puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

kiitos arvoisa puhemies meillä on tässä käsittelyssä hallituksen ehdotus jossa ehdotetaan pääministeri antti rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti kumottavaksi työttömyysturvan niin kutsutun aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet

tai sitä korvaava suunnitelma on jatkossakin velvollinen toteuttamaan suunnitelmaansa sekä hakeutumaan ja osallistumaan suunnitelmassa sovittuihin palveluihin jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edistävät hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja työllistymistään

osallistujaksi työllistymistä edistävään palveluun tai sitä tukevaan toimintaan jos osallistumispaikkaa ei yrityksestä huolimatta saada vattin tutkimusta varten saatujen vastausten perusteella enemmistö työ ja elinkeinotoimistojen työntekijöistä katsoo että aktiivimalli ei ole työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukainen keino edistää työllisyyttä

työttömyysturvan maksajille ja työ ja elinkeinotoimistoille aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista hallituksen esitys liittyykin hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen vähentää syrjäytymiselle altistavaa köyhyyttä ja riippuvaisuutta perustoimeentulotuesta samoin esitys liittyy hallitusohjelman mukaiseen periaatteeseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja sosiaaliturvajärjestelmän luotettavuudesta kannattavuudesta ja myöskin ymmärrettävyydestä hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut työllisyyden edistämiseen todeten että hallituksen päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät ja että työllisyyttä vahvistavissa kiinnitetään erityistä huomiota niiden kustannustehokkuuteen vaikuttavuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen vattin selvityksen mukaan mallin voimassaolon aikana kasvoi erityisesti osallistuminen työllistämistä edistäviin palveluihin tämä koskee sekä kelan työttömyysturvaetuuksia saavia työttömiä että työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaa saavia työttömiä vaikka aktiivimallin tavoite ei ollutkaan palveluihin palveluihin osallistumisen lisääminen vaan työllisyyden kasvu palveluihin osallistumisessa tapahtunut myönteinen muutos on hyvä asia nämä palvelut osaltaan tukevat myöskin työllisyystavoitetta toisaalta vattin selvityksen mukaan te toimistojen henkilöstö arvioi että malli on myöskin lisännyt näennäisaktiivisuutta jossa tavoitteena on aktiivimallin ehtojen täyttäminen palveluihin osallistumalla ilman että se edistää työmarkkinoille siirtymistä

kyse näyttäisi osittain olevan jo vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolella alkaneesta trendistä kaiken kaikkiaan tutkimuksessa ei pystytty arvioimaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia luotettavasti osittaisen työllistymisen kannusteiden kannalta on keskeistä että osittain työllistyville maksetaan työttömyysetuutta soviteltuna hallitusohjelman mukaisesti työttömyysetuuden sovittelua sovittelua pyritään kehittämään siten että se olisi nykyistä neutraalimpi työmarkkinoiden muutoksen ja työn osittaisuuden syyn suhteen näitä kannusteita on myöskin mahdollisuus parantaa arvoisa puhemies aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskeva hallituksen esitys on vain yksi hallitusohjelman mukaisista ja hallitusohjelmaan perustuvista säädös ja kehittämishankkeista parhaillaan työskentelevän työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän ja sen alatyöryhmien tehtävänä on muun muassa uudistaa työttömien työnhakijoiden palveluita työllisyyttä tukevaksi hallitus on budjettiriihessä sitoutunut kaksikymmentäviisi kohtaiseen työllisyyttä koskevaan keinovalikoimaan joiden joukossa muun muassa työllisyyspalveluiden alueelliset kuntakokeilut joilla lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja työllisyyden edistämisessä sekä palkkatuen uudistaminen niin että osaamistarpeiden tunnistaminen osaamisen kehittäminen ja muut palvelut kytketään tiiviimmin osaksi palkkatukea

täällä on etukäteen puheenvuoroja jonottaneita kolme otetaan ne puheenvuorot ensin ja käydään sitten debatti

puhemies pitkähkön oppositiokauden jälkeen minäkin olen joutunut opettelemaan hallituksen esitysten kehumista ja tässä tapauksessa

nyt kun aktiivimalli leikkauksineen saatellaan kelvottomien lakien hautausmaalle on syytä tyytyväisyyteen toivotan omasta vasemmistoliiton ja koko hallituksen puolesta aktiivimallille hauskat hautajaiset kaikki ne kriittiset ennustukset joita aktiivimallia luotaessa esitettiin toteutuivat ja sangen lyhyessä aikaa puheet että aktiivimallin vaikutuksia pitäisi tutkia enemmän ja kokeilua jatkaa kertovat kovista asenteista ja uskosta rangaistuksen voimaan kuitenkin työttömyysturvalaissa on jo nyt pykälät jotka epäävät työttömyysturvan määräämättömäksi ajaksi siinä tapauksessa jos työtön omalla toiminnallaan kieltäytymällä palvelusta tai työstä osoittaa ettei ole työmarkkinoitten käytettävissä epäilen että monet aktiivimallin puolustajista eivät tätä ole edes tienneet voiko kovempaa rangaistusta enää olla ja mitä lisäarvoa aktiivimalli tässä suhteessa tuo arvoisa puhemies aktiivimalli rankaisee massamittaisesti työttömiä pahimmillaan tarkastelujakson aikana leikkauksen kohteeksi joutui yli satatuhatta

on purrut voimakkaimmin työmarkkinatukea saavia kelan selvityksen mukaan alennettua työmarkkinatukea saavista neljäkymmentäkaksi prosenttia sai myös toimeentulotukea aktiivimalli on työttömyysturvan leikkausmalli ilman aitoa kytkentää työttömän tilanteeseen se valikoi leikkauksen kohteeksi useimmiten syrjässä asuvan heikommin koulutetun pitkäaikaistyöttömän iäkkään miehen eli sen jolle satunnaisetkin työpaikat tai työhallinnon palveluitten saatavuus ovat mahdollisimman kaukana malli valikoi sekä alueellisesti että sosiaalisesti kiivaimmat aktiivimallin puolustajat näyttävät uskovan että jo puheella aktiivimallista ennen sen voimaan tulemista oli niin suuri pelotevaikutus että työttömien työllistyminen vauhtia jo jo paljon jopa vuosia aikaisemmin kuin malli astui voimaan jotkut leimaavat mielellään lähes kaikki työhallinnon toimenpiteet tempputyöllistämiseksi mutta puolustaessaan aktiivimallia he sanovat että leikkurin voi välttää osallistumalla työhallinnon toimenpiteisiin eli henkilön työmarkkinavalmiudet eivät parane jos hän osallistuu toimenpiteisiin vapaaehtoisesti mutta jos osallistuu aktiivimallin pakottamana henkilön asema työmarkkinoilla onkin jo aivan toinen sopii kysyä missä logiikka on kaksi aivan eri asiaa mitata kuinka moni perusturvaetuudella elänyt työtön vältti lyhyillä työpätkillä leikkauksen ja kuinka monen kohdalla se johti kokonaan työttömyysetuudelta poistumiseen arvoisa puhemies jos halutaan että harjoitetulla työllisyyspolitiikalla on todellista vaikutusta työttömyyteen ja työllisyyden sen pitää olla aktiivista työllisyyspolitiikkaa valitettavasti siitä on luovuttu suomessakin monin osin toisin kuin muissa pohjoismaissa aktiivinen työllisyyspolitiikka ottaa huomioon elinkeinorakenteen ja työttömyyden alueelliset erot vähintään seutukuntatasolla työvoimapalveluissa se tarkoittaa asiakkaan tilanteen perusteellista kartoitusta heti ensimmäisestä asiakaskontaktista lähtien vaikeassakin tilanteessa elävä työtön osallistuu oman elämänsä rakentamiseen innokkaammin silloin jos hänelle voidaan tarjota toivoa ei pelkästään rangaistuksia kun palvelutarve ja elämäntilanne on kartoitettu tulee työhallinnolla olla konkreettinen valikoima toimenpiteitä joiden tarjoamiseen myös viranomaisen pitää sitoutua ei ole mitään järkeä rakentaa esimerkiksi koulutuspolkua jos ei ole mitään takeita koulutukseen pääsystä koulutukseen pääsystä palkkatuettu työ on oiva työkalu silloin kun nuoren pitää päästä kerran tai silloin kun pitkäaikaistyöttömyys pitää katkaista tai työmarkkinavalmiuksia parantaa työsuhteisissa toimenpiteissä on se iso etu että henkilö kartuttaa aitoa työkokemusta pääsee näyttämään itseään työnantajalle ja vakauttaa toimeentuloaan myös työsuhteen jälkeen työhallinnon henkilöstönkin antama karu palaute osoittaa ettei aktiivimallilla näihin haasteisiin vastata

arvoisa rouva puhemies eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunta otti jo kantaa aktiivimalliin kun se käsitteli lausuntoa hallituksen budjettiesitykseen me kokoomuslaiset valiokunnan jäsenet emme vastustaneet aktiivimallin leikkurin poistoa kokoomuksen

kantaa ihan lähiaikoina kun kokoomus julkistaa ehdotuksensa vaihtoehtobudjetiksi henkilökohtaisesti olen tosi iloinen että aktiivimallin leikkuri poistuu en ole koskaan kannattanut sitä työttömyyshän johtuu siitä että työpaikkoja ei ole tarpeeksi kaikille työhaluisille eikä siitä että ihmiset olisivat laiskoja leikkuri on purrut pahasti varsinkin jotka eivät ole saaneet töitä vaikka ovat hakeneet niitä ihan epätoivoisesti työmarkkinoilla on paljon ikään ja muuhun liittyvää syrjintää toivoisinkin että myös työnantajat tarkistaisivat asenteitaan ja palkkaisivat ihmisiä töihin vähän ennakkoluulottomammin rekrytoijien pitäisi ymmärtää että ei tee ihmisestä yhtään sen huonompaa työntekijäkandidaattia myös esimerkiksi ikääntyvillä työnhakijoilla voi olla todella hyvä kunto ja arvokasta osaamista ja ja kokemusta perheenperustamisiässä olevasta naisesta voi saada ihan huipputehokkaan ja sitoutuneen ahkeran työntekijän kun hallituksen esittämiä melko olemattomia työllisyystoimia käsiteltiin budjetin yhteydessä työelämävaliokunnassa kokoomus jätti valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen totesimme että hallituksen esittämät toimet eivät lisää työllisyyttä vaan voivat jopa heikentää sitä vaadimme hallitusta välittömästi tuomaan eduskuntaan aktiivimallin korvaavia esityksiä työllisyyttä lisääviksi toimiksi vai onko niitä luvattuja korvaavia toimia edes tulossa hallituksen toistaiseksi julkistamat työllisyystoimet eivät tule lisäämään talouden imua ja tuomaan uusia työpaikkoja vaan ne ovat pelkkää näpertelyä niin kuin tässä kuultiin hallitus luottaa lähes sokeasti palkkatukeen vaikka sillä ei ole asiantuntijoiden mukaan mitään työllisyyttä lisääviä vaikutuksia se voi auttaa yksilötasolla joitain ihmisiä saamaan töitä mutta kyseinen työpaikka menee silloin sivu suun joltain toiselta työnhakijalta palkkatuella on siis syrjäyttämisvaikutus se kohdistaa työpaikat toisella tavalla kuin aiemmin eri henkilöille jotka muuten olisivat saaneet töitä se ei siis lisää työpaikkojen kokonaismäärää jotta palkkatuessa olisi mitään järkeä ja oikeudenmukaisuutta edes yksilötasolla se pitäisikin kohdistaa erityisesti osatyökykyisiin lisäksi työttömien työnhakijoiden henkilökohtaisia palveluja pitäisi vahvistaa aktiivimallin korvikkeeksi te keskusten lisämäärärahat on kohdistettava työttömien työnhaun työnhaun ja erityisesti henkilökohtaisten tapaamisten lisäämiseen jotta yritysten mahdollisuudet palkata lisää työntekijöitä paranisivat paikallista sopimista pitää edistää hallituksen pitää tehdä myös perhevapaauudistus siis missä se viipyy päivähoitomaksuja täytyy alentaa ja täytyy korottaa ulosoton suojaosuutta myös esimerkiksi työperäisen maahanmuuton lupakäytäntöjä pitäisi nopeuttaa nykyisestä no mitä muuta aktiivimallin korvikkeeksi hallitus luottaa tällä hetkellä liikaa liikaa työllisyyden kuntakokeiluun niin kuin äskenkin ministeriesittelystä kuultiin ikävä kyllä työ ja elinkeinoministeriö näyttää sössineen kokeilun käynnistämisen kaupungeilla olisi varmasti halukkuutta ottaa isompi vastuu työllistämisestä mutta niille pitää turvata riittävät resurssit sitä varten on nyt pyytänyt kunnilta sitovaa tietoa siitä osallistuvatko ne työllisyyskokeiluun siihen on kuitenkin kuntien mahdotonta ottaa varmuudella kantaa koska ministeriö ei ole määritellyt kokeilun yksityiskohtia riittävän tarkasti kunnilla ei ole edes varmuutta siitä saavatko ne tarvittavat resurssit kokeilun toteuttamiseen rinteen hallituksella on muutenkin näköjään taipumus vyöryttää kunnille lisää tehtäviä ilman rahoitusta lisääntyneiden vastuiden kattamiseksi niin kuin tehdään esimerkiksi hoitotakuun ja vanhuspalvelujen desimaalienkin osalta mutta tästä kuntakokeilusta vielä helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto totesi eilen illalla että saatavilla olevan tiedon pohjalta se ei voi ottaa sitovaa kantaa lähteekö se mukaan hallituksen työkokeiluun vai ei kaupunki on periaatteessa kiinnostunut kokeilusta mutta ei valitettavasti ole saanut riittävää tietoa kokeilun sisällöstä tai varmuutta valtiolta kaupungille siirtyvistä henkilöresursseista helsinki joutui siis antamaan temin kyselyyn vastauksen ehdollisena vaikka ministeriö pyysi sitä sitovana onkohan näin muissakin kaupungeissa tämä on tosi paha kömmähdys työ ja elinkeinoministeriöltä harmi että ministeri harakka ajoi nyt näin pahasti karille tämän sinänsä lupaavan kokeilun käynnistämisen todella huonon valmistelun vuoksi arvoisa puhemies paras tapa lisätä työpaikkoja olisi huolehtia terveestä taloudesta edellinen hallitus onnistui siinä hyvin ja sai aikaan ainakin kun talous vetää ja suomalaisten yritysten tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi maailmalla niin yrityksille tulee tarve palkata uusia työntekijöitä ja siten syntyy uusia työpaikkoja valitettavasti juuri tämä on rinteen hallituksen pahin kompastuskivi hallitus on ryhtynyt lisäämään menoja holtittomasti holtittomasti ilman tietoa siitä miten ne rahoitetaan ja hallitus on esimerkiksi kiristänyt verotusta veronmaksajain keskusliiton mukaan verotus kiristyy jo kaksituhattakolmesataa euroa kuukaudessa ansaitsevilta työntekijöiltä tällä menolla työllisyys ei tule paranemaan vaan se tulee ehkä jopa vähenemään pelkäänkin että rinteen

tämä viesti kuuluu täältä nyt laajemminkin vasemmistoliitolle aktiivimallin poistaminen oli kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa me olemme todella tyytyväisiä siihen että ministeri pekonen ryhtyi saman tien työhön ja nyt voimme täällä eduskunnassa hoitaa tämän homman maaliin

sairauspäivärahan maksimikeston ylittäneet henkilöt joilla ei ole työkyvyn puutteiden takia tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää velvoitteita tällainen on todella kohtuutonta ei ihme että epäreilu ja kovaa politiikkaa edustava aktiivimalli suututti suomalaiset laajasti myös työvoimahallinnossa nähtiin ettei malli toimi kyselytutkimuksen mukaan enemmistö te toimistojen henkilöstöstä pitää aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena eikä usko mallin ehtojen täyttämisen parantavan työttömän työllistymismahdollisuuksia nyt aktiivimallin vaikutuksia arvioinut raportti toteaa kuten ministeri pekonen esitteli ettei työllisyysvaikutuksia pystytä todistamaan aktiivimalli on siis todellakin ollut juuri sitä mitä pelättiin työttömyysturvaleikkuri joka on kurittanut muutoinkin heikoimmassa asemassa olevia työttömiä käsittämätöntä että edelleen on ihmisiä esimerkiksi ekssa ja kokoomuksessa jotka liputtavat aktiivimallin jatkon puolesta vaikka näyttöä

on niin ihmiskäsityksen on oltava karu kun pelkkä rankaisuautomaatti ainakin tähän asti on ollut mutta toivotaan että se muuttuu

tutkimustulokset osoittavat ettei aktiivimallin tilalle tarvita korvaavia toimenpiteitä joilla myös usein tunnutaan tarkoittavan uusia sanktioita työttömyysturvan leikkausten ja työttömien rankaisemisen sijaan hallitus valmistelee uusia työllisyystoimia seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi saavuttamiseksi syksyn budjettiriihessä hallitus linjasi jo kaksikymmentäviisi kohtaisen listan työllisyystoimista

haluamme tehdä aktiivista työvoimapolitiikkaa ja ja vahvistaa osallistumista työllistymistä tukeviin tarkoituksenmukaisiin palveluihin emme rangaistusten uhalla vaan tarjoamalla kunnollisia yksilöllisten tarpeiden mukaisia palveluita myös työttömyysturvajärjestelmän karensseja haluamme kohtuullistaa tästä voidaan odottaa hallituksen esitystä ensi vuoden aikana me uskomme että tehokasta ja reilua työllisyyspolitiikkaa tehdään panostamalla osaamiseen työkykyyn ja palkkatukeen tehottoman rankaisulinjan sijaan haluamme uudistaa sosiaaliturvaa niin että saadaan raivattua esteitä työllistymisen tieltä lopuksi haluan todeta että vaikka väitteet aktiivimallista toimivana ja tehokkaana työllisyyttä vahvistavana konstina on nyt tutkitusti ammuttu alas meille vasemmistossa aktiivimallin purkamisessa ei ole kyse työllisyydestä vaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta

ensinnäkin haluan todeta sen että on totta että ei ole nyt riittävää näyttöä mutta ei ole myöskään näyttöä siitä että se olisi heikompaan suuntaan ja haluan muistuttaa myös viime kauden hyvistä tuloksista työllisyysaste seitsemänkymmentäkaksi prosenttia sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa mutta sen tiedän kyllä että tämä on ollut myös yksilötasolla hankala monen ikääntyneen työttömän osalta ja myös syrjäalueilla missä ei ole ollut edes mahdollisuutta tätä toteuttaa mutta sellainen ajatus että nyt ei tarvitsisi tehdä mitään ei kyllä ole totta vaan hallituksella on erittäin suuret paineet sen mukaisesti että saadaan sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin työllisyysaste ja kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa se vaatii todella paljon uusia konkreettisia toimia ja ja siinä toivotan hallitukselle voimia että tähän pystytään sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana haluan ottaa esille sen että työllisyystoimien ja sote palveluitten yhteensovitusta tulee ehdottomasti tiivistää

puhemies edellisen hallituksen keskusta kokoomus ja siniset leikkasivat aktiivimallilla todella suurelta osalta työttömiä työttömyysetuutta samalla he veivät vaikeasti työllistyviltä työttömiltä leivän pöydästä aktiivimalli oli susi jo syntyessään mutta silti keskusta ja kokoomus silloisen sinisten työministerin johdolla veivät aktiivimallin voimaan aktiivimalli sai jo valmisteluvaiheessa kriittistä palautetta asiantuntijoilta sekä työelämä ja tasa arvovaliokunta antoi kriittistä palautetta tästä perussuomalaiset vastustivat aktiivimallia on hyvä että tämä epätasa arvoinen työttömien varsinkin ikääntyneiden työttömien kyykyttäminen nyt lopetetaan olemme nähneet kuinka hallituspuolueiden vaalilupauksien lisäykset jäävät toteutumatta mutta nyt voimme olla tyytyväisiä että ainakin tämä aktiivimallin leikkuri nyt lopetetaan

arvoisa rouva puhemies kun kuuntelee tätä keskustelua niin tulee mieleen viime kausi jolloin olin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja silloin sosiaalidemokraattien johdolla tehtiin vastalause tähän koko kuten tässä tuli esille niin meillä olivat kaikki nämä tiedossa jo siinä valmistelussa se leikkaa pitkäaikaistyöttömiltä se lisää ihmisiä toimeentulotukeen se on eriarvoinen vaikka ihminen yrittää löytää työtä mutta ei löydä niin silti häneltä leikataan nämä kaikki tiedot olivat meillä käytössä me yritimme argumentoida ja tuoda näitä esiin ja nyt jotenkin on hieno tunne että nyt rinteen hallitus on tuonut tämän esityksen ja poistaa tämän epäoikeudenmukaisen aktiivimallin

hallitus on toistaiseksi ansioitunut lähinnä työllisyyttä vähentävillä uudistuksilla esimerkiksi kotitalousvähennyksen leikkaaminen ja työttömyysturvan korottaminen nyt esillä on aktiivimalli joka kiistattomasti lisäsi palvelujen käyttämistä ja myös lisäsi työllisyyttä joskaan työllisyyden määrän nousua ei ole asiantuntijatyöryhmä pystynyt numeroin arvioimaan mutta rouva puhemies emme me jää kaipaamaan aktiivimallia sen sijaan me jäämme kaipaamaan rinteen hallituksen työllisyystoimia niitä odotellessa

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz tuossa nosti esille että aktiivimalli olisi lisännyt jotenkin työllisyyttä päinvastoin työttömyyden aikainen työnteko ja työllistyminen kyllä jonkin verran yleistyivät aktiivimallin voimaantulon jälkeen tutkimuksella ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia koska muu työllisyys ja suhdannekehitys ovat samaan aikaan

arvoisa rouva puhemies työ ja työelämä ovat valtavan iso osa ihmisen elämää työn sisällöntuoton mahdollisuudet ovat mittavat ja parhaimmillaan hyvinkin rikastuttavat on vaikea nähdä että työtön ihminen olisi valmis antamaan elämästään tuon sisällön pois työttömyysetuutta vastaan juurisyyt ihmisen työttömyyteen eivät ole taulukoissa eivätkä ne ole todennäköisyyksissä vaan ne ovat piilossa ihmisen sisällä ei sitä aktiivimalli ratkaise heikoimmassa asemassa olevien osalta aktiivimalli ei ollut toimiva ratkaisu työttömyysturvan leikkaaminen ei auta ihmisiä työllistymään työllisyyspolitiikkaa tulee sen sijaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja positiivisesti kannustavaksi etuuden tai korvauksen maksaminen ei korvaa sitä mitä työstä parhaimmillaan saa siksi olisi tärkeää vahvistaa erityisesti työhyvinvointia että ihmiset voisivat innostua työstään ja saada siitä motivaatiota tämä vaatii yksilöllisyyden huomioimista työllistymistä edistäviä palveluita arvioitaessa ja niitä tuotettaessa tätä tulee tukea panostamalla työnhakijan yksilöllisyyteen sekä palvelutarpeisiin kuten koulutukseen ja kuntoutukseen

mikäli hallitus aikoo päästä koviin työllisyystavoitteisiin on löydettävä myös vastauksia monien alojen työvoimapulaan tällä hetkellä kolmansista maista tulevien työntekijöiden oleskelulupaprosessi kestää liian kauan pitkät käsittelyajat usein viisi viiva kahdeksantoista kuukautta johtavat monilla erityisesti rakennusalalla siihen että työmaat myöhästyvät työvoiman puutteen takia migri on aloittanut myös järjestelmällisen karkotuksen kolmansien maiden työntekijöitä koskien koskien esimerkiksi maalausalan työntekijöiden jatkolupia on peruttu virheellisiksi epäiltyjen tutkintotodistusten vuoksi vaikka nämä työntekijät ovat olleet jo vuosia suomessa ja ovat huippuammattilaisia

vuosia maassa olleiden lupia ei peruta näennäisin perustein

ärade talman vattin tutkimus tosiaankin osoittaa että selkeitä työllisyysvaikutuksia aktiivimallilla ei ollut mutta se osoittaa toisaalta myöskin sen että että aktiivimalli lisäsi työllisyyspalvelujen käyttöä koska me täällä uskomme että työllisyyspalveluja käyttämällä pääsee paremmin kiinni työhön on tietenkin oleellista varmistaa se että näitä palveluja on joka puolella tarjolla ja että niitä myös käytetään seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoite on aika kunnianhimoinen joten on tärkeätä että me nyt jatkotoimenpiteitä miettiessämme varmistamme että työllisyyspalveluja myöskin käytetään ja hallitusohjelman kirjauksen siitä että mitään keinoja ei suljeta pois tavoitteen saavuttaminen vaatii vaatii todellakin toimia laajalla alalla kiitän östmania tästä hänen kysymyksestään hallitushan tosiaankin suunnittelee sitä että työluvan saaminen ei kestäisi kuukautta pidempään mielelläni myöskin kuulen miten

rouva puhemies jos ei aktiivimalli ollut vaikuttava niin ainakin se oli kiusaava tämä kansalaisaloite aktiivimallin poistamisesta käsiteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa viime kaudella olin siellä perussuomalaisten edustajana ja ja mietinnössä otimme siihen vahvasti vastalauseella kantaa ja on hyvä asia että hallitus nyt peruu tämän leikkurin aktiivimalli aiheutti paljon ongelmia se asetti ihmiset eriarvoiseen asemaan se osui eniten itä suomessa uudellamaalla ja ja käsivarren lapissa jossa alennettu työttömyysetuus leikkasi

ihmisiltä tukea erityisesti kuusikymmentä vuotiaat olivat myös siinä kohteena tässä esityksessä reumaliitto lausuu että työikäiselle pitkäaikaissairaalle joka on työtön tai jonka työssäjaksamiseen sairaus vaikuttaa tulisi taata kuntoutusohjaajan tai työkykykoordinaattorin kanssa yksilöllisesti katsottu polku työelämään siksi kysyn teiltä ministeri millä tavalla tuette sitä että työ ja toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite ei olisi esteenä sille että ihminen

arvoisa rouva puhemies niin sanottu aktiivimalli oli epäoikeudenmukainen ja epätasa arvoinen vaikka olit kuinka aktiivinen vaikka kuinka teit töitä sen eteen että löytyisi työpaikka sinua silti rangaistiin leikkurilla se oli epätasa arvoinen se kohteli erityisesti

leikkaavasti ja osalla alueista joilla ei ollut työpaikkoja leikkaus oli entistä kovempi tätä vastustettiin rajusti viime kaudella tämä jätettiin pöydälle tässä yritettiin tehdä kaikki mahdollinen mitä eduskunnassa voidaan tehdä että tätä kaikkein pienituloisimmilta työttömiltä leikkaamista ei olisi viety läpi silti te veitte sen läpi te kokoomus olette vastustaneet koko kevään ja koko syksyn tämän poistamista mutta nyt te teette yhtäkkiä täällä täyskäännöksen ja nyt kehuttekin tätä asiaa työllisyysasioidenne pääideologi edustaja vartiainen on raivokkaasti viikosta toiseen puolustanut aktiivimallia mutta tulihan sieltä se teidän uusi mallinne se oli työttömyysturvan korottamisen vastustaminen te haluatte leikata työttömyysturvaa edelleen muka työllistämisen nimissä

tämä ei osoittautunut tehokkaaksi malliksi ja sen kohdalla varmaan henkilökohtainen palvelu kuntakokeilut on tehokkaampi järjestelmä mutta ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevien henkilöiden työttömyysaika on lyhentynyt johtuuko tämä aktiivimallista hyvästä taloustilanteesta vai hyvästä talouspolitiikasta se on vähän sama asia kuin se johtuuko huuhkajien menestys siitä että valmennus on parantunut vai pelaajat kehittyneet sitä ei pysty kukaan sanomaan tarkalleen mutta vaikutukset ovat joka tapauksessa olleet myönteisiä ja olennaista on nyt se mitä te tuotte tilalle nimenomaan kysyn sillä tämä ansiosidonnainen työttömyysturva on on tässä juuri se olennainen ja kun minä luen sitä roope uusitalon tutkimusta minusta se kertoo sitä että nyt jos koskaan on aika siirtyä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen koska se osuu juuri oikeaan kohtaan työllisyyden parantamisessa

arvoisa rouva puhemies tässä on nyt paikallaan muistuttaa muistuttaa hieman hieman historiasta kun muistellaan sipilän hallituksen alkuaikaa niin ne keskeisimmät työllisyystoimenpiteet jotka sipilän hallitus sitten toteutti vielä valmiina päätettäväksi silloin hallituksen ensimmäisenä syksynä nykyinen punamultahallitus aivan aikataulussa hallitusneuvotteluissa päätetyssä aikataulussa arvoisa kokoomus valmistelee uusia työllisyystoimenpiteitä ja ensi vuonna on myöskin aika jatkaa tätä työttömyysturvan uudistusta on aivan turha verrata siihen edelliseen kauteen koska nyt kun työllisyysaste on noussut puhutaan siitä että jäljellä on työttömyyden niin sanottu kova ydin elikkä siellä on todella vaikeasti työllistyviä ihmisiä siellä on sairaita työkyvyttömiä ihmisiä joita tämä aktiivimalli on kieltämättä kyllä kohdellut todella epäoikeudenmukaisesti hyvä niin että tämä leikkuri nyt

kiitoksia arvoisa puhemies edustaja vehviläinen on täysin oikeassa että kyllä tällä kokonaisuudella ja tällä mallilla oli palveluitten käyttöön selkeä vaikutus ja niin kuin edustaja satonen totesi jotakin tapahtui ansioturvan piirissä oleville työttömille sitä mistä se johtuu on vaikea määritellä tuon selvityksen pohjalta me tarvitsemme tämän vaalikauden aikana sen kolmenkymmenentuhannen lisätyöllisen lisäksi mikä on perusuraan vmn vmn kautta tulossa kuusikymmentätuhatta lisätyöpaikkaa me olemme hallituksen puheenjohtajina käsitelleet tätä tilannetta ja todenneet että me käynnistämme toimenpiteet joilla varmistetaan että se hyöty mikä tästä aktiivimallin toisesta osiosta ei leikkurista tuli tulee mahdollisesti täysimääräisesti hyödynnettyä eli käynnistetään valmistelu sen suhteen niin kuin hallitusohjelmassa on todettu tämmöinen henkilökohtainen työllistymissuunnitelma tulee mallina laadittavaksi sekä sen lisäksi työnhakuvelvoite ja näitten asioitten ympärille rakennetaan tavoitteena nimenomaan yksityissektorille työllistyminen prosessi jonka kautta voidaan varmistaa että se hyöty mikä tästä aktiivimallin kokeilusta tuli ne ne hyvät asiat ei siis leikkuri eikä niitten velvoitteitten toteuttamatta jääminen vaan se hyvä asia että palveluita lähdettiin käyttämään saadaan hyödynnettyä ihmisten työllisyyden parantamiseksi tulevaisuudessa tästä tullaan maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä saamaan

havaita tätä toteutettaessa tätä viedään eteenpäin on äärimmäisen tärkeää että kaikki mahdolliset keinot niin kuin täällä todettiin työllisyysasteen nostamiseksi voidaan ottaa käyttöön olen useasti todennut tässä salissa sen että työllisyysaste ei ole pelkästään tämänhetkinen taloudellinen kysymys vaan se on myöskin pitkän aikavälin kestävyysasia suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on työikäisen väestön määrä vähentymässä suhteessa muuhun väestöön ja me tarvitsemme tulevina vuosikymmeninä lisää työllisyysastetta työikäisen väestön joukossa jotta voimme rahoittaa hyvinvointivaltion palvelut ja turvaverkot jotta voimme huolehtia siitä että koulutusta voidaan maksaa jotta voimme huolehtia siitä että poliiseja on riittävästi

arvoisa puhemies kuten täällä salissa on moneen kertaan käynyt selväksi niin hallitus hallitus keskuudessaan sopi että tämä vattin tutkimus on se mittari joka mahdollisesti vaikuttaisi työllisyystavoitteen lukuihin mutta työllisyystavoitteesta tai työllisyysvaikutuksista ei saatu selvää ja tarkkaa käsitystä joten hallituksen päässä kuten pääministeri rinne tuossa totesi numeerinen tavoitteemme on selvä ja voimassa kolmekymmentätuhatta lisätyöllistä näkyvissä ensi vuoden budjettiriihessä vattin tutkimus kertoo sitä samaa viestiä mitä hallitus on valmistellut työllisyyspolitiikassaan tähänkin asti eli painopiste on pantava yksilöllisten palveluiden laatuun ja riittävyyteen eli sen varmistamiseen että palveluilla todellakin työllistytään tässä auttaa nyt se että nämä aktiivimallin mukanaan tuomat tuomat työntekijät jäävät työllistämispalveluihin ja se mahdollistaa sitten työnhakijoille yksilöllisemmän palvelun työttömyysturvan osalta valmistellaan kuten pääministeri totesi yksilöllisen työnhaun malli joka on aktiivimallia oikeudenmukaisempi mutta edelleen vaativa ja työntekijää seurausten uhalla velvoittava velvoittavuutta oli on ja tulee olemaan ja hallitus on käynnistänyt tämän mallin valmistelun ja siitä muun muassa neuvotellaan myöskin työmarkkinajärjestöjen kanssa samalla valmistelemme tietenkin täyttä höyryä yhdessä hallituksen päättämiä kokonaisuuksia suurta palkkatukiuudistusta kansainvälisen rekrytoinnin mallia kuntakokeiluja osatyökykyisten työllistämistä ja tässä

teemme huolellisen vaikutusarvioinnin ja myöskin tutkimusasetelmat mitä liittyy täällä esiin nousseisiin kysymyksiin työntekijöiden maahanmuuttoon ja siinä esiintyviin pullonkauloihin niin niihin tietysti voisi paremmin vastata tällä hetkellä ministeri ohisalo mutta vastauksena edustajien östman ja adlercreutz kysymykseen totean että että tämä kansainvälinen rekrytointi on siirtymässä työ ja elinkeinoministeriöön ja tavoitteena on että se uusi tavoitteenasettelu on ensimmäinen ensimmäistä voimassa lupaprosessit tehokkaammiksi ja inhimillisemmiksi kuntakokeilua täällä arvostellaan vaikka hakeutuminen on vielä kesken itse asiassa kaupungit ovat vaatineet että että niitä malleja ei ihan yksityiskohdiltaan naulata tiukkaan lukuisat kaupungit ovat nyt joka tapauksessa innolla tulossa siihen mukaan aikaisemmissa kuntakokeiluissa on onnistuttu lyhentämään työttömyysjaksoja useissa kaupungeissa mutta olennaista on yhteistyö ja osaaminen kun vantaa jopa ilman lainmuutoksia laittoi te toimiston kaupungin palvelut kelan palvelut saman katon alle yli viisikymmentä vuotiaiden työnhakijoiden työttömyysjaksot lyhentyivät yli puolella vuodella verrattuna naapurikaupunki helsinkiin hieno tulos ja vielä lopuksi kuten edustaja vehviläinen totesi on tärkeätä että sosiaali ja terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut toimivat käsi kädessä ja juuri tässä tätä monialaista palvelua kaupunkikokeilulla tavoitellaan

arvoisa puhemies olisimme säästyneet monelta jos olisimme kuunnelleet perustuslakivaliokuntaa jossa viime kauden istuin marraskuussa kaksituhattaseitsemäntoista perustuslakivaliokunta totesi että tässä laissa on jos käytän tässä sanaa jonkinlainen valuvika koska se on automaattinen leikkuri perustuslakivaliokunta ehdotti että tähän olisi lisätty sellainen säännös että mikäli henkilö ei ole voinut omasta itsestään riippumattomasta päästä työvoimapalveluihin niin se olisi suotu hänelle syyksi ihminenhän laitettiin tässä kyseissä laissa mahdottoman eteen vaikka hän olisi toimittanut mitä lappuja että minä en saanut mitään paikkaa minne mennä töihin tai mitään palveluita niin siitä huolimatta leikkuri leikkuri heilui perustuslakivaliokunnalla oli tähänkin ratkaisu mutta sitä ei haluttu kuunnella en ymmärrä mitä varten koska se oli täällä nähtävissä jo silloin

arvoisa puhemies

aktiivimallin työllisyysvaikutuksista ei ole selvää näyttöä mutta kuitenkin ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavien työllistyminen on parantunut ja työttömien määrä vähentynyt on hyvä muistaa myös että aktiivimallia kehitettiin matkan varrella aktiivimallin velvoitteet on voinut täyttää esimerkiksi opiskelemalla tai osallistumalla verkkokurssille aktiivimallissa oli omat puutteensa kuten esimerkiksi se etä se ei huomioinut riittävästi ikääntyneitä tai osatyökykyisiä ja niiltä osin sitä olisikin ollut tarpeen parantaa jokaisella on kuitenkin oltava oikeus riittävään työttömyysturvaan mutta jokaisella on oikeus myös riittäviin työvoimapalveluihin toivottavasti ne jatkossakin toteutumaan ja hallitus niistä huolehtii nykyisen aktiivimallin tilalle toivotaankin kannustamista ja kannustusmalli ehkä tulee seuraavan hallituksen

puhemies kristillisdemokraatit viime kaudella eivät tukeneet aktiivimallia juuri sen tähden että se johti yksilöitten kohdalla aivan kohtuuttomiin tilanteisiin ensinnäkin oli näitä sairauspäivärahalta työttömyysturvalle tipahtaneita ihmisiä

ennen näitä korjausliikkeitä mitä edellinen hallitus teki ei esimerkiksi näitä tiettyjä haastatteluja pystytty järjestämään alueellisesti siten että ihmiset olisivat niihin voineet edes osallistua nämä olivat ne syyt mutta nyt on tärkeää tietysti tietää niin kuin pääministeri rinne täällä minusta hyvin listasi että näihin haastatteluihin ja näihin yksityiskohtaisiin yksilöllisiin työllistymissuunnitelmiin ollaan hakemassa mallia on äärimmäisen tärkeätä että on se velvoittavuus ja toisaalta sitten ne tarvittavat työllisyyspalvelut ovat yksilöllisiä tämä on se polku millä voidaan työllistyä olisin ministeri harakalta kuitenkin halunnut kysyä kun tämä kuntakokeilu on sellainen joka on tuottanut hyviä tuloksia mikä siinä kuntakokeilussa nyt sitten näyttää ainakin joissakin kunnissa herättävän kysymyksiä ei kai tämä kaadu nyt siihen että

puhemies pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä toimii niin sanottu työllisyyden asiakasraati jonka jäseninä ovat työttömyyttä henkilökohtaisesti kokeneet ihmiset saan heiltä säännöllisesti terveisiä ja pari viikkoa sitten saamassani viestissä raatilaiset kirjoittivat minulle että työttömän aktivointi on kannatettavaa mutta ja nyt tulee suora lainaus ehdotamme että jatkossa aktivointi tehdään positiivisten ja ihmisläheisten palveluiden muodossa me kaipaamme tukea me emme kaipaa keppiä

puhemies suomalaisen työttömyysturvajärjestelmän erityispiirre on että johtuen sairauspäiväraharajoituksista meillä on kiistatta ja hyvin dokumentoidusti työkyvyttömiä ihmisiä tuhansia

työttöminä työnhakijoina suomessa voi jopa saattohoidossa oleva henkilö saadakseen perusturvaa joutua hakeutumaan työttömäksi työnhakijaksi tämä on yksi keskeinen syy minkä takia aktiivimalli koettiin niin epäoikeudenmukaiseksi myös näitä neljätuhatta viiva kuusituhatta kiistatta työkyvytöntä ihmistä koskee aktiivimalli tänäkin päivänä ja on hienoa että me pääsemme siitä eroon mutta seuraavan askeleen pitäisi olla että ne ihmiset joista kaikki tietävät ja ovat yhtä mieltä että he eivät työttömiksi työnhakijoiksi kuulu

kun järjestelmä on epälooginen niin eiväthän ihmiset tajuakaan mitenkä se

itse asiassa aioin ottaa esille juuri saman asian kuin edustaja kontula nimittäin sen että on paljon ihmisiä joiden terveydentila todellisuudessa on sellainen että se ei mahdollista työntekoa mutta syystä tai toisesta he eivät saa niitä sosiaaliturvan muotoja joita sairaille ihmisille kuuluisi kuten vaikkapa työkyvyttömyyseläkettä yksi tällainen ihmisryhmä jolta olen itse saanut paljon viestejä ja palautetta työpaikkansa sisäilmasta sairastuneet ihmiset meillä on aivan liian paljon ihmisiä jotka luokitellaan niin sanotusti työpaikkakyvyttömiksi jotka esimerkiksi eivät voi yksinkertaisesti hengittää työpaikallaan mutta tästä

luokittelusta ei seuraa että jollakulla esimerkiksi työnantajalla olisi velvollisuus osoittaa semmoinen työpaikka jossa pystyy tekemään töitä tai että näillä ihmisillä olisi oikeus sairauseläkkeeseen tai muuhun vastaavaan ja jos he ovat työttömyysturvalla niin tämä on ollut todella kohtuuton

puhemies täällä muutamassa puheenvuorossa on vähän menty aktiivimallista ohi mutta ainakin ministeri harakka on niihin vastannukin ja siksi rohkenen itsekin muutaman sanan näistä työlupaprosesseista sanoa toivon että kaikin tavoin koko hallitus ilman minkäänlaisia siiloja tekee kaikkensa että meillä maakunnissa riittää työvoimaa tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta on meille valtavan tärkeä tärkein jotta me voimme jakaa tulevaisuudessakin hyvinvointia koko suomelle sen takia tarvitaan kaikki teot jotta kaikenlaisessa työssä löytyy työntekijä jokainen ihminen joka tulee rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa noudattaa lakeja meidän hyviä käytänteitä sitoutuu toimimaan oikein työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa on tänne tervetullut me tarvitsemme yhteistyötä kaikkien ministeriöitten välillä ja myös okmn pitää olla mukana jotta ne jotka tulevat tänne opiskelemaan näkisivät että heillä on tulevaisuutta

puhemies tämä hallituksen esitys aktiivimallin leikkurin poistamisesta on erittäin tarpeellinen tämän mallin suurin ongelma on ollut se että läheskään aina työtön työnhakija ei ole pystynyt välttämään työttömyystukensa leikkausta vaikka on kovasti yrittänytkin tehdä tarvittavia toimenpiteitä tämän näkökulman perussuomalaiset yhdessä muun opposition kanssa nostivat esiin jo alkuperäisen eduskuntakäsittelyn yhteydessä syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista ja jopa perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän asiaan huomiota kuten edustaja meri tässä edellä totesi hyvä että asia nyt korjataan arvoisa puhemies hallitus on ulkoistanut työllisyyttä kohentavien keinojen etsimisen etsimisen työmarkkinajärjestöille ja odottaa kuumeisesti niiltä tuloksia ja linjauksia työllisyysasteen nosto vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on hyvä tavoite mutta valitettavasti läheskään kaikki hallituksen omat toimet eivät ole olleet olleet omiaan lisäämään yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää esimerkkeinä tästä ovat hallituksen esitykset kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi yhdeksälläkymmenelläkahdella miljoonalla eurolla ja polttoaineverotuksen kiristäminen

rouva puhemies täällä useat ovatkin nostaneet esille että aktiivimalli johti palvelujen lisäämiseen ja palveluvalikoiman laajentumiseen haluan kuitenkin muistuttaa että te toimiston puolesta tuli ilmi että lisääntynyt palvelujen käyttö ei oikeastaan perustunut asiakkaan tarpeisiin motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen siksi aktiivimallia pidetäänkin ihan perustellusti epäoikeudenmukaisena haluaisinkin nostaa positiivisena esityksenä tässä esille että resursseja te palveluissa on nyt lisätty ja palvelujen tarve tunnistettu mikä on erittäin hieno hieno asia hallituksen jatkossa työllisyystoimia tehtäessä tuleekin pitää tarkasti mielessä se kenelle ne oikeastaan on suunnattu ja miksi tavoitteemme tulee olla että yhä useamman on helpompi osallistua työelämään ja useampi saa oikeanaikaista oikeanaikaista tukea työllistymiseen ei voi olla niin että työllisyystoimet johtavatkin yhä useammin ihmisten ja toimeentulon heikentymiseen me haluamme kannustaa ihmisiä

edustaja mustajärvi toivoi hauskoja hautajaisia aktiivimallille haudattakoon se kevyet mullat mutta se mikä kokoomuksen eduskuntaryhmää huolestuttaa on se haudataanko tässä myöskin hallituksen työllisyystavoite vastoin hallituksen omaa ohjelmaa vedetään toimenpide pois ilman korvaavia toimenpiteitä onko lapsi menossa pesuveden mukana onko lapsi menossa pesuveden mukana olette ehtineet tekemään tähän keltaiseen kirjaan toimia joilla vähennetään työllisyyttä ja kotitalousvähennystä ja monta muuta

niitä odotellessa kannatamme purkua kevyet mullat

arvoisa puhemies vihdoinkin ajattelee moni työtön nyt kun aktiivimalli puretaan moni on joutunut sen leikkureiden uhriksi aktiivimalli on tosiasiassa ollut työttömiä passivoiva ja lannistava aivan erityisen huono päätös nimeään myöten aktiivimalli ei huomioi työttömän aktiivisuutta työnhaussa ei vaikka olisi hakenut sataa työpaikkaa todistetusti se ei myöskään ole lisännyt työllisyyttä kuten olemme vattin raportista lukeneet malli rankaisee siitä että työtön ei saa työpaikkaa vaikka on kuinka yrittänyt mutta kepittäminen ei ole työllistämistä malli on kohdellut erityisen epäoikeudenmukaisesti pitkäaikaistyöttömiä ikääntyneitä työttömiä ja henkilöitä joilla on puutteellinen työkyky aktiivimallin purkaminen oli vasemmistoliitolle yksi keskeisimpiä kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa ja olemme iloisia että hallitus nyt todella purkaa aktiivimallin mutta uusiakaan vastaavia leikkureita emme toivo

puhumattakaan näistä vartiaisen lausunnoista ja siitä että kokoomus on systemaattisesti koko kevään ja syksyn kritisoinut hallitusta siitä että hallitus aivan oikein pistää aktiivimallin roskakoriin juuri sinne minne se kuuluu kivi otetaan pois pullasta siitä kiitos hallitus mutta nyt kun kun kuuntelin tuota edustaja sarkomaan äskeistä puheenvuoroa niin jäi vähän nyt sellainen kysymys uskottavuuden perään mitä mieltä kokoomus nyt loppujen lopuksi on tästä aktiivimallista puhemies en voi välttyä siltä että tulee sellainen hieman pieni tunne että kokoomusta sittenkin

debattiosuuden mutta keskustelu jatkuu

puhemies me emme jää kokoomuksessa kaipaamaan aktiivimallia emmekä sen leikkuria eikä meillä tule aktiivimallia myöskään ikävä mutta työllisyystoimia meillä on ikävä ja niitä olemme tältä hallitukselta odottaneet ekonomistit ovat itse asiassa arvioineet että rinteen hallituksen toimet ovat jopa heikentäneet työllisyyttä tämän maan työllisyystilanne olisi parempi jos rinteen hallitus ei olisi tehnyt mitään työllisyysaste on kova tavoite siihen päästäksenne te tarvitsette toimia me kannustamme teitä ottamaan käyttöön esimerkiksi paikallisen sopimisen ja perumaan kotitalousvähennyksen leikkaamisen pääministeri rinne te te olette sanonut että keppiä ei käytetä mutta äsken juuri kuulimme miten työministeri harakka totesi että jatkossakin

rouva puhemies on käyty hyvää keskustelua ja monia näköaloja on avautunut mutta ehdottomasti on jäänyt avautumatta kaksi tosiasiaa meillä on kymmeniätuhansia vapaana olevia työpaikkoja ja niihin ei löydy suomalaisia ihmisiä miehiä ja naisia töihin on täysin käsittämätön tilanne että meillä on valtava määrä yrityksissä työpaikkoja ja myös julkisella puolella työpaikkoja mutta ei vain löydy tekijää tämähän on se meidän iso ongelma jos meillä kerran on yrityksissä työpaikkoja omissa tuttavissani on monta yrittäjää ja he kaipaavat metsäkoneenkuljettajia ja hitsareita siellä tarvitaan linja autonkuljettajia rekkamiehiä ja vaikka mitä mutta silti meillä koulutetaan valtava määrä sellaisiin ammatteihin joista joutuu suoraan työttömiksi kyllä meidän pitää sekä koulutusjärjestelmää että tätä työttömyystukisysteemiä kehittää

esimerkiksi mansikanpoimintapelloilla ovat lähes kaikki työntekijät ulkomaisia vaikka meillä on siitä huolimatta henkilöitä joilla ei ole töitä kannattaisi pikkusen näitä järjestelmiä viilata siihen systeemiin jotta ihmiset saavat töitä koska jos ei ole töitä niin ei kerry sitä eläketurvaakaan ja ja jokainen tietää miten sitten käy

olen nyt hieman hämmentynyt siitä miten meillä voi olla maassa voimassa laki jota kukaan ei näytä kannattavan miten miten on mahdollista että laki on tullut voimaan ilman että keskusta ja kokoomus jotka äänestivät sen puolesta kannattivat sitä lakia sinänsä hyvä että tämä laki nyt kuitenkin peruutetaan koska tässähän on nämä valuviat mitkä useaan kertaan on on jo todettu eli vaikka henkilö yrittäisi vilpittömästi täyttää ne aktiivisuusvaatimukset niin hän ei välttämättä kuitenkaan niitä pysty täyttämään ja silti leikkuri heiluu tämän epäkohdan vuoksi perussuomalaiset tätä lakia aikanaan vastustivat ja mielestämme on hyvä että se puretaan nyt kuitenkin hallitus on asettanut tavoitteekseen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyden ja haluaisinkin kuulla hieman konkretiaa ministeri harakan esittämään malliin mikä on nyt hallituksen tapa toteuttaa nämä asiat paremmin

hallitukselle vastauspuheenvuorot kaksi minuuttia kullekin vastaatte kysymyksiinne ensimmäisenä pääministeri rinne
kiitoksia arvoisa puhemies edustaja heinonen tämän hetken viimeisin tilastotieto työllisyydestä kertoo sen että työllisyysaste on seitsemänkymmentäkaksi pilkku kahdeksan prosenttia neljän kuukauden aikana lisää nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä jos tällä tahdilla jatketaan niin se on kolme pilkku kuusi prosenttiyksikköä korkeampi vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme jota mitataan tosiasiassa se tulee kuitenkin olemaan tätä selkeästi alempi valtiovarainministeriön perusuraa mentäessä se on tällä hetkellä perusura arvion mukaan seitsemänkymmentäkolme pilkku yksi mikä tarkoittaa noin kolmeakymmentätuhatta lisätyöllistä nykytilanteeseen verrattuna hallituksen toimenpiteillä tullaan päättämään siinä aikataulussa joka täällä on useasti toistettu eli ensi keväänä huhtikuussa lähinnä työttömyysturvajärjestelmään liittyen lähinnä paikalliseen sopimiseen liittyen

elokuussa työllisyystoimenpiteitä konkreettisesti kolmenkymmenentuhannen ihmisen edestä ja sen jälkeen kolmekymmentätuhatta lisää vaalikauden aikana

elikkä yhteensä kuusikymmentätuhatta päätösperusteista nämä kaikki ovat tällä hetkellä valmistelussa täällä on usein lueteltu tämä kahdenkymmenenviiden toimenpidekokonaisuuden lista jonka perusteella hallitus vie tällä hetkellä valmistelua eteenpäin niin että voimme päättää näistä asioista sitten kun ne on valmisteltu huolella

lähetekeskustelua kuunnellessa että eduskunta on varsin yksimielinen tämän hallituksen esityksen kanssa aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta mutta puhemies tässä on kuitenkin muutama edustaja peräänkuuluttanut näitä niin sanottuja korvaavia toimia minusta on nyt hieman turhauttavaa keskustella täällä siitä että mikä toimi nyt korvaa tässä minkäkin ja ja mikä on se korvaava toimi kun tosiasiallisesti vattin raportissa ei ollut todennettuja numeroita näistä työllisyysvaikutuksista on äärimmäisen kunnianhimoinen ja kova tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyden osalta ja tämä hallitus tulee tekemään kaikkensa jotta tämä tavoite saavutetaan teemme erittäin hyvää yhteistyötä läpi hallituksen ja itse voin todeta että erityisesti sosiaali ja terveysministeriö yhdessä

tämä ehkä edustaja juvosen erittäin hyvään nostoon liittyen ihmisten työkykyyn ja siihen miten työelämässä pärjää meillä on yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistymässä työkykyohjelma jossa nimenomaan tulee näitä yksilöllisiä palveluita työnhakijoille niin että että tuetaan sekä työnhakijaa myöskin työnantajaa pidän erittäin tärkeänä sitä että me voimme huomioida tässä muuttuvassa maailmassa muuttuvassa työelämässä kaikenlaiset työnhakijat jotta me saamme työllisyysasteen nostettua sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin

että yhä useampi on auttamassa asiantuntijana ihmisiä työllistymään ja se on juuri se mikä tästä raportistakin jäi käteen se on juuri se mitä nämä te asiantuntijat haluavat tehdä auttaa henkilökohtaisesti asiakkaita pohjois savon te toimistossa on jopa luvattu vastuuvirkailija sekä työnhakijalle että myös työnantajille täytyy muistaa että te toimistot palvelevat molempia ja tämä on minusta upea lupaus lisäksi haluamme auttaa osatyökykyisiä työllistymään ja he tarvitsevat myös erityisesti yksilöllistä henkilökohtaista palvelua jokaiseen te toimistoon tulee työkykykoordinaattorit jotka auttavat ja jälleen kerran sekä että työnantajaa kun palvelut paranevat sitten voidaan vastikkeeksi tehdä henkilökohtainen työllistymissuunnitelma joka joka velvoittaa kun meidän neuvotteluilmapiirimme on tervehtynyt ja olemme päässeet avoimeen keskusteluun varmasti saamme nopeasti aikaan tästä konkreettisen mallin näistä monialaisista palveluista kannattaa ehkä mainita nämä typ palvelut ja ohjaamot joissa asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan vastaamaan monialaisesti ja henkilökohtaisesti niihin päästään jatkossa nopeammin ja helpommin ja silloin tehdään juuri yhteistyötä

arvoisa rouva puhemies äsken puhuimme aktiivimallista ja totesimme että leikkuri osui juurikin kuusikymmentä vuotiaisiin ja nyt tämä esitys jatkaa tätä aihetta esityksen tarkoituksena on työurien pidentäminen on tärkeää että työ ja työllisyyspalvelut turvataan kaikille työttömille ikään katsomatta tällä hetkellä tämä ei ole toiminut hyvin on tärkeää että kun tämä esitys on käsittelyssä keskustelemme myös siitä kuinka ikääntyneet työntekijät kohtaavat työelämässä työsyrjintää ikäsyrjintää henkilön joka jää lähellä eläkeikää työttömäksi on huomattavan paljon vaikeampi työllistyä kuin nuoremman työnantajalla voi olla pelkoja muun muassa siitä lisääntyvätkö kustannukset jos työntekijä sairastuu ovatko ne suurempia kuin nuoremmilla työntekijöillä hallituksen tulisi selvittää kuinka ikääntyneiden työttömien työllistymistä ja asemaa työmarkkinoilla voitaisiin parantaa siten että työnantajan kustannus työntekijän palkkaamisesta ei riippuisi tämän iästä

millainen on yrittäjien sosiaali ja eläketurva ja mitenkä sitä voisi parantaa kysynkin teiltä hallitus pääministeri antti rinne ja ministeri pekonen millä tavalla tulette parantamaan yrittäjien sosiaali ja eläketurvaa

arvoisa rouva puhemies eduskunnassa on käsittelyssä työttömyysturvalain muutosta ja työttömyysetuuksien rahoituksen muutosta koskeva laki asia koskettaa varsinkin ikääntyviä lainmuutoksen ohella minäkin haluan kiinnittää huomiota niin sanottuun ikäsyrjintään usein puhutaan että kun ikää tulee niin tuntuu ettei työpaikkoja ole saatavilla niin helposti monet esimerkiksi jo viisikymmentä vuotiaat kertovat kokeneensa tällaista kuinka tähän voidaan puuttua on toki niin että kaikkialla tätä ei kohtaa mutta varmasti ajoittain kohdataan koska paljon puhutaan onko ikä työkokemus vai elämänkokemus arvokkain asia työhönottohaastattelussa tätä meidän kannattaa pohtia olisiko meidän suomalaisten otettava tässä suhteessa mallia joistain muista maista joissa arvostetaan iäkkäitä ihmisiä hyvin korkealle mielestäni meillä on oppimista tässäkin miten voimme vaikuttaa niin sanottuun ikäsyrjintään toivottavasti hallituksella on hyviä vinkkejä tähän

kiitos arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä keskeisenä asiana ehdotetaan todellakin muutettavaksi työttömyysturvalakia siten että lisäpäivärahaoikeuden ikärajaa nostettaisiin vuodella vuoteen tämä perustuu aikaisempiin eläkeratkaisuihin ja työmarkkinaosapuolten väliseen sopimukseen jossa ne kolmaskymmenesensimmäinen viidettä yhdeksässätoista mennessä arvioivat näiden työttömyysturvan lisäpäivien vaikutusta työntekijän työmarkkina asemaan ja muihin aktiivitoimiin kuten tässä ministeri pekonenkin toi esille arvioinnissa tuli esille että valtaosa yli kuusikymmentä vuotiaista työttömyyspäivärahan enimmäisajan saavuttaneista palaa takaisin ansiopäivärahalle velvoitetyön palkkatukityön tai työllistymistä edistävien palveluiden kautta tämä hallituksen esitys perustuu siis työmarkkinaosapuolten keskinäiseen ja yhteiseen näkemykseen lakimuutos on itselleni kuitenkin henkilökohtaisesti hankala olen aiemmin työskennellessäni paperiliitossa työehtosihteerinä joutunut lukuisiin yt menettelyihin mukaan olen seurannut läheltä kuinka tuhansia työntekijöitä on irtisanottu teollisuuden piiristä näissä irtisanomistilanteissa on lisäpäivärahaoikeus ollut suurena apuna mikäli irtisanominen on osunut ikäluokan työntekijöihin joilla tähän on on ollut oikeus heille on lisäpäivärahaoikeuden avulla voitu turvata edes hieman turvatumpi tulevaisuus sillä työllistyminen on heidän osaltaan usein ikävä kyllä haastavaa olen kuitenkin myös ehdottomasti sitä mieltä että työmarkkinaosapuolten yhteistä kantaa tulee kunnioittaa en ymmärtänyt edellisen hallituksen toimia joilla sotkeennuttiin pahoin työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin ja pyrittiin jopa painostamalla murentamaan niiden oikeutta päättää keskeisistä niille kuuluvista asioista viittaan tällä lähinnä kilpailukykysopimukseen johon edellinen hallitus erityisesti työntekijäpuolen painosti hallituksen tulee kunnioittaa työmarkkinaosapuolia erityisesti eläkeasioissa

itsekin tein vaikka ratkaisut eivät ole aina mieluisia on ensiarvoista että vaalimme hyvää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja annamme arvon heidän näkemyksilleen vaikka tietysti täällä eduskunnassa hyväksymme tämänkin lainsäädännön näillä perusteluilla olen valmis tukemaan tätä hallituksen

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakaksitoista työurasopimuksessa työmarkkinajärjestöt sopivat työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan korottamisesta kuudestakymmenestä vuodesta vuoteen

ja sen jälkeen syntyneillä laki tuli voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaneljätoista vuoden kaksituhattaneljätoista eläkesopimuksen perusteella toteutettiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista eläkeuudistus eläkesopimuksessa sovittiin lisäksi että keskeiset työmarkkinajärjestöt arvioivat kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattayhdeksäntoista mennessä eläkeputken muutosten vaikutuksia työntekijän työmarkkina asemaan sekä erityisesti sitä miten työurasopimuksessa sovittu kuusikymmentä vuotta täyttäneiden irtisanottujen oikeus työssäoloehdon täyttävään tukityöhön ja muihin aktiivitoimiin on käytännössä toiminut

kuudestakymmenestäyhdestä vuodesta vuoteen stmn temin vmn ja etkn muutosten vaikutuksista tekemän selvityksen pohjalta keskeiset työmarkkinajärjestöt esittivät kesäkuussa kaksituhattayhdeksäntoista eläkeputken ikärajan nostamista vuodella

vuoteen arvoisa puhemies pidän erityisen tärkeänä sitä että tämä lakiesitys on valmisteltu yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja suomen yrittäjät ryn kanssa tällä esityksellä toteutetaan nyt työmarkkinajärjestöjen esittämät ikärajojen nostamiset esitys toteuttaa myös osaltaan rinteen hallituksen ohjelman tavoitetta ikääntyneiden ja muiden vaikeasti työllistyvien työllisyyden lisäämisestä myös lausunnonantajat pitivät esityksen tavoitteita ja esitettyjä muutoksia pääasiassa perusteltuina ja kannatettavina lausunnoissa kiinnitettiin kuitenkin huomiota tärkeisiin seikkoihin jotka on hyvä huomioida jatkovalmistelussa työttömien keskusjärjestö painottaa lausunnossaan että työ ja työllisyyspalvelut on turvattava kaikille työttömille ikään katsomatta ja ettei tällä hetkellä näin tapahdu työttömien keskusjärjestö pitää tärkeänä että ennen työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikärajan nostoa saatetaan voimaan työkykyohjelma joka takaa kaikille työttömille työkykyarvioinnin ja sen pohjalta tehdyn työllisyyssuunnitelman palveluineen ja katsoo että ikääntyneiden työnhakijoiden palveluihin tulisi tässä esityksessä määritellä vaadittavat resurssit eläkeläisliittojen etujärjestö eetu ry taas kiinnitti huomiota ikään perustuvaan syrjintään työelämässä johon voitaisiin puuttua lainsäädännöllä eetu ry vaati lisäksi että yrittäjille olisi turvattava samat oikeudet työttömyysturvan lisäpäiviin kuin palkansaajille pääministeri antti rinteen hallitusohjelman mukaan yrittäjien sosiaali ja eläketurvan parantamisen vaihtoehtoja tullaan selvittämään yrittäjän lisäpäiväoikeuden ja sen rahoittamisen selvittäminen sopii hyvin laajemman yrittäjien sosiaaliturvaa selvittävän hankkeen yhteyteen valtiovarainministeriö ja suomen yrittäjät ry taas kiinnittivät huomiota siihen että yläikärajan sitominen seuraamaan työntekijän eläkelain mukaista alimman vanhuuseläkkeen ikärajaa johtaa osalla ikäluokista ansiopäivärahakausien pidentymiseen työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden yläikärajan korottamisella voi lisäksi olla negatiivisia työllisyysvaikutuksia valtiovarainministeriö esittääkin että esityksessä tulisi arvioida vaihtoehtoisena toteuttamistapana lisäpäiväoikeuden alaikärajan kytkemistä eläkeikään yläikärajaa vastaavalla tavalla jotta niin sanottu eläkeputki ei pitkällä aikavälillä kasvaisi

nimittäin työministeri harakan kohdan listasta ainoa ehdotus jolle työ ja elinkeinoministeriö itse pystyi laskemaan positiivisia työllisyysvaikutuksia ehkä neljätuhatta viiva viisituhatta työpaikkaa toki jos eläkeputki poistettaisiin kokonaan mikä ehkä vinkkinä hallitukselle kun niitä työllisyystavoitteita vaikutus olisi ehkä yli kymmenentuhatta on myöskin mielenkiintoista se että kun äsken puhuttiin aktiivimallileikkurin poistosta niin hallituspuolueiden rivit olivat hyvin hyvin hyvin täydet mutta nyt ovat penkit aika lailla tyhjät ainoastaan edustaja berg ja jossain määrin edustaja kautto ministerin lisäksi tätä asiaa puolustamassa voin sanoa teille hyvät hallituspuolueiden edustajat että ei lupaa hyvää nimittäin tämä on helpoimmasta päästä niitä työllisyystoimia joita te joudutte vielä tekemään jos te haluatte että se kuudenkymmenentuhannen tavoite oikeasti syntyy arvoisa puhemies sitten tähän itse asiaan

ymmärrän sen että sellaisessa tilanteessa jossa me olimme esimerkiksi lama aikana tässä oli se ajatus että me päästimme niitä työuransa lopussa olevia henkilöitä eläkkeelle jotta nuoremmille turvattiin työpaikkoja

työttömyyseläkeputkesta on tullut järjestelmä jossa yt neuvottelujen yhteydessä kuten täällä edustaja kautto totesi sekä työnantajalle että työntekijälle on ikään kuin kätevä järjestely se että eläkeputkeen oikeutetut henkilöt irtisanotaan ja siirretään eläkeputkeen jos tätä eläkeputkea ei olisi niin todennäköisesti irtisanomiset kohdistuisivat joihinkin toisiin henkilöihin jotka sitten työllistyisivät taas muihin tehtäviin se asia josta aika harvoin tässä eläkeputken yhteydessä puhutaan on se mikä on eläkeputkeen

joutuneen henkilön eläketurva hänen eläkkeensä jää huomattavasti pienemmäksi kuin niiden ihmisten jotka tekevät koko työuran tämä on itse asiassa merkittävä asia koska koska sillä työeläkkeellä pitää ihmisen tulla kuitenkin toimeen eli tämä eläkeputki ei ole mikään onnellinen ratkaisu vaikka saattaa tuntua että se on ikään kuin helppo ratkaisu työnantajalle ja jossain määrin myös työntekijöille kun se tehdään että tähän suhdannetilanteeseen tämä järjestelmä ei sovellu ja on hyvä että sitä nyt edes pieneltä osin tässä hallitus purkaa

mainitut edustajat puolustavat hallituksen riveistä tätä esitystä tämä on nimittäin erittäin tärkeä hallituksen esitys ja haluan todeta eräitä perusteluja tämän tueksi eliniänodote suomessa vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyksi oli miehillä hieman yli kuusikymmentäviisi vuotta nyt se on lähes seitsemänkymmentäyhdeksän vuotta siis neljätoista vuotta enemmän naisilla kehitys on ollut sellainen että silloin vuonna seitsemänkymmentäyksi eliniänodote oli seitsemänkymmentäneljä vuotta ja nyt se on kahdeksankymmentäneljä vuotta on aivan luonnollista ja ymmärrettävää että kun me elämme yhä pidempään niin tietysti mielellämme suomme väestöllemme myös pidemmän eläkkeelläoloajan mutta samalla on kyllä niin että me olemme terveempiä meidän työkykymme on parempi ja silloin myös meidän työssäoloiän tulee nousta no onneksi näin on tapahtunutkin suomessa viisikymmentäviisi viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden työllisyysaste on tällä hetkellä noin kuusikymmentäviisi prosenttia mutta olennaista on se että se on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa

työllisyysasteessa on sellainen ongelma että lasketaan viisitoista viiva kuusikymmentäneljä

ikäryhmästä se prosenttiosuus joka on työssä vähintään yhden tunnin viikossa ja nyt on käymässä niin että tämä koko ikäryhmä josta tämä lasketaan on pienenemässä kun me jaamme suomalaiset viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaat viisivuotisikäryhmiin niin meillä siellä lopussa on viisivuotisikäryhmiä joissa on kolmesataakuusikymmentätuhatta suomalaista mutta siellä nuorimmassa päässä on kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta suomalaista esimerkiksi ikäryhmässä kymmenen viiva viisitoista joka seuraavan viiden vuoden viiden vuoden aikana siirtyy ensimmäiseksi viisivuotisryhmäksi tässä tarkastelussa viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaista sen takia tulee olemaan kaikkien työllisyystavoitteiden onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää mitä saadaan aikaiseksi yli kuusikymmentä vuotiaiden työllisyyden paranemisessa

puhemies ensinnäkin edustaja lindenille taitaa olla niin että ei ole meidän käsissämme miten tämä työllisyysaste lasketaan itsekin olen aina ihmetellyt sitä että se on viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaat mutta käsittääkseni tämä noudattaa sitä samaa kaavaa mitä on kansainvälisestikin ainakin eu alueella mutta tämä huomio oli aivan oikea itse asiaan eli tähän lisäpäivärahaoikeuden alaikärajan nostamiseen kannatan sitä kovastikin tässä on tietysti taustalla huoli työurien

juuri siitä mitä edustaja lindenkin tavoitteli tuossa eli meillä on pienemmät työssäkäyvät ikäluokat ja meidän pitää saada ihmisiä yhä enemmän työhön tämä liittyy myös tosiaankin niin kuin täällä on tullut ministerin puheenvuorossa ja muutenkin esille koko eläkeuudistukseen ja sen valmisteluun ja se todettakoon että kun eläkeuudistus tuli voimaan kaksituhattaseitsemäntoista niin käsitykseni mukaan nyt on nähty että sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia eihän tätä nyt hirveän nopeasti kyllä suomessa saatu aikaiseksi mutta onneksi saatiin vihdoin aikaiseksi ja tähän liittyy kannattaa viedä tiukasti eteenpäin itse ajattelen sillä tavalla että nyt täytyy seurata erittäin tarkoin tämänkin uudistuksen eteenpäinmenoa sitä miten se toimii käytännössä ja tehdä paljon töitä sen eteen että ikääntyneet työntekijät todellakin jaksavat olla töissä ja tehdä työtä sitten jatkossa yhä pidempään ja tämä on tullut täällä muun muassa edustaja juvosen puheenvuorossa esille kun tilastotkin jo kertovat että vielä jokin aika sitten tuki ja liikuntaelinsairaudet olivat se tärkein syy miksi ihmiset jäivät eläkkeelle ennen aikojaan ja nythän ne ovat mielenterveyteen liittyvät seikat niin itse ajattelen että tämä korostaa erityisen paljon asenneilmastoa ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan ja tässä tietysti on paljon tekemistä nimenomaan myös työnantajilla puhutaan paljon johtamisen kehittämisestä ja työkykyjohtaminen on varmasti sellainen jolla pystyttäisiin

täällä on käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja ja yksi iso haaste joka suomalaisella yhteiskunnalla tietenkin on on ikäsyrjintä joka näkyy työhönotossa ja osittain tässä eläkeputkiratkaisussakin aikanaan kun se on tehty on ollut ollut se että se on työnantajalle helpottanut sitä että voidaan siirtää eläkeputkeen iäkkäämpiä ansioituneita usein kokeneita ja osaavia työntekijöitä jotka voisivat hyvinkin vielä jatkaa työelämässä mukana tämä ikäsyrjintä on on aito aito tilanne ja siihen meidän on syytä kiinnittää huomiota täällä puhuttiin paljon tästä käsitteestä työikäinen väestö ja siitä että myöskin keskimääräinen elinikä on meillä noussut ihan tilastotietona on sanottava että toisen maailmansodan jälkeen meille on tullut kaksikymmentäkolme vuotta lisää ikää keskimääräinen elinikä on noussut niinkin paljon tavallaan yksi sukupolvi on tullut lisää ja siinä suhteessa toivoisi että tämä eläkkeellesiirtymisjärjestelmä olisi joustavampi kuin se tällä hetkellä on meillä on aidosti tilanne se että eläkkeelle sekä joudutaan on syytä päästää eläkkeelle ne jotka eivät kykene työelämässä enää aktiivisesti olemaan mukana mutta meillä nimenomaan on myöskin valtava aivovuoto eläkkeelle sinne joudutaan muissa pohjoismaissahan on siirrytty paljon joustavampiin järjestelmiin esimerkiksi norjassa yleinen eläkeikä on kuudestakymmenestäkahdesta ikävuodesta ikävuoteen ja siinä haarukassa pystytään vielä iäkkäämpiä ihmisiä pitämään työelämässä mukana jos he sitä haluavat ja katsovat sen tarpeelliseksi ja käsitykseni mukaan ruotsikin on juuri muuttanut järjestelmää niin että eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuodella kuusikymmentäkahdeksan vuodesta

oivaltaa se että meillä on yli kuusikymmentäviisi vuotiaissa ihmisissä kun tässä on ikään kuin puhuttu aktiiviväestöstä ja työllisyysaste lasketaan viidentoista ja kuudenkymmenenviiden ikävuoden väliin

satatuhatta ihmistä jotka ovat palkkatyössä mukana tässä muuten on yksi semmoinen

huoltosuhteen mukaan minä kuulun huollettavaan väestöön mutta mutta tosiasiassa meitä on paljon satatuhatta ihmistä jotka ovat palkkatyössä aktiivisesti mukana eli tämä yli kuusikymmentäviisi vuotiaan väestön työllisyysasteen nostaminen on se iso haaste meidän on myöskin syytä ponnistaa eikä puhua kategorisesti tästä työikäisestä väestöstä vain viidestätoista kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen

tähän ja sen nuorimpiin laskennassa mukana oleviin ikäryhmiin on totta että nuo nuo ikäluokat pienenevät mutta jos henkilökohtaista kantaa kysytään niin kyllä toivon että tämäkin hallitus tekee kaikkensa että oikeaan työelämään noista reilun viidentoista vuoden iässä olevista hyvin harva osallistuisi ja kaikki hankkisivat sellaisen koulutuksen että se peilaisi niihin tarpeisiin mitä pitkällä työuralla tulee olemaan ja sitten kun on vähintään toisen asteen tutkinto ja sellainen osaaminen siellä takataskussa sillä on turvallista aloittaa työelämä omat haasteensa ja tarpeensa on tietysti jatkuvalla elinikäisellä oppimisella saatu koulutus ei vielä tietenkään kaikkea kata nyt eikä tulevaisuudessa mitä tulee sitten tämän ikähaarukan toisessa päässä oleviin työntekijöihin on ollut ilo tutustua ja pitää yhteyttä edelleen niihin hoitoalan ihmisiin jotka vielä eläköidyttyäänkin jaksavat ja haluavat olla mukana työyhteisössä jos ajatellaan heitä ja vähän heitä nuorempia jotka kamppailevat sen kanssa pääsevätkö töihin saako työsopimuksia ikääntyneenä hoitajana ja toisaalta jaksaako siellä olla niin kyllä hirvittävän paljon enemmän on kyse työpaikan työyhteisöjen johtamisesta ja asenteesta onko tervetullut sinne työpaikoille minusta tuntuu että ei laeilla ja asetuksilla niinkään näitä asioita loppuviimein säädetä jostakin syystä meillä suomessa ollaan vielä monilla aloilla aivan liian torjuvia ikääntyneitten suhteen eikä nähdä sitä potentiaalia mitä monella rautaisella ammattilaisella on annettavanaan sinne työhön ainakin nämä hoitajat mitä itse tunnen kokevat että he elävät elämänsä parasta aikaa he voivat itse säätää milloinka ovat käytettävissä milloinka kenties hoitavat lapsenlapsiaan milloinka harrastavat tekevät kaikkea tärkeää järjestötoimintaa tähänhän meidän pitäisi pyrkiä että työelämässä on reilut säännöt ja työpaikoilla on hyvä ja avoin ilmapiiri kaikenikäisten ihmisten vahvuuksille näitä ei kuten totesin pelkillä laeilla säädetä kysynkin aitiossa olevilta ministereiltä mitä me voisimme yhteiskunnassa tehdä sellaista joka ei suoraan ole mikään hallituksen esitys mutta heijastaisi sitä että me ymmärtäisimme kaikenikäisten ihmisten potentiaalin ja antaisimme sen kukkia tässä yhteiskunnassa meitä kaikkia paremmin palvellen
arvoisa puhemies tässä edustaja satonen innosti vielä vähän käyttämään lyhyen jatkopuheenvuoron ettei nyt ainakaan tule väärää käsitystä siitä mikä oli minun pointtini siinä että olen tämän hallituksen esityksen takana jos tämä olisi tullut ilman kolmikantaista valmistelua työmarkkinaosapuolten kesken olisi suoraan sanottuna ollut huomattavasti vaikeampi tätä kannattaa vaikka olenkin hallituspuolueen kansanedustaja ay liikkeessä toimiessani olen kyllä huomannut että ollut kuitenkin valtava turvaverkko eritoten niissä tilanteissa missä koko työpaikka menee alta eli siellä ei sitten irtisanomisjärjestystä juurikaan tarvitse noudattaa ja siellä kaikki joutuvat kilometritehtaalle joten kyllä tällä oikeasti on ollut positiivinen vaikutus koska me tiedämme että ikääntyvillä on ikävä kyllä työllistyminen mutta äärimmäisen hyvä tässä esityksessä oli nimenomaisesti se että toki tällä saattaa olla työllisyysvaikutuksiakin sitä en kiistä me olemme palanneet kolmikantaisiin neuvotteluihin ja kuuntelemme työmarkkinaosapuolia ja niissä asioissa mitkä heille kuuluvat ja eläkeasiat ovat mitä enenevissä muodoin sitä

arvoisa puhemies

vuoteen ja hyvä niin toki tämä esitys ei siis vielä tällä hallituskaudella vaikuttaisi niin merkittävästi työllisyyteen vaikka työllisyysvaikutuksia kylläkin on kuten edustaja satonen totesi toinen huomio on että tämäkin esitys vanhenee eläkeiän noustessa nopeasti kuten edustaja lindenkin täällä totesi itse pohdin itse asiassa samaa kuin edustaja satonen jos työttömyysputken ikärajan nosto kerran lisää työllisyyttä niin miksi ei poisteta sitten kokonaan kun putki poistettaisiin ikääntyneiden työllisyys paranisi työttömyys laskisi ja eläkkeiden taso paranisi on selvää arvoisa puhemies että meidän pitää jatkossa pohtia entistä hanakammin niitä keinoja joilla ikääntyneiden työllisyyttä parannetaan muut pohjoismaat ovat tässäkin meitä edellä kuten kollegat täällä totesivat arvoisa puhemies tämä on siis hyvä esitys mutta se ei riitä tulevaisuudessa tarvitaan tahtotila luopua eläkeputkesta toteutuksesta voidaan keskustella ja putkessa olevien asema turvata mutta uusi esitys tarvitaan ja toivottavasti se tulee vielä tällä hallituskaudella

palaan vielä täällä käytettyihin puheenvuoroihin se on hyvä asia että näyttää olevan niin että hallituksen sisällä tälle asialle laajempi tuki kuin aluksi vaikutti se on tietysti ihan positiivinen positiivinen asia ehkä vielä siihen mitä edustaja linden täällä varsinkin varsinkin toi toi osuvasti esille uskon myös vahvasti niin että jos ja toivottavasti kun oikeasti tavoitellaan sitä

mihin pääministerikin täällä aiemmin viittasi että päätösperusteisesti päästään sinne kuuteenkymmeneentuhanteen työpaikkaan niin kyllä siinä ihan avainasia on se nouseeko yli viisikymmentäviisi vuotiaiden työllisyysaste suomessa vai eikö nouse silloin ne toimenpiteet jotka siihen erityisesti juuri nyt tässä keskustellaan ja joiden jatkoonkin tässä edustaja wallinheimo erinomaisesti viittasi tulevat kyllä olemaan aivan keskeinen osa sitä sitä palettia koska niitä oikeasti vaikuttavia keinoja on hirveän vaikea löytää totta kai aina on niin että että kun tehdään merkittäviä ratkaisuja niin kaikki eivät ole siinä voittajia mutta tämä on kyllä sellainen asia jos tässä tässä putken poistamisessa päästään eteenpäin että suuri osa kyllä kyllä voittaa siinä ennen kaikkea voittavat ne jotka saavat tehdä sen täyspitkän täyspitkän työuran ja niin kuin edustaja kiljunen viittasi ehkä tehdä työtä vielä sen jälkeenkin koska se eläke etuus on merkittävästi merkittävästi parempi ainakaan ei saisi olla ymmärrän toki kauton puheenvuoron liittyen siihen että jos koko tehdas lopetetaan ja ja mitä vaikeuksia siihen uuteen työllistymiseen liittyy ja muuta olen

toimin vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeisen taantuman aikana työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana silloin valiokunnalla oli tapana että valiokunta teki vierailun kaikkiin suomen silloin lopetettuihin paperitehtaisiin ja niitä oli muuten aika monta silloin käytiin tätä tätä keskustelua ja olen käynyt keskustelua myöskin hyvin monien ihmisten kanssa siinä tilanteessa kun kun se työ jota on kymmeniä vuosia tehty yhtäkkiä menee alta miten siitä tilanteesta selvitään totta kai siinä tulee tulee niitä niitä haasteita mutta kyllä tässä yhteiskunnassa entistä enemmän on niitä

joissa yli viisikymmentäviisi vuotias työntekijä on erittäin hyvä työntekijä työnantajalle ja ja sekin täytyy huomioida että

arvoisa rouva puhemies se että eläkeläinen ei pärjää eläkkeellään on yksi syy miksi ikääntyneet ihmiset hakeutuvat työelämään ja tekevät työkeikkoja se on tuttua hoitoalalla mikäli eläkeläiset ikääntyneet ihmiset eivät menisi sinne hoitajan hommiin sieltä puuttuisi työvoimaa vanhustenhoidon pelastaa keikalle lähtevä hoitaja joka on eläkkeellä sama on autoilualalla kuljetusalalla yhä useampi ikääntynyt ihminen ajaa rekkaa ystäväni terveisiä vaan seppo kallungille seitsemänkymmentä vuotta ajaa viikoittain rekkaa hän on hyvin aktiivinen ja näyttää esimerkkiä siitä että ikäihminen tekee täysipäiväisesti töitä monesti juurikin pakotteena on se että eläkkeellä ei pärjää ja tämä on kyllä se ongelma

johon toivoisin hallitukselta myös toimia toki nyt on menossa tämä pienten eläkkeiden eläkkeiden korotus josta tänäänkin illalla vielä keskustelemme mutta se ei kuitenkaan korota kaikkia pieniä eläkkeitä joten hallituksella riittää vielä työtä siinä että saadaan eläkeläisten tulot

jo ensimmäisessä puheenvuorossa nostin esille todellakin minusta on ilo hoitajana kertoa että hoiva alalla se syrjintäkynnys on matala kyllä sinne ikäihminen ja ikääntynyt työntekijä kelpaa mutta toki hoitoalallakin on erilaisia työpaikkoja on myös niitä kiireisiä ja hektisiä ja olisi toivottavaa että myös sinne erikoissairaanhoitoon ja päivystyksiin pääsisi töihin kun on ammattikokemusta osaamista ja osaaja pyrkimässä

on myös että perehdytys toimii ja että työntekijä vastaanotetaan sinne hyvin ja todellakin kunnioitetaan sitä hiljaisen tiedon liikkumista mikä on erityisesti tärkeää siellä kädentyön ammateissa ja niissä missä tarvitaan vahvaa kokemusosaamista

työkyky ei ole paras mahdollinen on sitten tukitoimia on kuntoutusta on ohjausta aivan kuten reumaliitto täällä edellisessä esityksessä esitti on toki tärkeää että että ymmärrämme myös niitä rajoitteita mitä on kyllä siinä on teillä iso iso reppu hallituksella kannettavana että saatte saatte vietyä näitä tärkeitä asioita

arvoisa puhemies on tosiaan hienoa että hallitus on löytänyt edes yhden työllisyyskeinon joka riippumattomien asiantuntija arvioiden mukaan todella lisäisi työllisyyttä tosin tämäkään keino ei vaikuta tällä hallituskaudella

tämä työttömyysputken alaikärajan nostaminen jota hallitus nyt esittää ei siis sellaisenaan riitä työttömyysputken vaikutuksia tarkastelleet tutkimukset ovat osoittaneet että työttömyysputki nostaa ikääntyneiden työttömyyttä ja laskee työllisyyttä se siirtää ikääntyneet pois työmarkkinoilta ja toimii siten itse asiassa itseään vastaan edustaja kautolle on todettava että ay liikkeen siunaus tai sen siunauksen puute ei tee ainoastakaan työllisyyskeinosta yhtään sen tehokkaampaa tai parempaa hallituksen kannattaa ehdottomasti luottaa riippumattomiin asiantuntijoihin ja tutkimustietoon kun näitä esityksiä työllisyyskeinoista toivottavasti jatkossakin tehdään

todella kaikki tarvitaan tarvitaan kaikki keinot jotka tutkitusti tutkitusti lisäävät työllisyyttä jotta hallituksen omaan tavoitteeseen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta tällä kaudella päästäisiin no nyt kun hallitus siis tunnustaa että tämä työttömyysputken ikärajan nosto lisää työllisyyttä niin tosiaan kuten edustajat satonen ja wallinheimo ovat tässä kysyneet minkä takia hallitus ei esitä koko työttömyysputkesta luopumista työttömyysputkesta luopumalla nostetaan ikääntyneiden työllisyyttä merkittävästi nykyisten putkessa olevien asema olisi toki turvattava mutta eihän tästäkään päästä käymään keskustelua ellei hallituksella ole tahtotilaa edistää työttömyysputkesta luopumista kokonaan olen samaa mieltä tässä keskustelussa että suomessa on käytävä perusteellista ja laajaa keskustelua ikääntyneiden asemasta työmarkkinoilla törmäsin ja törmään edelleenkin kun tuolla uudellamaalla liikun tarinoihin siitä kuinka turhautuneita monet keski ikäisetkin ovat siitä että omista työhaluista huolimatta ei edes työhaastatteluun pääse ajattelen itse asiassa että tämä työttömyysputki sisältää jo sellaisenaan tietynlaisen ajatuksen siitä että tietyn iän jälkeen ihminen ei olisi enää kelvollinen työmarkkinoille ja tässä tarvitaan todella asenteiden muutosta laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös työnantajien keskuudessa

kysyn seuraavalta puhujalta pidetäänkö puheenvuoro paikalta edustaja kiljunen

arvoisa puhemies edustaja vestmanin puheenvuoroa oli ilo kuunnella siinä oli ihan oikeita aineksia ennen kaikkia pohdiskeltiin hyvin vakavasti sitä mikä ikääntyneempien työikäisten ihmisten asema työmarkkinoilla se vaatii ihan asennemuutosta ja siinä oli ihan oikeita aineksia edustaja satonen te myöskin käytitte hyvän puheenvuoron siitä että mitä pidempään ihminen on siinä viimeisessä vaiheessaan ennen eläkkeelle siirtymistä töissä sen paremmaksi eläketurva tulee ja se on tärkeä asia huomioida mutta minä haluaisin alleviivata jotka haluavat olla työelämässä mukana joita on paljon joilla on osaamista ja kykyä ja mahdollisuuksia olla työelämässä mukana kyse ei välttämättä ole enää pelkästään toimeentulosta se on iäkkäämmälle ihmiselle myöskin mahdollisuus olla osallinen yhteiskunnassa antaa panostaan osaamistaan se on vähän niin kuin sanoin että runoilija ja taiteilija eivät koskaan siirry eläkkeelle meillä on paljon ihmisiä professoreista diplomaatteihin

eli siellä on todellakin

yksilöiden mahdollisuus hyväksikäyttää sitä että eläkkeelle siirtyminen ei ole pakko

hyvä hallitus te tiedätte että nämä työllistämiskeinot jotka nyt jatkossa tulevat eivät tule olemaan helppoja se huomattiin jo äskeisestä aktiivimallikeskustelusta joka täällä salissa oli me teimme viime kaudella toimia jotkut olivat hyviä toimia jotkut olivat huonoja toimia ja tässä ollaan mielestäni tämä eläkeputken poisto olisi yksi niistä helpoimmista keinoista vaikka sekin on vaikea minä toivoisin että te vakavasti harkitsisitte tätä nyt sitten jatkossa koska ei ole enää helppoja keinoja mutta tämä on yksi niistä tietyllä lailla pehmeimmistä keinoista kuitenkin noista eläkeputken poistolla voitaisiin luoda jopa kymmenentuhatta uutta työpaikkaa se olisi yksi kolmasosa teidän päätösperusteisista työpaikkatarpeistanne joten pitäkää tämä mielessä ja koettakaa viedä

arvoisa rouva puhemies sanottakoon että kyllä hallitus varmasti tekee viisaita päätöksiä ja pitäisi pystyä kaikesta päättämään mutta nyt on pakko kokoomuksen suuntaan sanoa että kyllä ne tahot jotka työmarkkinoita säätelevät ovat niitä tahoja jotka päättävät myös tästä

eläkekassat ovat kuitenkin pääsääntöisesti työmarkkinaosapuolten rahoittamia niin niistä siellä myös päätetään ja tämä on jo vuodelta kaksituhattaneljätoista olevan eläkesopimuksen jatkumo jonka osalta käsittelyssä tänä vuonna ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista päädyttiin siihen ratkaisuun että uskallettiin nyt ottaa se askel että lähes kaikki niistä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

joilla lisäpäiväoikeus tuli täyteen neljänsadanviidenkymmenen päivän osalta heitä oli tilastojen mukaan tuhatneljäsataayhdeksänkymmentäkolme

kuitenkin pääsivät velvoitetyöllistävien piiriin eli pääsivät uudelleen niin sanotusti ansiosidonnaisen työturvan piiriin tämä on ollut se keskeinen osa miksi me vasemmistossa olemme myöntymässä tähän ratkaisuun koska työmarkkinajärjestöt ovat nähneet että turvaverkostoa ei poisteta niiltä ihmisiltä jotka esimerkiksi sen paperitehtaan sulkemisen vuoksi olisivat muutoin jääneet vaille työtä se vanhemman väestön ja ikääntyneen ihmisen työmarkkinastatus ei ole ollut työnantajalle kovinkaan vetävä vaikka siellä on niin kuin tässä edustaja kiljunen on sanonut paljon osaamista

puhemies hyvät edustajat haluan kiittää tästä erittäin rakentavasta keskustelusta joka täällä salissa on viimeisen tunnin aikana käyty täällä ovat useat edustajat kiinnittäneet huomiota ja nostaneet esiin sen huolen että meillä todella on ikäsyrjintää työelämässä työmarkkinoilla tässä yhteiskunnassa ajattelen että tässä meillä kaikilla on myös vastuu vaikuttaa asenteisiin ja ilmapiiriin minä haluan muistuttaa että että tämä esitys on osaltaan myöskin yksi keino vähentää ikäsyrjintää hallitus panostaa myös jatkuvaan oppimiseen jolla myöskin turvataan ikääntyvien pysyminen tiiviisti työelämässä ja näen sen tärkeänä asiana täällä edustajat vehviläinen ja juvonen ja ja edustaja heikkinen kiinnittivät huomiota tähän työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen ja itse suhtaudun siihen äärimmäisen vakavasti meidän pitää huolehtia erityisesti heistä jotka ovat mukana työelämässä niin ettei yksikään tippuisi pois työelämän ulkopuolelle sen takia meidän pitää erityisesti kehittää erilaisia palveluita paitsi siellä terveydenhuollon puolella niin myöskin siellä työllistämispalveluissa esimerkiksi osatyökykyisten ihmisten parissa

myös edustaja juvonen täällä täällä tämän asian nosti se on itsellekin hyvin tuttu haluaisin että me voisimme kunnioittaa nimenomaan sitä kokemusta ja ja arvostaa sitä osaamista mikä mikä jo eläkkeellä olevilla työntekijöillä on lopuksi vielä puhemies edustaja juvonen kysyi yrittäjien eläke ja sosiaaliturvasta kerron että että hallitusohjelmaan on kirjattu että hallitus selvittää keinoja yrittäjien sosiaaliturvan eri tulomuotojen toimivaan yhteensovittamiseen ja eläketurvan parantamiseen ja tämän mukaisesti me tulemme hallituksessa myöskin

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia siten että viittaus työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdistys ry nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi työturvallisuuskeskus ry nimiseen yhdistykseen

herra puhemies esityksen tarkoituksena on että viittaus työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdistys ry nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi työturvallisuuskeskus ry nimiseen yhdistykseen toki on hyvä että tähdennetään tätä asiaa sillä asiat ovat hyvin usein sitä mille ne näyttävät elikkä emme suinkaan puhuu kannatusyhdistyksestä vai jostakin muusta kaivoin tästä lakiesityksestä esiin tämän työsuojelurahaston ja sen merkityksen tämän rahaston tehtävä on äärettömän tärkeä sen tehtävä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen työsuojelukoulutukseen työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen koulutukseen ja tiedotukseen

puhutaan koska se on hyvin tärkeä asia työntekijän jaksamisen kannalta tähänkin liittyvät otsikot ovat olleet viime aikoina paljon esillä uutisissa olemme kuulleet muun muassa husissa olevista haasteista jokaiselle meistä tulee myös palautetta työntekijöiltä kuinka silloin toimitaan kun on kiusaamista ja

erittäin hyvä asia ja katsotaan sitten onko tässä lakiesityksessä jotakin muuta kuin pelkkiä teknisiä muutoksia

työsuojelu on erittäin tärkeä asia ja niin kuin edustaja juvonen todisti myöskin tämä asia on on hyvin tärkeä silti tuntuu siltä että tämä asia on sen luontoinen että jopa oppositiosta käsin uskaltaa luvata että työelämä ja tasa arvovaliokunta kohtuullisen ripeästi pystyy tämän asian käsittelemään

arvoisa herra puhemies suomen valtion ja sen kansalaisten hyvinvointi on tietenkin pitkälti sidoksissa siihen miten kotimaisen tuotannon ja kulutuksen ohella maailmankauppa ja ja suomen vienti kehittyvät tässä yhteydessä vienninrahoitusvaltuuksien korotus ei ole ainoastaan panostusta vienninrahoitukseen vaan valtuuskorotuksilla tavoitellaan myös myönteistä työllisyyskehitystä suomessa ja luodaan positiivista uskoa yrittämiseen ja investoimiseen tässä maassa valtuuksien korotuksella pyritään osaltaan edistämään myös investointeja ja on että vientitakuulain nojalla finnvera oyj voi myös edistää kotimaassa tapahtuvia vientiä edistäviä investointeja tästä eräs aikaisempi esimerkki on äänekosken biojalostamolaitos vienninrahoitusvaltuuksien korotuksesta hyötyvät viejien lisäksi tietenkin laajat alihankkijaverkostot minkä vuoksi taloudelliset hyödyt jakautuvat varsin laajasti yhteiskunnassa myös suomen valtio hyötyy tästä panostuksesta taloudellisesti muun muassa verotulojen ja työllisyysvaikutuksen muodossa maailmankaupassa on tällä hetkellä epävarmuustekijöitä ja niihin tietenkään tämä maa ei yksistään pysty vaikuttamaan vienninrahoitusvaltuuksien korottamisella kuitenkin luodaan työvälineitä hallita tätä epävarmuutta ja luodaan vientiyrityksille mahdollisuuksia saada vienninrahoitusta kilpailukykyisin ehdoin kysymys on suoraan vientiyritysten kilpailukykyjen turvaamisesta rahoituselementtien kun pankkien vakavaraisuusvaatimukset pääomamarkkinoiden kehitys ja muut muutokset ovat siirtäneet pääomavaltaisten vientikauppojen rahoitusta yhä enenevässä määrin erityisluottolaitosten vastuulle hallitusohjelman tavoitteiden mukaan finnvera oyjn valtuuksien riittävyys varmistetaan ottaen huomioon riskinhallinnan tarpeet ja nyt ollaankin toteuttamassa tätä kohtaa ja tavoitellaan samalla tietenkin hyviä työllisyys ja talouskehityksiä marraskuun alussa valtioneuvosto antoi eduskunnalle tämän lakiesityksen nyt käsitellään ja tällä varaudutaan siis suomalaisten yritysten vientikauppojen oecd ehtoisen ja kilpailukykyisen rahoituksen riittävyyden turvaamiseen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kolmea lakia lakia julkisesti tuetuista vienti ja alusluotoista sekä korontasauksesta valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia sekä lakia valtion vientitakuista suomen vientiluotto oyn vienti ja alusluottojen enimmäisvaltuutta sekä korontasausvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi kumpaakin nykyisestä kahdestakymmenestäkahdesta miljardista eurosta kolmeenkymmeneenkolmeen miljardiin valtion vientitakuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että finnveran myöntämien vientitakuiden ja niihin liittyvien suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu enimmäisvastuu nostettaisiin kahdestakymmenestäseitsemästä miljardista kolmeenkymmeneenkahdeksaan miljardiin euroon

muutettavaksi siten että finnveran valtion takaamien lainojen takaisin maksamatta olevien pääomien ja lainaohjelmien enimmäismäärää korotetaan viidestätoista miljardista kahteenkymmeneen miljardiin vienninrahoitusvaltuuksien korottaminen lainsäädäntötoimella ei lisää valtion vastuita sellaisenaan vastuut kasvavat vasta siinä vaiheessa jos ja kun toivottavasti valtuuksien perusteella myönnetään vienninrahoitusta tulevaisuudessa valtuuksien korotuksia voidaan pitää monilla mittareilla mitattuna sinänsä merkittävinä mutta niistä ei arvioida aiheutuvan välittömiä menovaikutuksia valtiontalouteen vientitakuiden enimmäismäärän korottaminen yhdellätoista miljardilla eurolla lisää tulevaisuudessa vienninrahoitukseen liittyvää kokonaisriskiä nyt voimassa olevia ja vastaisuudessa syntyviä riskejä kuitenkin arvioidaan ja seurataan säännöllisesti ja riskeiltä pyritään suojautumaan monella eri tavalla usean eri tahon toimesta lähtökohta on että finnveran vienninrahoitustoimintaa toteutetaan hyvin ammattimaisesti ja korkealla tasolla ja jos yksittäistapauksessa vientitakuukorvausvelvollisuus realisoituisi korvaukset maksettaisiin ensisijaisesti korvauksen maksuvuoden takuumaksutuloista ja sen jälkeen käytetään finnveran vientitakuu ja erityistakaustoiminnan rahaston valtiontakuurahaston varoja näiden varojen arvioidaan kattavan takuukantaan sisältyvät luottoriskit veronmaksajien tukeen ei ole tarvinnut turvautua eikä tähän oleteta olevan tarvetta vastaisuudessakaan arvoisat kansanedustajat esitykset kertovat siitä että maailmankaupan epävarmojen kehitysnäkymien ohella on myös valoisia näkymiä vientivetoisesta kehityksestä ja olemme perustellusti iloisia näistä myönteisistä näkymistä vienninrahoitusvaltuudet merkitsevät ensi sijassa perusteltuja odotuksia paremmasta vienti ja talouskehityksestä tässä maassa ja myös sitä että odotukset hyvälle työllisyyskehitykselle ovat olemassa

arvoisa herra puhemies nyt on tilaisuus kysyä ministeriltä millä lailla nyt tämän hallituksen näkökulmasta näette sen palvelevatko nämä vientitakuut nyt paremmin kuin aiempina vuosina esimerkiksi sitä että meillä pk sektori ja siellä toimivat yritykset voivat paremmin saada vientitakuurahoja onko meillä yrityskokoon liittyviä kriteereitä niin että me voimme mahdollisesti vaikkapa yhdistellä eri yritysten komponenttien vientiä yhdessä kun me tästä niin me yleensä puhumme isoista risteilijöistä ja laivatilauksista se on varmasti selvää että tässä maassa ei juurikaan rakennettaisi loistoristeilijöitä jollei meillä olisi tätä me voimme saada tänne laivanrakennustoimintaa siinä mittakaavassa kuin nyt on ollut toivottavasti tämä hyvä jatkumo edelleen kehittyy ja suomalainen laivanrakennus

jälleen voimansa nousee sieltä ilta auringonlaskun alalta tätä keskustelua voitaisiin enemmänkin siirtää vielä sinne kuinka meidän välineistömme riittää pk sektorin vientiyritysten vientitakauksiin jos vain ministerillä tähän on jotakin tietoa ja valaistusta kansanedustajille niin mielelläni sen kuulen

puhemies edustaja myllykosken kysymys meidän monimuotoista yrityskantaamme kyllä jo itse asiassa hallitusneuvotteluissa kiinnitettiin siihen huomiota että onhan meillä esimerkiksi business finlandille työkalut ja ja myös rahoitus senkaltaista että siellä pystytään ohjaamaan yrityksiä kansainväliseen kasvuun vientiin tähän liittyen työ ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla viennin ja kansainvälistymisen ohjelma ja sitä ennen tässä vuodenvaihteessa tulee valmistumaan myös yrittäjyysstrategia ja ne ovat mitä suurimmassa määrin kytköksissä toisiinsa mitä tulee tähän esitykseen niin aivan kuten edustaja totesi tietenkin tällä pyritään pitämään tässä maassa ja myös saamaan lisää suuria telakkainvestointeja laivatilausinvestointeja se markkina on varsin kovasti kilpailtu niin jos suomi haluaa olla siellä mukana meillä täytyy olla myös instrumentit sellaisia vastaus kysymykseen on siis kyllä eli kasvuhaluisuutta on niin pienille yrityksille mutta sitten myös isoille laivatilauksille

arvoisa puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on organisoida eräät terveysteknologian lupa ohjaus ja valvontatehtävät valtionhallinnossa jatkossa uudelleen tätä on pohdittu hyvin pitkään ja ollaan nyt tultu siihen tulokseen että tehdään lopulta se mistä on paljon puhuttu esityksen tarkoituksena on siis siirtää

yhdeksää eri lakia lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksesta annettua lakia sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastosta annettua lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa annettua lakia ihmisen elimien kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia biopankkilakia lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia veripalvelulakia ja vieläpä geenitekniikkalakiakin

hoitokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvän asiantuntemuksen keskittämistä samaan paikkaan ja sitä kautta myöskin synergiaetuja terveysteknologiaan liittyvien tehtävien parempi organisointi parantaa pitkällä aikavälillä alan toimijoiden mahdollisuuksia toimia suomessa lain tarkoitus on tulla voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri kiurulle asian esittelystä meillä on käsissä valtavan laaja paketti ja tämä tulee todellakin sosiaali ja terveysvaliokuntaan tässä tätä lakipakettia lukiessani on noussut esiin se huoli lakiesityksessä mahdollisesti potilasturvallisuuteen vaikuttavia asioita suomen lähi ja perushoitajaliitto super ei ole kannattanut lausunnossaan kun tähän pakettiinhan on on tullut hyvin monta lausuntoa ja superin lausunto on yksi niistä esitystä tehtävien siirrosta sillä heidän mukaansa siirto vaarantaisi potilasturvallisuuden kun viranomaisten tehtävät olisi jaettu nykyisestä poiketen tunnistatteko ministeri tämän huolen ja mitä vastaatte siihen säilyykö potilasturvallisuus pidän erittäin tärkeänä että kun siirtoja ja ja muutoksia tehdään niin myös riittävät resurssit varataan sinne tehtävien hoitoon ja hyvän yhteistyön ja tiedonvälityksen merkitystä jatkossakin korostetaan tuleeko tämä asia myös toteutumaan tämän lain myötä

sitten leikkaukset ynnä muut ovat ovat eri asia

arvoisa herra puheenjohtaja aina kun puhumme terveysteknologiasta on syytä muistuttaa että kysymys on yhdestä suomen merkittävimmistä kasvualueista terveysteknologiassa laajasti ymmärrettynä on

keskustelussa mainittiin meriteollisuuden suuri merkitys länsirannikolle esimerkiksi turussa olemme laskeneet että laajasti ymmärrettynä itse asiassa terveys on suurempi työllistäjä kuin tämä erittäin tärkeä meriteollisuus ja silloin juuri tällä tavalla että laskemme siihen lääketeollisuuden mukaan kuntoiluvälineiden tuotannon viennin ja kaikki opetukset ja ja koulutukset ja nämä jotka edellä luettelin suomessa on eräitä aivan loistavia terveysteknologiayrityksiä esimerkiksi plandent jonka tuotannosta yhdeksänkymmentä prosenttia viedään ulkomaille se edustaa huipputeknologiaa aikanaan taustalla on ollut se että keksittiin ortopantomografialaite jolla kuvataan hampaistoa ja ja leukaa mikä käytännössä tällä hetkellä tapahtuu jokaisen hammaslääkärivastaanoton yhteydessä eli aina kun puhumme terveysteknologiasta olemme todella tärkeiden asioiden kanssa tekemisissä ja silloin kannattaa todella perusteellisesti harkita myös näiden taustalla olevien hallinnollisten järjestelyjen tilaa jota tämä lakiesitys nyt käsittelee kuten ministeri esittelyssään

arvoisa herra puhemies lähetekeskustelussa on nyt todella iso paketti joka koskee terveysteknologiaa paksu paksu nippu papereita iso asia ja se liittyy monenlaiseen asiaan se liittyy lääkealaan valviraan biopankkeihin

piti olla kuopiossa mutta se ei siellä ole

vastuu tuntuu lisääntyvän ministeri juuri kertoi että yhdeksän eri lakia on tässä käsitteillä elikkä tämä on todella iso asia

fimea tavallaan silloin kasvaa kun sille tulee enemmän työpaikkoja pääpaikka siirtyy kuopioon itäsuomalaisia tämä kovasti kiinnostaa

ota kantaa tähän fimean sijaintipaikkakeskusteluun koska fimean ohjausvalta ja vastuu kuuluu ministeri pekoselle tässä tapauksessa on kysymys kuitenkin valviran toimintaelimestä tältä osin näitä erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja näille tärkeille palveluille joista tänään on puhe eli siis terveysteknologian lupa ohjaus ja

käsitellään mielestäni aika hyvällä tavalla sivulta kahdenkymmenen alkaen niitä samoja tuntemuksia oli kun tässä jo edustaja juvonenkin kyseli mitkä olisivat ne oikeat toteuttamisvaihtoehdot millä se potilasturvallisuus taattaisiin niin kuin näette yksistään en ole pystynyt näin montaa kymmentä sivua tuottamaan materiaaleja näin lyhyessä ajassa kyllä tässä on pitkään tätä asiaa pohdittu on vain sanottava vähän samaan tapaan kuin tässä edustaja linden jo sanoi että maailma on vain muuttunut maailma on muuttunut nyt siihen suuntaan että yhä useammin tällä sektorilla tarvitaan tutkimusperusteista tietoa valvira on pikemminkin lupaviranomainen ohjaus ja ja valvontatehtävien ohella on sitten sitä ohjattavaa tehtävää tältä osin tässä korostuu nimenomaan tieteellinen tutkimus ja siihen liittyvät uudet tulevaisuuden haasteet tällä sektorilla pelkään pahoin että tämä nykyinen hajautettu malli josta tässä on kysymys ei vastaa potilasturvallisuudeltaan sitä tasoa mitä jatkossa vaadittaisiin maailma muuttuu niin kovasti mielestäni on hyvin myöskin käyty läpi

nimenomaan sitä millä tavalla tänäkin päivänä aika keskeiset kriittiset tehtävät ovat hajautettuja muun muassa näistä keskeisistä ehdotuksista perusteluita löytyy sieltä sivulta yhdeksäntoista jossa otetaan kantaa kudoslain ja tutkimuslain alaisiin tehtäviin sekä biopankkeihin ja geenitekniikkaan liittyviin tehtäviin jotka tässä tapauksessa nyt sitten samalla tavalla kuin terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ohjaus ja valvontatehtävät koska tässä on kysymys vaativasta tehtäväalueesta jonka resurssit ovat sijainneet kahdella konttorilla aikaisemmin tältä osin nämä jaetut resurssit ja jaetut tehtävät keskitetään nyt yhteen valiokunnalla on niin kuin totesin tässä asiassa tärkeä tehtävä saatte tätä asiaa nyt toteuttamisvaihtoehtojen osalta pohtia olen valviran kanssa käynyt tästä asiasta keskustelun on todettava että käydessäni valvirassa konserniohjaustapaamisessa hekin näkivät tässä

hallituksen esityksessä

viittaavan esityksen tältä osin annan tämän lakiesityksen nyt valiokuntaan tutkittavaksi

arvoisa puhemies kiitos ministerille käsittely tulee todellakin olemaan varmasti hyvin laaja sosiaali ja terveysvaliokunnassa laki liittyy myös biopankkeihin me olemme useampana eduskuntakautena käyneet täällä biopankkilakia ja biopankkeihin liittyviä asioita läpi biopankkihan koostuu näytteistä ja erilaisista ihmisten tiedoista siellä voi olla biologisia näytteitä ja taustatietoa henkilöistä ihmisistä ja tietoturva on se mikä on noussut aina näissä biopankkiasioihin liittyvissä keskusteluissa esille varmasti tämä tietoturvakin tulee nousemaan käsittelyssä vahvasti esille vai miten näette onko tullut palautetta biopankkilakiin liittyen ja ylipäänsä näistä tilanteista onko onko siellä mahdollisesti jotakin korjattavaa onko siellä mahdollisesti riskejä millä tavalla esimerkiksi näihin riskiarvioihin tämä lakiesitys ottaa kantaa ja ja huolehditaan siitä että ihmisten tietoturva säilyy

aina kysymyksiä ja miettimistä ja se on tärkeä asia että on luottamus myös siihen tietoturvaan potilasturvallisuus on kyllä äärimmäisen tärkeä asia toivonkin että koko eduskunta hallitus ja oppositio yhdessä teemme kaikkemme että suomessa potilasturvallisuus paranee ja ja potilasvahingot vähenevät koska se on kuin laittaisi rahaa pankkiin yksikin potilasvahinko on liikaa se tuo kustannuksia valtiolle se aiheuttaa suuria inhimillisiä kärsimyksiä se aiheuttaa hoivakärsimystä sille ihmiselle joka seuraa vieressä vahingon

puhemies lyhyesti kommentoin että edustaja juvonenhan kiinnittää huomiota siihen että kyllä

näihin tulevaisuuden isoihin kysymyksiin olisi voinut nopeamminkin hakea myöskin lainsäädännöllisiä ratkaisuja eikä se tälläkään kertaa helppoa ole meillä on valmistelu meneillään näimme viime kaudella että näissä asioissa ei ole helppo tehdä sellaista lainsäädäntöä joka joka osuu kohdalleen siltä osin

arvon puhemies hyvät kansanedustajat tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi viittätoista poliisin hallinnonalan lakia siten että niissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin muutetaan viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

kaksituhattayhdeksäntoista lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa joka kumoaa hallintolainkäyttölain ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä lukien poliisin hallinnonalan erityislait sisältävät useita viittauksia kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja lisäksi niissä on menettelysäännöksiä joita koskevat yleissäännökset ovat jatkossa uudessa hallintoasioiden oikeudenkäyntiä koskevassa yleislaissa

muutoksenhakusäännökset vastaamaan yleislainsäädännössä tapahtuneita muutoksia eli tämä hallituksen esitys poistaa lainsäädännöllisiä ristiriitoja ja selkeyttää muutoksenhakua niin muutosta hakeville kuin niitä käsittelevillekin henkilöille esityksellä ei ole vaikutuksia jotka poikkeaisivat hallituksen esityksestä kaksikymmentäyhdeksän kautta

ja sitten keskusteluun

arvoisa puhemies kiitän ministeriä tästä esittelystä halusin käyttää lyhyen puheenvuoron vain siitä että oletettavasti meille tulee tänne täysistuntoon ja valiokuntiin lukuisia teknisesti analogisia lainsäädäntöjä koska kun tämä hallinnonkäyttölaki muutettiin tällaiseksi hallinnonprosessilaiksi silloin ymmärtääkseni keväällä eduskunnassa niin tällä on ollut erittäin paljon heijastusvaikutuksia tänään aamupäivällä käsittelimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa erästä lakia jossa toki oli hieman muistakin asioista kysymys mutta keskeisen osan siitä muodosti juuri tämä kyseinen kohta kiinnittäisin vain täällä täysistunnossa nyt siihen huomiota että lainsäädäntöä toki voisi tehdä niinkin että kun muutetaan tällainen laki jolla on heijastusvaikutuksia kovin moneen lakiin niin siinä samassa paketissa käsiteltäisiin nämä kaikki niin että ne eivät sitten tulisi erillisinä toki kun ne tulevat erillisinä niin täällä täysistunnossa on sitten aina mahdollisuus vilkkaaseen substanssikeskusteluun niistä laeista ja niiden taustalla olevista asioista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksan kautta valtiopäiviltä sisältää valiokunnan kannanotot hallituksen esitykseen kolmekymmentäyhdeksän kautta valtiopäiviltä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia työttömyysturvalakia lapsilisälakia elatustukilakia ja toimeentulosta annettua lakia etuisuuksia korottavat muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alussa useisiin eri etuisuuslakeihin tehtävillä muutoksilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta

toimet sisältyvät pääministeri antti rinteen hallitusohjelmaan jonka mukaan hallitus puuttuu määrätietoisesti köyhyys ja syrjäytymisriskiin valiokunta pitää ehdotettuja parannuksia ensisijaisiin etuuksiin tarpeellisina pienituloisten toimeentulon parantamiseksi ja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseksi sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää painopistettä viimesijaisesta toimeentulotuesta ensisijaisiin etuuksiin sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäispäivärahoja eli sairauspäivärahaa vanhempainpäivärahaa ja erityishoitorahaa ehdotetaan korotettaviksi kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa vähimmäismääräinen päiväraha nousee seitsemäänsataankuuteentoista pilkku viiteenkymmeneen kuukaudessa korotus koskee myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa vähimmäismääräisten päivärahojen korotus lisää valtion menoja yhteensä neljällä pilkku neljällä miljoonalla eurolla myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ehdotetaan korotettaviksi kahdellakymmenellä eurolla eli seitsemäänsataankuuteentoista pilkku kuuteenkymmeneen euroon kuukaudessa

peruspäivärahan määrä muodostaa ansiopäivärahan perusosan joten peruspäivärahan korottaminen nostaa myös ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaakorvausta esityksen mukaan arviolta kahdeksallakymmenellä prosentilla ansiopäivärahan saajista etuus nousee yhdellätoista eurolla kuukaudessa ja noin kahdellakymmenellä prosentilla kolmellakymmenelläkolmella pilkku kuukaudessa työttömyysturvan korotus lisää valtion menoja perusturvan etuusmenojen osalta arviolta neljälläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla ja ansioturvan osalta viidellätoista miljoonalla eurolla työmarkkinatuen korotus lisää kuntien menoja arviolta yhdeksän pilkku kuusi miljoonaa euroa lisäksi työllisyysrahaston menojen arvioidaan nousevan kolme pilkku kuusi miljoonaa euroa arvoisa puhemies

valiokunta korostaa että esityksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta painottamalla ensisijaisen ensisijaisen etuusjärjestelmän merkitystä etuuden saajien toimeentulossa etuusmuutoksella voi olla niin negatiivisia kuin myönteisiäkin työllisyysvaikutuksia valiokunta katsoo että etuuskorotusten työllisyysvaikutukset pyrkiä arvioimaan nyt esitettyä tarkemmin vaikka nyt esitettyjen korotusten vaikutukset työllisyyteen ovat todennäköisesti vähäisiä päivärahaetuuksien korotukset vähentävät viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta toimeentulotukimenojen arvioidaan alenevan noin kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa toimeentulotukiriippuvuuden vähentyminen voi osaltaan kannustaa työn vastaanottamiseen valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että etuuskorotukset voivat vähentää myös yleisen asumistuen määrää esityksen mukaan ehdotukset vähentävät yleisen asumistuen määrää kuusi pilkku seitsemänkymmentäkaksi euroa korotettua etuutta saavaa henkilöä kohden niissä ruokakunnissa joiden tulot ylittävät täyteen asumistukeen oikeuttavan tulorajan valiokunta pitää myönteisenä että henkilöillä joiden tulot jäävät alle täyteen tukeen oikeuttavan tulorajan kuten yksin asuvilla täyttä työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavilla korotus ei vaikuta asumistuen määrään sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahoja on korotettu viimeksi vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta

kuukaudessa ja vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta työmarkkinatuen tasolle kuuteensataanyhdeksäänkymmeneenkuuteen pilkku viiteenkymmeneen euroon kuukaudessa työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on viimeksi korotettu sadan sadan euron suuruisella tasokorotuksella vuoden kaksituhattakaksitoista alusta lukien vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista perusturvaan ei kuitenkaan ole tehty indeksikorotuksia mikä on pienentänyt erityisesti työttömän perusturvan tasoa nyt ehdotetut korotukset kompensoivat osittain indeksijäädytysten ja leikkausten vaikutusta valiokunnan selvityksen perusteella sairausvakuutuslain mukaiset vähimmäispäivärahat ja työttömyysturvan perusturva eivät kuitenkaan nyt ehdotettujen korotusten jälkeenkään välttämättä takaa kohtuulliseksi katsottua vähimmäiskulutusta vähimmäiskulutusta valiokunta pitää välttämättömänä että perusturvaetuuksien ja etuuksiin kytkeytyvien palvelujen kehittämistä ja toimeentulotukiriippuvuuden vähentämistä jatketaan sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä perusturvan tarkoituksena on mahdollistaa kaikille riittävä toimeentulo ja elintaso lapsiperheiden aseman parantamiseksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi monilapsisten perheiden lapsilisiä kymmenellä eurolla kuukaudessa neljännestä lapsesta alkaen lapsilisän yksinhuoltajakorotusta kymmenellä eurolla kuukaudessa ja elatustukea seitsemällä eurolla kuukaudessa samalla yksinhuoltajan toimeentulotuen perusosaa korotetaan niin että lapsilisän yksinhuoltajakorotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet muiden kuin yksinhuoltajien kohdalla ja elatustuen korotukset vähentävät maksettavan toimeentulotuen määrää lapsilisien korotusten arvioidaan lisäävän valtion menoja kahdellakymmenelläkuudella pilkku viidellä miljoonalla eurolla ja perusosan toimeentulotukimenoja yhdellä pilkku viidellä miljoonalla eurolla elatustuen korottaminen lisää valtion menoja yhdeksällä miljoonalla eurolla ja vähentää toimeentulotukimenoja nolla pilkku seitsemällä miljoonalla eurolla hallituksen esityksen perusteluiden mukaan yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet sekä pienten alle kolme vuotiaiden lasten perheet kohtaavat toimeentulovaikeuksia muita useammin valiokunta pitää hyvänä että lapsilisän korotukset kohdistetaan kaikista suurimmassa köyhyysriskissä oleville ja monilapsisille perheille myös elatustuen korottamisella on pieni eriarvoisuutta ja ja tuloeroja vähentävä vaikutus erityisesti yksinhuoltajaperheelle ja niissä eläville lapsille sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen nostaminen kahdellakymmenellä eurolla nostaa myös vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa mikä parantaa kaikkien pienituloisten lapsiperheiden asemaa ja vähentää toimeentulotuen tarvetta valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että kaikkien lapsiperheiden tulonsiirtojen arvo arvo on heikentynyt tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta lähtien ja että lapsilisien reaalitaso on noin kolmekymmentä prosenttia pienempi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla lapsilisien indeksisuojan puuttumisen vuoksi lapsilisien taso jää jälkeen kustannustason kehityksestä valiokunta pitää välttämättömänä että toimia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi jatketaan valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause

arvoisa puhemies

muutoksia joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta painottamaan ensisijaisia etuuksia ja parantamaan lapsiperheiden erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden toimeentuloa näillä esityksillä hallitus puuttuu lupaustensa mukaisesti määrätietoisesti köyhyys ja syrjäytymisriskiin hallitus huolehtii kaikkien suomalaisten elintason kehityksestä ja tasaisemmasta tulonjaosta huomioon otetaan entistä paremmin huono osaisuuden riskitekijät ja huono osaisuuden ylisukupolvisuus sosiaali ja terveysvaliokunta pitää ehdotettuja parannuksia ensisijaisiin etuuksiin tarpeellisina pienituloisten toimeentulon parantamiseksi ja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseksi sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää painopistettä viimesijaisesta toimeentulotuesta ensisijaisiin etuuksiin sairausvakuutuslain mukaisia on viimeksi korotettu vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta kuuteensataankuuteentoista euroon kuukaudessa ja vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa työmarkkinatuen tasolla kuuteensataanyhdeksäänkymmeneenkuuteen pilkku viiteenkymmeneen euroon kuukaudessa työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on viimeksi korotettu sadan euron suuruisella tasokorotuksella vuoden kaksituhattakaksitoista alusta lukien vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista perusturvaan ei kuitenkaan ole tehty indeksikorotuksia mikä on pienentänyt erityisesti työttömän perusturvan tasoa nyt ehdotetut korotukset kompensoivat osittain indeksijäädytysten ja leikkausten arvoisa puhemies hallituksen esityksen perusteluiden mukaan yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet sekä pienten alle kolme vuotiaiden lasten perheet kohtaavat toimeentulovaikeuksia muita useammin sosiaali ja terveysvaliokunta pitää hyvänä että lapsilisän korotukset kohdistetaan kaikista suurimmassa köyhyysriskissä oleville yksinhuoltajaperheille ja monilapsisille perheille myös elatustuen korottamisella on pieni eriarvoisuutta ja tuloeroja vähentävä vaikutus erityisesti yksinhuoltajaperheillä ja niissä elävillä lapsilla sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen nostaminen kahdellakymmenellä eurolla nostaa myös vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa mikä parantaa kaikkien pienituloisten lapsiperheiden asemaa ja vähentää toimeentulotuen tarvetta arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota myös siihen että kaikkien lapsiperheiden tulonsiirtojen reaaliarvo on heikennyt luvulta lähtien ja että lapsilisien reaalitaso on noin kolmekymmentä prosenttia pienempi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla lapsilisien indeksisuojan puuttumisen vuoksi lapsilisien taso jää jälkeen kustannustason kehityksestä valiokunta piti välttämättömänä että toimia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi jatketaan myös jatkossa

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat hallituksen esityksessä on kannatettavia asioita mutta siellä on myös seikkoja joihin me perussuomalaiset olemme esittäneet vastalauseen hallituksen esitys korottaa lapsilisiä kolmannesta ja neljännestä lapsesta lähtien perussuomalaisten mielestä korotuksen olisi tullut olla ensimmäisestä lapsesta lähtien ja tässä meidän vastalauseessamme on mukana myös pykälämuutosesitys jolla me esitämme että lapsilisä korottuisi ensimmäisestä lapsesta alkaen ja myös lausuma jonka esittelen jo tässä mutta toki myös myöhemmin perussuomalaisten jättämään vastalauseeseen sosiaali ja terveysvaliokunnassa on yhtynyt myös kokoomus kokoomuksen sosiaali ja terveysvaliokuntaryhmä perussuomalaiset kantavat huolta syntyvyyden laskusta sekä lapsiperheköyhyydestä suomessa lapsiperheiden asema on heikentynyt merkittävästi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä lukuun verrattuna ja thln tutkimuksen mukaan köyhyysaste on kolminkertaistunut vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi vuoteen kaksituhattaseitsemän minkä jälkeen se on kymmenen prosentin tasolla koko kaksituhattakymmenen luvun vuonna kaksituhattaneljätoista köyhiä lapsiperheitä oli kuusikymmentäkolmetuhattaneljäsataa ja niissä eli satakaksikymmentäkuusituhatta lasta thln mukaan pikkulapsiperheiden köyhyys on vaarallisinta sillä se heijastuu kaikkein useimmin vielä aikuisiälläkin köyhyys periytyy siksi on huolestuttavaa että köyhyys on nyt kasvanut juuri pienten lasten perheissä yhteiskunnan tuki lapsiperheille ei noussut kasvun vuosina mutta lamavuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alussa ja kaksituhattakymmenen luvulla on leikattu verovuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista voimassa olleen ansiotuloverotuksen lapsivähennyksen voimassaoloa ei jatkettu vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin mutta myöskään lapsilisiin ei tehty vastaavaa korotusta

ensimmäisen lapsen syntymästä lähtien ja antaa kaikille lapsiperheille se korotus no nyt hallitus sen sijaan on korottamassa lapsilisiä ainoastaan sellaisille monilapsisille perheille joilla on vähintään neljä lasta perussuomalaiset korostavat korostavat sitä että kaikki lapsiperheet ovat toki yhtä tärkeitä mutta me haluamme lähettää sen että ensimmäisestä lapsesta lähtien lapsilisä nousisi erityisesti ensimmäisen lapsen hankintaan tulisi lisätä yhteiskunnan tukea tulee antaa todellakin se signaali että yhteiskunta kannustaa perheen perustamiseen ja turvaa kaikkien lapsiperheiden toimeentulon haluamme kannustimena korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää nykyisestä tuntuvasti eikä hallituksen lapsilisän korottamiseen varaama kuusi miljoonaa euroa riitä alkuunkaan kysymys on rahasta mutta kuusi miljoonaa euroa ei riitä perussuomalaiset esittävätkin lausumaa siitä että hallituksen tulisi selvittää lapsilisään tuntuva korotus jo ensimmäisestä lapsesta alkaen valitettavasti hallitus ei kannattanut tätä meidän mutta esitystä kannattivat sen sijaan kokoomus ja perussuomalaiset tässä vastalauseessaan lisäksi me esitämme pykälämuutosta joka kuuluu siten että lapsilisä on lasta kohden yhdeksänkymmentäviisi pilkku kahdeksankymmentäkaksi euroa kalenterikuukaudessa ja tässä on huomioituna se pieni korotus joka on siis yhteensä se kuusi miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan mikä ei kuitenkaan alkuunkaan riitä me tarvitsemme tuntuvampia korotuksia mutta tämä on hyvä alku ja toivoisin kyllä että hallitus tekisi töitä sen eteen että selvittäisi myös sen että että korotus olisi mahdollinen jo ensimmäisestä

puhemies edustaja juvosen puheenvuorossa oli monia hyviä elementtejä sen verran ehkä täsmennän kun saimme sinne sosiaali ja terveysvaliokuntaan jossa molemmat olemme myös sosiaali ja terveysministeriöstä selvityksen mitä maksaisivat nämä laajennukset tämän lapsilisän osalta että jos laitettaisiin kymmenen euron lisäys heti ensimmäisestä lapsesta lähtien niin se tekisi kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää ja sitten jos laitettaisiin kymmenen euron korotus kaikista lapsista jotka saavat lapsilisää lähes miljoona

ja edustaja juvonen sen jälkeen puhujalistaan
kiitos arvoisa puhemies ja kiitos valiokunnan puheenjohtajalle hyvästä kysymyksestä perussuomalaiset esittävät että selvitetään toimia jotta voidaan tehdä korotus jo ensimmäisestä lapsesta lähtien me ymmärrämme toki sen että kymmenen euron korotus on paljon ja se on rajattu tällä hetkellä siihen kolmanteen ja neljänteen lapseen ja ei varmasti ole

se on iso korotus totta kai mutta se signaali ja se yhdenvertaistaminen lapsiperheiden välillä on tärkeä eli kyllä me perussuomalaiset näemme että yhteiskunnassa on tehtävä toimia sen uskaltavat tehdä lapsia ja lapsiperheet pärjäävät ja se signaali mikä annetaan tällä hallituksen esityksellä että tuetaan vain kolmansia ja neljänsiä lasten lapsiperheitä ja siitä eteenpäin on meidän mielestämme sellainen että siihen tulee kiinnittää huomiota ja kun täällä puhutaan erityisesti siitä että syntyvyys laskee niin näkisimme että on tärkeää että sen eteen myös toimitaan ja se on tämä signaali jonka haluamme antaa

arvoisa herra puhemies

jos se korotus tehtäisiin jo ensimmäisestä se koskisi kaikkia lapsiperheitä se olisi tasapuolisempi ja koskettaisi kaikkia lapsiperheitä on merkittävää tukea perheitä turvata perheiden toimeentuloa olisi siis perusteltua että selvittäisimme miten korottaminen olisi mahdollista kaikille lapsiperheille tästä on jätetty vastalause johon myös kokoomus on yhtynyt kannatan edustaja juvosen tekemää vastalausetta pykälämuutosesitystä ja

puhemies esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia työttömyysturvalakia lapsilisälakia elatustukilakia ja toimeentulotuesta annettua lakia sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia korotettaisiin korotus koskisi vähimmäismääräisenä maksettavaa sairaus ja vanhempainpäivärahaa sekä erityishoitorahaa korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan määrää korotettaisiin mikä koskee myös peruspäivärahan kanssa samansuuruista työmarkkinatukea lapsiperheiden aseman parantamiseksi kuten tässä useassa keskustelussa jo kävi ilmi esitetään korotettavaksi monilapsisten perheiden lapsilisiä neljännestä lapsesta alkaen myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja elatustukea korotettaisiin toimeentulotuesta annettua lakia muutettaisiin niin että lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen kymmenen euron suuruisesta korotuksesta hyötyisivät myös toimeentulotukea saavat arvoisa puhemies yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia lapsista ja nuorista mutta myös heikoimmassa asemassa olevista näillä muutoksilla tukea ja huolenpitoa saataisiin kohdennettua sitä eniten tarvitseville perheille sekä pyritään vähentämään eriarvoisuutta näin voidaan kohdentaa toimia myös köyhyys ja syrjäytymisriskin torjumiseen

arvoisa puhemies hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan useisiin eri etuuslakeihin muutoksia joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta parantamaan lapsiperheiden erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden toimeentuloa nämä ovat kannatettavia asioita

hallituksen esityksessä sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäispäivärahoja eli sairauspäivärahaa vanhempainrahaa ja ja erityishoitorahaa korotettaisiin kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa ja korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa ja myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ehdotetaan kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa on huomattavaa että hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvan peruspäivärahan ja sen myötä ansiopäivärahan korotuksella voi olla negatiivisia työllisyysvaikutuksia ja sen takia tilannetta onkin tarpeen seurata jatkossa korotukset ovat kuitenkin sen verran pieniä että voisi olettaa niillä mitään merkittäviä vaikutuksia olisi päivärahaetuuksien korotukset voivat kuitenkin vähentää viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta lapsiperheitä koskevat muutokset ovat tervetulleita esityksessä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan kymmenellä eurolla se ei ole paljon mutta mutta yksinhuoltajille pienikin on tarpeen ja yksinhuoltajat ovat kuitenkin selkeässä riskissä köyhyyden suhteen ja myöskin lasten syrjäytymisen suhteen elatustukea nostetaan seitsemällä eurolla kuukaudessa ja lisäksi monilapsisten perheiden lapsilisiä kymmenellä eurolla kuukaudessa nythän hallituksen esityksen perusteluissa jo mainitaan että yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet sekä pienten alle kolme vuotiaiden lasten perheet kohtaavat toimeentulovaikeuksia muita useammin hallitus on päättänyt kohdentaa lapsilisän korotuksen lapsesta alkaen ja kokoomus olisi kuitenkin sitä mieltä että kannattaisi kohdentaa jo ensimmäiselle lapselle koska ensimmäisen lapsen kohdalla hankinnat ovat usein suurimmat ja myöskin menot sitä kautta suurimmat ja saataisiin samalla signaali että lapsia me haluamme meidän yhteiskuntaamme lapset ovat tervetulleita ja ja voitaisiin tukea niitä nuoria perheitä täällähän nimenomaan mainittiin että alle kolme vuotiaiden lasten perheet ovat selkeässä riskiryhmässä lapsilisät ovat myöskin jääneet jälkeen eli

tulonsiirtojen reaaliarvo on heikentynyt tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta lähtien ja lapsilisien reaalitaso on noin kolmekymmentä prosenttia pienempi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla ja kun tiedetään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asumiskulujen nousu ja yleisen hintatason nousu ja erilaiset harrastusmaksut niin niin

lapsilisät ovat jääneet jälkeen ja lapsiperheiden tilanne on tullut haasteellisemmaksi ja sen takia tässä vaikka kysymys on on suhteellisen pienestä korotuksesta yhdymme perussuomalaisten esittämään vastalauseeseen että lapsilisä neljännestä lapsesta kohdistettaisiin kuitenkin jo

silloinhan se kohdistuu myös niille perheille joilla on useampi lapsi me haluaisimme kannustaa kannustaa kuitenkin lasten hankintaan ja huomioida myöskin sen että ne tarpeet tulevat ensimmäisestä lapsesta lähtien on kuitenkin hankittava erilaiset tarvikkeet ja muut kysymys on tietenkin rahasta mutta kysymys on myös arvoista kuinka paljon olemme valmiita lapsiin panostamaan ja lapsiperheiden palveluihin

syntyvyyttä ei saada nousuun ellemme me oikeasti näytä myöskin konkreettisesti millä tavalla lapset ovat tänne tervetulleita raha ei sitä tietenkään ratkaise mutta se on tärkeä tuki ja ja myöskin apu silloin kun kun lapsia saadaan tiedämme kuitenkin että että lapsi tuo mukanaan myöskin menoja rakkauden lisäksi

arvoisa puhemies

tuossa esittelypuheenvuorossa myös tässä hallituksen esityksessä nostetaan työttömän perusturvaa eli työmarkkinatukea ja sitten työttömän peruspäivärahaa kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa todellakin on niin että kun me teemme perusturvaan korotuksen samalla juridisesta kytköksestä johtuen nostaa myös ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoja ja kuten toin esille kahdeksallakymmenellä prosentilla ansiosidonnaisen saajista tämä korotus on yksitoista euroa kuukaudessa mutta kahdellakymmenellä prosentilla se on kolmekymmentäkolme euroa ja ja risat kuukaudessa terveyden terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl kiinnitti omassa lausunnossaan valiokunnassa huomiota tähän kytkökseen ja sanoi että perusturvan laajojen tasokorotusten tekeminen on osittain myös tästä syystä hankalaa koska se heti nostaa myös

kuuluu johonkin kassaan aina omalta osaltaan on maksamassa

mutta tämä ero mikä tässä tulee on aika iso arvoisa puhemies itse asiassa tulin tänne korokkeelle puhumaan lapsilisän nostosta on juuri niin kuten täällä on jo useampaan kertaan todettu todettu että tämä lapsilisän kymmenen euron korotus koskee nimenomaan monilapsisia perheitä neljännestä lapsesta alkaen ja sitten myös

eli tämä on kyllä perusteltua sosiaali ja terveysministeriönkin näkökulmasta siinä mielessä että kaikista heikoimmassa asemassa ovat monilapsiset perheet ja yksinhuoltajaperheet itse jaan tämän näkemyksen että jos rahaa rajataan niin sitä kohdennetaan sinne missä eniten tarvetta mutta toistan todellakin sen mitä tässä debatissakin jo tuli esille jos olisimme tehneet tämän kymmenen euron heti ensimmäisestä

lapsesta maksettavaan lapsilisään niin se olisi merkinnyt kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää kustannuksia ja jos olisi tehty korotus

niin se olisi satakaksikymmentä miljoonaa euroa puhutaan jo aika isoista summista siksi haluan kokoomuksenkin osalta kysyä kun yhdyitte tähän perussuomalaisten vastalauseeseen onko teidän vaihtoehtobudjetissanne varattu rahoitus näihin laajennuksiin lapsilisän osalta

pitäisi löytää keinoja joilla kehitetään tätä koko itse järjestelmää ja myös rahoitusta mistä niitä kestäviä keinoja kaiken kaikkiaan löytyisi itse olen ajatellut seuraavaa josta nyt teen tavallaan niin kuin esityksen harkittavaksi kun nyt on tosiasia että meillä syntyvyys on pienentynyt ja paljon vähemmän syntyy lapsia jos katsotaan ihan viimeisiä vuosia vuodesta vuoteen kaksituhattakahdeksantoista lapsia syntyi vähemmän tämän vuoden ennuste myös on että lapsia syntynee vähän yli vähemmän kuin edellisenä vuonna itse ajattelen että voisi olla hyvä yhteinen näkemys että me käyttäisimmekin täältä lapsilisämomentilta jossa on tällä hetkellä yksi pilkku kolmekymmentäseitsemän miljardia euroa lapsilisiin varattua rahaa tätä niin sanottua ikäluokkien pienentymisestä johtuvaa rahoitusta lapsilisäjärjestelmän kehittämiseen kokonaisuudessaan itse asiassa meillä on täällä tällä hetkellä käsittelyssä valtion neljäs lisätalousarvio siellä on esitys jossa tältä momentilta vähennetään kolmetoista miljoonaa euroa varmastikin juuri siitä syystä että lapsilisän tarve on tälle vuodelle ennakoitua vähemmän minun logiikkani kulkee niin että jos me pystymme vähentämään niin me pystyisimme

rahoitusta lyhentämättömänä itse lapsilisäjärjestelmään katsoin vähän tämmöisenä sormiharjoitteluna mitä tämä voisi tarkoittaa

täsmällisesti ottaen lapsilisä on se noin yhdeksänkymmentäviisi euroa ensimmäisestä lapsesta ja sitten aina suurin piirtein sinne sataanseitsemäänkymmeneen euroon asti mitä se koko välys on jos laskettaisiin vaikka niin että lapsilisä on sata euroa kuukaudessa

kolmetuhatta lasta vähemmän se tarkoittaisi miljoonaa euroa vuositasolla kun lapsilisää maksetaan siihen saakka kun lapsi täyttää seitsemäntoista vuotta niin voisi arvioida että koko lapsilisäkaaren säästö olisi kaiken kaikkiaan tämän kolmentuhannen vähenemän osalta noin kuusikymmentä miljoonaa euroa eli puhutaan aika merkittävistä summista kaiken kaikkiaan itse asiassa tilastot kelan tilastotkin kertovat että meillä viime vuonna maksettiin lapsilisää ensimmäistä kertaa alle miljoonasta lapsesta tämä on ensimmäinen kerta kun suomessa mentiin alle miljoonan tässä lapsilisäasiassa toisaalta tilastot kertovat myös sen että eniten lapsilisää maksetaan yhden lapsen perheisiin koskaan aikaisemmin ei ole ollut niin paljon yhden lapsen perheitä lapsilisän saajina täällä meidän mietinnössämme tuli esille että lapsilisien reaalitaso on nyt noin kolmekymmentä prosenttia pienempi kuin luvulla tämä herättää väistämättä kysymyksen lapsilisän indeksisidonnaisuudesta mitä varmaan moni muukin ajattelee itse ajattelen sillä tavalla että jos me lähdemme yhdessä kehittämään tätä lapsilisäjärjestelmää paremmin

arvoisa herra puhemies

lähtien ja juuri siihen pitäisi lisätä yhteiskunnan tukea meidän tulee antaa sellainen signaali että yhteiskunta kannustaa perheen perustamiseen ja turvaa kaikkien lapsiperheiden toimeentulon perussuomalaiset haluaisivat kannustimena korottaa jo tuntuvasti nykyisestä hallituksen lapsilisään varaama kuusi

jos hallitus peruisi puoluetukien täysin turhan kuuden miljoonan korotuksen ja siirtäisi sen vaikkapa juuri lapsilisiin näin rahat käytettäisiin järkevästi eli tässä oli yksi malli mistä voi sitä rahaa jo ottaa

arvoisa herra puhemies eduskunta keskustelee tällä viikolla lapsiystävällisen suomen rakentamisesta ja tämä hallituksen esitys on jo pieni vastaus siihen keskustan tavoitteena on että erityisesti lapsiperheköyhyyttä saadaan vähennettyä tehtävät etuuskorotukset kohdistuvat pääosin heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin on toki syytä muistaa että vähimmäistasoisia päivärahoja nostettiin viime vaalikaudella ja nekin vaikuttivat osaltaan perheiden tilanteisiin mutta aivan kuten edustaja laiho täällä lapsi tuo mukanaan niin rakkautta kuin menoja eri puolilla suomea asuu monta yksinhuoltajaperhettä ja monilapsista perhettä köyhyysrajan alapuolella ja lapsilisien reaaliarvo on laskenut kolmekymmentä prosenttia yhdeksänkymmentä luvulta tässä esityksessä korotetaan siis monilapsisten perheitten lapsilisiä ja yksinhuoltajakorotusta nämä korotukset sovittiin hallitusneuvotteluissa kohdistettavan nimenomaan näihin perheisiin koska tutkimusten mukaan köyhyysriski on näissä perheissä suurin eli jaettavissa oleva raha kohdistettiin sinne missä sitä eniten tarvittiin olen samaa mieltä täällä monen edustajan kanssa siitä että pitemmällä juoksulla on hyvä tarkastella lapsilisäjärjestelmää kokonaisuutena ja korottaa laajemmin ja kattavammin kaikkien lapsien lapsilisää lapsilisä on tehokkain tapa tukea lapsiperheitä taloudellisesti ja siksi juuri se on se oikea väline edustaja vehviläinen nosti hienon ehdotuksen siitä että lasten vähetessä säästyvä summa käytettäisiin nimenomaan lapsilisäjärjestelmän kehittämiseen ja kannatan tätä kannatan tätä ehdotusta lämpimästi toki voimme tukea lapsiperheitä monella tavalla tarvitaan myös konkreettista apua koteihin ja joustoja työelämään

on totta kai aina kannatettavaa kun lapsiperheiden etuuksia korotetaan se on lähtökohtaisesti selvää tällä nykyisellä syntyvyydellä suomessa me tarvitsemme ne kaikki lapset suomivauvat jotka tänne voidaan saada jos kysymys on se onko kuusikymmentäviisi tai satakaksikymmentä miljoonaa iso vai pieni raha tämän tavoitteen edistämiseen niin jos sellaisella rahalla tämän maan syntyvyysongelmat saataisiin ratkaistua niin olisi kannattanut panostaa siihen jo viime vuonna kannatan lämpimästi edustaja juvosen tekemiä muutosehdotuksia joissa keskeinen sisältö on se että rahaa panostettaisiin erityisesti ensimmäisen lapsen hankkimisen tukemiseen koska yleensä suurin kynnys perheen perustamiseen on sen ensimmäisen lapsen hankinta se on se kohta johon yhteiskunnan pitäisi kehittää jonkinlainen sisäänheittotuote tarjous josta ei voi kieltäytyä vakavastikin puhuen perheen perustaminen on iso päätös ja monen asian summa siinä on yhdistettävä olosuhteita sekä asennetta yhteiskunta voi auttaa omalta osaltaan molemmissa rahalla ehkä konkreettisemmin mutta työllisyys ja asumisen elämisen ja liikkumisen hinta tietysti sen taloudellisen tilanteen kokonaisuudessaan lopulta ratkaisevat asenteesta kuitenkin kaikki lopulta lähtee meidän pitäisi torjua itsekkyys ja ilmastoahdistus tästä aiheesta varmaan keskustellaan lisää

lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo on erittäin tärkeää ja erityisen tärkeää se on näissä nykyisissä ennätysalhaisen syntyvyyden oloissa tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys lapsilisien tasokorotuksiksi on on hyvä toimenpide mutta valitettavasti tämä esitys kohdistuisi siis vain vähintään nelilapsisiin perheisiin perussuomalaiset pitävät olennaisen tärkeänä asiana että lapsilisien korotukset kohdistuisivat kaikkiin perheisiin siis myös yksi kaksi ja kolmilapsisiin perheisiin tästä syystä edustajamme valiokunnassa ovatkin tehneet tämän muutosehdotuksen se ei kuitenkaan saanut valiokunnassa taakseen riittävää tukea mutta toivottavasti lähestyvässä täysistuntoäänestyksessä se saa taakseen enemmistön arvoisa puhemies lapsiperheiden taloustilannetta parantaakseen hallituksen tulisi ottaa toimenpidelistalleen myös vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista voimassa olleen tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttaminen sipilän hallitus kuitenkin päätti syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista tämän hyvin hyvin toimineen verovähennyksen perussuomalaisten tuolloin tekemästä vastaesityksestä huolimatta me olemme esittäneet johdonmukaisesti tämänkin jälkeen vaihtoehtobudjeteissamme että eduskunta palauttaisi lakiin tuloverotuksen lapsivähennyksen se toisi merkittävää verohyötyä kaikille tietyn tulorajan alle jääville lapsiperheille parhaimmillaan nettohyöty voisi olla vuodessa jopa neljäsataa euroa pieni tai keskituloiselle perheelle tämä lapsivähennyksen palauttaminen kuuluu myös tänä vuonna meidän vaihtoehtobudjettiimme

arvoisa puhemies edustaja vehviläinen käytti hetki sitten erinomaisen puheenvuoron ja itselläni on hieman samoja asioita tässä mutta näin tärkeässä asiassa se ei varmasti ole pahitteeksi se että suullisessa puheenvuorossa esittelee lukuja ei tietenkään ole koskaan helppoa kuuntelijoille mutta haluan nyt todeta seuraavaa

miljardia siis tuhatkolmesataakuusikymmentäkuusi miljoonaa miljoonaa euroa keskimäärin lasta kohti se oli satakaksitoista pilkku kahdeksankymmentäviisi euroa ja reaaliarvo vuonna kaksituhatta vastaavasti oli satakolmekymmentäkuusi pilkku viisikymmentäkahdeksan euroa joten alennusta vuodesta kaksituhatta on ollut seitsemäntoista pilkku neljä prosenttia täällä on tuotu esille pidemmän aikavälin kolmenkymmenen prosentin alentuminen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lapsilisiin oikeuttavia lapsia oli miljoonakolmetuhattakuusisataakolmekymmentäviisi ja kuten edustaja vehviläinen totesi viime vuoden tilastot kertovat että ollaan menty ensimmäisen kerran nyt alle miljoonan näistä lapsista satakuusikymmentäkuusituhatta eli kuusitoista pilkku kuusi prosenttia oli yhden vanhemman perheissä kaikista lapsiperheistä pilkku viisi prosenttia oli yhden lapsen perheitä kolmekymmentäkahdeksan pilkku seitsemän prosenttia kahden lapsen perheitä kaksitoista pilkku yhdeksän prosenttia kolmen lapsen perheitä ja neljä lasta tai enemmän oli viidessä prosentissa kaikista perheistä nyt kun puhumme lapsilisistä me kaikki ymmärrämme että jos meillä on käytettävissä kuusi miljoonaa tai jos kymmenenkin miljoonaa olisi niin se on summa jonka kohdentamista täytyy miettiä tarkoin minun mielestäni silloin ei kaikille koska se tuottaa alle yhden euron per per lapsi kuukaudessa lapsilisään sen takia tässä hallituksen esityksessä se on kohdennettu nyt eri eri tavalla mikä täällä on on tuotu moneen kertaan esille minun mielestäni pitää sitten ryhtyä käymään siitä niin kuin täällä on tuotu esille onko meillä käytettävissä kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa onko meillä käytössä satakaksikymmentä miljoonaa vai onko meillä käytössä kaksisataa miljoonaa euroa mikä tarkoittaisi sitä että lapsilisien reaaliarvo nousisi sille tasolle mikä se on aikanaan ollut nämä ovat niitä todellisia isoja kysymyksiä ja itse enteilen että muutamien vuosien kuluttua suomessa täysin siitä riippumatta minkälainen koostumus hallituksella kulloinkin on me joudumme tämän vähenevän syntyvyyden

herra puhemies perussuomalaisten mielestä lapsiperheitä voi tukea verotuksellisin keinoin kuten edustaja savio tuossa jo kertoi ja edustaja mäkelä myös perussuomalaisilla on on ollut jo useammassa vaihtoehtobudjetissa sisällä tämä ansiotuloverotuksen lapsivähennyksen palauttaminen ja sitä tulemme esittämään myös tässä tulevassa vaihtoehtobudjetissamme elikkä perussuomalaiset katsovat että lapsivähennys tulisi palauttaa ansiotuloverotukseen siinä olisi yksi keino millä lapsiperheitä voisi tukea on muistettava se että tasavero on kaikille samanlainen on sitten lapsiperheen äiti tai isä tai eläkeläinen ikääntynyt ruoka asuminen liikkuminen ja lämmitys maksavat kaikille yhtä paljon hintojen korotukset ja verojen korotukset osuvat kyllä kipeästi niihin pienituloisiin ihmisiin ja ja monesti monesti he ovat juurikin lapsiperheitä he ovat yksinhuoltajaperheitä he ovat ikääntyneitä me perussuomalaiset kannatamme yksinhuoltajille tehtyjä korotuksia elikkä me emme esitä niihin mitään muutoksia tässä meidän vastalauseessamme haluamme vain antaa sen signaalin että jokainen syntyvä lapsi on tärkeä ja jokaista lapsiperhettä tulisi tukea olisimme nähneet mieluummin että tuki annetaan yhdenvertaisesti reiluuden nimessä jo ensimmäisestä lapsesta eteenpäin

tänään puhuneet paljon sosiaali ja tulevista asioista ja sitten tässä on näitä meidän mietintöjämme on kyllä niin että samassa veneessä olemme ja joudumme pohtimaan keinoja millä tavalla lapsiperheköyhyyttä vähennetään millä tavalla perheitä tuetaan arjessa jaksamisessa että isä voi olla lasten kanssa äiti voi mennä työelämään lapsilla on hyvä varhaiskasvatus ja ja maksut ovat kohtuulliset kyllä näiden toimien eteen joudumme täällä tekemään vielä monta monituista vuotta

arvoisa puhemies useissa puheenvuoroissa täällä on viitattu siihen että syntyvyyden aleneminen johtaa siihen että lasten suhteellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa laskee ja tässä annettiin lukujakin että lapsilisienkin määrä pienenee jo alle miljoonan alle miljoona lasta saa siis lapsilisiä suomalaisessa yhteiskunnassa tämä on siis fakta tämä syntyvyyden kautta tapahtuva luonnollisen väestönkasvun lasku minusta sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen teki tässä hyvinkin innovatiivisen aloitteen on pohdiskellut asiaa ja kun on ilmiselvää että lasten lukumäärän väheneminen tuo säästöä lapsilisissäkin niin eikö olisi järkevintä että se ikään kuin sen lapsilisäjärjestelmän sisällä käytettäisiin jolloin me pääsisimme nostamaan niitä lapsilisiä olletikin ja erityisesti kun tilanne on se että lapsilisien reaaliarvo on laskenut sitten sitten yhdeksänkymmentä luvun viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kolmasosalla mikä on tietysti merkittävä merkittävä heikennys tässä suhteessa sen takia lapsilisiin pitäisi satsata ja panostaa tässä oli minullekin jonkinlainen uutinen olin kuvitellut että lapsilisissä on olemassa indeksijärjestelmä ihan aidolla tavalla saman tyyppinen kuin kansaneläkkeissä eli kuluttajahintaindeksiin sidottu indeksi mutta olen ymmärtänyt että se onkin poistettu tässä sinä aikana kun minä itse olen ollut kahdeksan vuotta poissa täältä eduskunnasta niin tämä järjestelmä on tästä hävinnyt

kannatan siinäkin ainakin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan ajatusta että kannattaisi harkita tämän indeksin palauttamista jolloin sitten lapsilisien taso säilyisi edes kuluttajahintojen nousun verran ja kannattaisi tuoda sitten nämä tasokorotukset tarpeita huomioiden ehkä painottaenkin tiettyjä tiettyjä perherakenteita vahvemmin esille mutta se että suomalaisessa yhteiskunnassa on nostettu niin suuri häly ja huoli ehkä ehkä huoli sana on väärä tässä mutta häly ylipäätään tästä syntyvyyden laskusta on sikäli tarpeetonta että me puhumme väistämättömästä ilmiöstä tämä on ihan täysin luonnonmukainen ilmiö että hyvinvoinnin noustessa väistämättä hedelmällisyys laskee mehän tiedämme hyvin että hedelmällisyys on sidoksissa kuolleisuuteen ennen kaikkea lapsikuolleisuuteen ja silloin kun päästään sellaisia rakenteita kehittämään yhteiskunnissa joissa tämä lapsikuolleisuus vähenee ylipäätään kuolleisuus muuttuu niin se muuttaa väistämättömästi syntyvyyttä siinä on se räjähdysmäisen väestökasvun vaihe parin sukupolven ajan viidenkymmenen vuoden ajan jolloin lapsikuolleisuus laskee mutta syntyvyys säilyy edelleenkin korkeana tätä väestöräjähdystä tätä väestöräjähdystä parhaillaan afrikka elää ja suomi eli lähes sata vuotta sitten saman tyyppistä tilannetta eli eli

demografisella analyysilla globaalisti me näemme että tämä on väistämätön ilmiö kaikissa hyvinvointi te voitte te voitte edustaja kontula käyttää oman puheenvuoronne jossain välissä joka tapauksessa tämä on hyvinvointiyhteiskuntien ilmiö että syntyvyys syntyvyys laskee ja ja siihen meidän täytyy vain sopeutua kaikkien järjestelmien osalta en avaa tätä keskustelua eläkejärjestelmän osalta josta paljon on puhuttu kaikkien järjestelmien osalta tähän joudutaan palaamaan

arvoisa puhemies täällä oli monilla keskustelua näistä lapsilisistä ja

että mieluummin olisivat laittaneet sen lapsilisän korotuksen monilapsisten perheiden sijaan jo ensimmäiselle lapselle sen takia olemme yhtyneet tähän perussuomalaisten tekemään vastalauseeseen

on varmasti myöskin tarvetta lapsilisälle mutta heidän tilanteensa ovat hyvin moninaiset ja ja suoraan ei voida vetää myöskään johtopäätöstä että että heidän tilanteensa tai ongelmat perheessä johtuvat lapsilisän vähyydestä siinä on aika monta tekijää jotka siihen vaikuttavat sen sijaan tiedetään että ensimmäisestä lapsesta alkaen tarvitaan niitä niitä varoja tarvikkeiden hankkimiseen mutta otan tosi ilolla vastaan puheenjohtaja vehviläisen ehdotuksen siitä että pienenevien syntyvyyslukujen perusteella voitaisiin tarkastella lapsille kohdennettavia muita muita etuisuuksia tai tätä indeksisidonnaisuutta koska todellakin lapsilisät ovat jääneet merkittävästi jälkeen ja niihin ei ole tehty mitään merkittäviä korotuksia sen takia sen takia tämä asia toivottavasti etenee ja ja päästään tarkastelemaan lapsilisiä vielä tällä hallituskaudella

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa olen ensinnäkin nauttinut tästä monipuolisesta ja hyvästä rakentavasta otteesta niin oppositio kuin hallituspuolueidenkin osalta ja tunnistanut ehkä ne kaksi suurta linjaa ensinnäkin lapsiperheköyhyyden ja toisaalta huolen tästä isänmaamme väestörakenteesta ja tulevasta kehityksestä täytyy minunkin yhtyä näihin kehuihin joita puheenjohtaja edustaja vehviläinen on täällä saanut tälle ajatukselleen että ajattelisimme niin että kun esimerkiksi nyt tässä lisätalousarviossa säästimme kolmetoista miljoonaa euroa niin tämä ikään kuin käyttämätön vara laskettaisiin jopa niille seitsemälletoista vuodelle kun lapset tukea saavat minusta tämä ajatus on kerta kaikkiaan nerokas ja ja ehkä voisimme jopa jalostaa sitä siten että vuosi kaksikymmentä olisi niin sanottu nollavuosi josta lähtisimme miettimään näitä niin sanottuja säästöjä jotka sitten voitaisiin kohdentaa ei ehkä kaikille lapsiperheille vaan eniten tukea tarvitseville jotta siitä olisi suurin hyöty koska kuitenkin on on näin että jos jos puhutaan vain muutamista miljoonista tai hieman yli toisesta kymmenestä miljoonasta niin silloin kun sen jakaa kaikille niin se

kaikki lisäpanostukset lapsiperheille ja heidän toimeentulolleen ovat erittäin erittäin tervetulleita no sitten se toinen iso kysymys mitä meidän tulee täällä pohtia jo nyt ei pelkästään tulevaisuudessa niin kuin edustaja linden sanoi on tämä isänmaan väestökehitys joka on kuten nyt on nähty tilastojen perusteella aika hälyttävä meillä on tulevaisuudessa maakuntakeskuksia jotka kasvavat ja vuonna kaksituhattaneljäkymmentä ennusteiden mukaan vain pääkaupunki joka kasvaa siis vain pääkaupunki joka kasvaa tämä kehitys ei ei varmasti ole koko suomen edun mukainen eikä tämän rakkaan isänmaan edun tässä meidän tulisi pohtia erilaisia keinoja miten me saamme tuettua lapsiperheitä miten me saamme tuettua sitä että he jotka haluavat perustaa perheen sen pystyvät perustamaan ja miten me saamme tällaisen lapsimyönteisen yhteiskunnan aikaan meillä tulisi olla myös tulevaisuususkoa niille nuorille joilla ei välttämättä ole vielä kumppania tai jos on kumppani niin ei ole välttämättä työpaikkoja tai jos on kumppani ja työpaikat niin ei välttämättä ole uskoa siihen meillä nyt kaikki edellytykset siihen että voimme lapsen hankkia tätä meidän pitää ennen kaikkea parantaa kysymys ei aina ole siitä etteikö lasta haluaisi vaan siitä että koetaan ettei tilanne ole riittävän vakaa työpaikka tai työllisyystilanne ei ole vielä riittävä jos on vaikka vuoden tai kahden määräaikaisuus tai vain toisella

arvoisa puhemies halusin kanssa itse kommentoida tätä perussuomalaisten esitystä missä kaikille lapsiperheille maksettaisiin kymmenen euroa jo ensimmäisestä lapsesta lähtien henkilökohtaisesti ehdottomasti kannattaisin tätä ja uskon että aika moni moni tässä salissa olisi tämän kannalla sitä en taas kannata että se nykyinen määräraha mikä mikä tähän esitykseen on varattu jaettaisiin kaikille lapsille koska se laskelmien mukaan olisi noin yhdeksänkymmentäneljä senttiä väärin muista ja olen sitä mieltä että siitä tulisi lähinnä pahaa mieltä mutta jos nyt sitten palataan tähän esitykseen että kymmenen euroa maksettaisiin jo ensimmäisestä lapsesta lähtien niin sittenhän meidän pitäisi miettiä sitä mistä määrärahat tähän saataisiin tässä salissa kuulee valitettavan paljon sitä kritiikkiä hallitusta kohtaan että hallitus nyt vain tuhlaa koko ajan

innolla kannatan sitä valiokunnan puheenjohtaja vehviläisen esitystä että voitaisiin mahdollisesti nämä nämä niin sanotusti säästetyt määrärahat siirtää näihin lapsilisien korotuksiin jatkossa meidän on kuitenkin huomioitava myös se että jos en nyt tässä nopeasti laskettuna ole saanut väärää käsitystä tässä puhutaan nyt kymmenien miljoonien eurojen lisämäärärahasta mikäli jo ensimmäiselle lapselle tämä kymmenen euroa maksetaan ja siihen ei edes edustaja koposen ansiokas

arvoisa puhemies en kannata lapsivähennystä koska lapsivähennys on sellainen tapa tukea lapsiperheitä taloudellisesti jossa kaikkein köyhimmät lapsiperheet jäävät tuen ulkopuolelle ja minusta on nurinkurista toteuttaa lapsiperheiden taloudellista tukea sillä tavoin että ne jotka tukea eniten tarvitsisivat jäävät sitten sitä ilman jos lapsiperheitä haluttaisiin tukea verotuksellisin keinoin niin sellainen voisi olla esimerkiksi joidenkin lapsiperhetuotteiden alennettu alv taikka verovapaus tällöin se lapsilisän tavoin osuisi kaikkiin lapsiperheisiin ja olisi tulonsiirto lapsettomilta kansalaisilta lapsiperheille mutta lapsivähennys sinällään on harvinaisen epätoimiva ja ja epäjärkevä tapa tapa tukea perheitä jos tavoitteena on vähentää lapsiköyhyyttä meillähän perinteisesti lapsiperheitä on tuettu ensisijaisesti kattavan palvelujärjestelmän kautta ja universaalin lapsilisän kautta ja nämä ovat molemmat loogisia ratkaisuja tilanteessa jossa meillä on yhteisvastuu eläkkeistä on loogista järkevää ja oikeudenmukaista että meillä on yhteisvastuu niistä tulevista eläkkeiden maksajista mutta

tilanteessa jossa muutenkin koko ajan kitistään siitä että että valtio kuluttaa liikaa lähdettäisiin erikseen toteuttamaan yksinomaan hyvätuloisia lapsiperheitä

tai veroja maksavia perheitä hyödyttäviä verouudistuksia niin se ole missään tapauksessa sosiaalipoliittisesti järkevä ratkaisu mitä tulee sitten tähän syntyvyyteen niin ei ole olemassa näyttöä siitä että rahan antaminen lapsiperheille saisi ihmiset tekemään enemmän lapsia päinvastoin on näyttöä siitä että lapsia syntyy paljon olosuhteissa joissa rahaa on hyvin vähän ja tosiasiallisesti tällä hetkellä me emme tiedä mistä suomen nopeasti alenevat syntyvyysluvut tarkalleen ottaen johtuvat minun oma veikkaukseni siitä siitä mikä saattaisi tehota on että olisi sellaiset toimet jotka tekevät yhteiskunnasta ylipäätään lapsimyönteisemmän jolloinka lapsen saaminen ei sulkisi aikuista ulos arjesta jossa hän on aikaisemmin elänyt ja siten se vähentäisi sitä kynnystä ja tietysti se keino syntyvyyden nostamiseen minkä me varmasti tiedämme toimivaksi on eläkkeiden poistaminen lopetetaan meidän syntyvyys takuulla lähtee nopeasti nousuun koska sellaisissa maissa joissa vanhuudenturvaa ei ole lapsia tehdään paljon

arvoisa puhemies on pakko tarttua heti heti tähän edelliseen puheenvuoroon se nyt on ainakin kaiketi selvää että jos meillä täällä suomessa esitellään sanomalehden kannessa punaisella ruksilla peitettyjä vauvoja niin se ei ainakaan tuo tätä ilmapiiriä yhtään lapsiperhemyönteisemmäksi ja sitten on hyvä huomioida että myöskään verovähennykset eivät koskaan ole pelkästään hyvätuloisille vaan siellä on ihan tavallisia työssä käyviä pienipalkkaisiakin ihmisiä tähän väestöpyramidiin sen verran että vuonna kaksituhattakahdeksantoista meillä on syntynyt yksi pilkku neljä lasta per per nainen on kyllä tähän väestökehitykseen nähden erikoista että tämä lapsilisä otetaan vasta neljännestä lapsesta on hyvä tässä yhteydessä tuoda esiin että esimerkiksi virossa on vauvabuumi kun on lähdetty tukemaan nimenomaan ensimmäisestä lapsesta lähtien ja myöskin paljon parjattu puola on kunnostautunut lapsiperhepolitiikassansa erinomaisesti siten että heillä on jopa korkeampi lapsilisä kuin meillä täällä suomessa se on on satakaksikymmentä euroa ensimmäisestä lapsesta lähtien ja maailmanpankin mukaan lapsiperheköyhyyttä on siellä saatu vähennettyä lähes kahdestatoista prosentista kolmeen prosenttiin kyllä kyllä sillä merkitystä on millä tavoin me me tuemme täällä ja kannustamme myöskin siihen kun tänä päivänä nuoret työssä käyvät ihmiset tekevät usein pätkätyötä osa aikatyötä ja kokevat huolta omasta toimeentulostaan niin tietyllä tapaa kyllä yhteiskunnalla on velvollisuus tässä kohtaa auttaa nimenomaan nyt kun puhutaan siitä että meillä puuttuu maastamme vauvoja niin laskennallisesti kaiketi kolme lasta olisi semmoinen sopiva määrä jolloin kansakuntamme maksajat ja jäsenet pysyisivät jatkossakin riittävissä määrissä jotta yhteiskuntaa voidaan ylläpitää tuntuisi siltä että olisi mukavampi ja ja järkevämpi panostaa ehkä sinne alkuvaiheeseen kuin sitten loppuvaiheeseen sillä monilapsisia perheitä meillä ei ole niin paljon eikä varmasti niitä jotka haluavat välttämättä siitä kahdesta neljään nostaa mutta sen sijaan yhdestä kahteen tai mahdollisesti kolmeen nostajia olisi sillä tuella mitä

on upea huomata että edustaja berg tarttui heti tähän tähän kuuden miljoonan syöttiin eli siihen että poistetaan aivan tarpeettomat puoluetuet koska hän myös kertoi että se ei ole riittävä niin niin mitä jos lisätään siihen oliko se nyt seitsemän miljoonaa täältä hallituksen erityisavustajista eli eli siinä saadaan taas korotettua näitä lapsilisiin käytettäviä varoja hienoa että hallituspuolue kuuli heti huudon

arvoisa puhemies edustaja kontulalle myöskään minä en usko siihen että taloudellisilla poppakonsteilla syntyvyys kasvaisi eli ajattelen sillä tavalla samoin mutta olen täysin vakuuttunut kun meillä on todellista lapsiperheköyhyyttä tässä maassa että siihen pitää pystyä vastaamaan lapsilisäjärjestelmän kautta kuten mietinnössä tosiaankin todetaan niin reaaliarvo on kolmekymmentä prosenttia alhaisempi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla sen takia pidän tärkeänä että pystytään kehittämään tätä lapsilisäjärjestelmää paremmin niin että se pystyy todellakin vastaamaan tähän lapsiperheköyhyyteen konkreettisesti se näkyy siellä vähävaraisissa perheissä siinä pääsevätkö lapset harrastamaan voiko ostaa samanlaisia tarvikkeita kuin jollakin kaverilla ja ja tämä on minusta todella tärkeä

arvoisa herra puhemies sen verran edustaja bergin kommenttia joudun korjaamaan että perussuomalaiset jakaisivat tämän nyt hallituksen esittämän kuusi miljoonaa euroa jo ensimmäisestä lapsesta lähtien eli meillä ei ole suinkaan täällä mitään selkeää kymmenen euron korotusta koska sitä ei tämä hallituksen esitys ole antamassa vaan se on se kuusi miljoonaa euroa minkä me jakaisimme mielestämme tasapuolisemmin

ja elämä on mahdotonta aiheuttaa pelkoa nuorissa he ajattelevat että he eivät tee lapsia tällaiseen maailmaan perussuomalaiset puuttuisivat verotuksen keinoin palauttamalla lapsivähennyksen se olisi meidän keinomme lapsiperheköyhyyden ennaltaehkäisemiseen
arvoisa puhemies edustaja kontula hieman sarkastisesti lopetti puheenvuoronsa siihen että kun kumotaan eläkejärjestelmä niin niin silloin pitemmällä juoksulla saadaan saadaan nopeastikin syntyvyys nousemaan tämä oli sarkasmia luonnollisesti mutta se pitää tietysti sisällään totuuden siemenen näinhän se on että niissä yhteiskunnissa joissa tämä vanhuudenturva on hoitamatta ei ole yhteisöllisesti yhteiskunnan tasolla varmistettu sitä että iäkkäämmätkin ihmiset tulevat toimeen ja pärjäävät tämä ylläpitää tietysti suurta perhekokoa ja suurta syntyvyyttä tämähän on tietenkin fakta sitten kun yhteiskunnat kehittyvät niin kuin me olemme jo pitkälle kehittyneitä yhteiskuntia

arvoisa puhemies edustaja vehviläiselle jottei jää väärää käsitystä niin minä kannatan lapsilisien reipasta kasvattamista ja sitomista mahdollisimman anteliaaseen indeksiin tässä tilanteessa meillä pitäisi olla siihen sekä varaa että myöskin huutava tarve

on yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä tilastollisesti kaikkein suurinta jolloinka kun rahaa oli vähän ne työnnettiin sinne missä niistä saattaisi olla eniten hyötyä mutta selvää on että lapsiköyhyyttä ei poisteta pelkästään

herra puhemies täällä on tullut hyviä ehdotuksia otan myöskin kantaa tuohon lapsivähennykseen

vielä tullut esille on se että jos sellaisissa lapsirikkaissa kunnissa joissa on paljon lapsia

edelleen vähenevät ja siellä on paljon sitä palvelun tarvetta ja tuottamista sen vuoksi myöskin minä kannatan ennemmin tätä reilumpaa lapsilisien korotusta ja indeksiin sitomista ja olen samaa mieltä että meidän täytyy luoda sitä toivoa että nuoret uskaltavat sitoutua ja ja perustaa perheitä ja saada lapsia ja onkin tärkeää että me puhumme myönteisesti lapsista ja perheistä

arvoisa puhemies ehkä tässä kohtaa on hyvä huomata että puhutaan jossain määrin eri asioista kun puhutaan lapsiperheköyhyyden ratkaisemisesta ja toisaalta syntyvyydestä eli ikään kuin kaikkien nuorten mahdollisuuksista ja innosta lasten hankkimista kohtaan ja vielä kolmantena asiana on syytä nostaa esiin että oikeastaan ei pitäisi puhua lasten hankkimisesta koska asiaan liittyy paljon monisyisempiä syitä kuin se että yhtäkkiä ryhdyttäisiin vain lapsia hankkimaan ja sitten niitä ikään kuin automaattisesti siunaantuisi sen tähden on syytä kiinnittää huomiota ennen kaikkea lapsettomien tukipalveluihin ja muihin palveluihin joilla pyritään varmistamaan että ne ihmiset jotka lapsia haluavat saada pystyvät todellakin sen tekemään tämähän on viime vuosina mennyt erinomaisesti eteenpäin kun itsellisten naisten naisparien ja monien muiden ryhmien oikeudet hedelmöityshoitoihin ovat parantuneet tällaiseen toimintaan on syytä pyrkiä jatkossakin jotta jokainen joka haluaa perheellistyä saa siihen parhaan mahdollisen tuen ja sitten se lapsiperheköyhyys on toki erillinen haaste jota myös on pyrittävä ratkaisemaan tämän kaiken rinnalla

herra puhemies haluaisin nyt vielä edustaja juvonen tämän selvittää ettei se jää epäselväksi nostin tuossa puheenvuorossani esille nämä kaksi vaihtoehtoa jos olen ymmärtänyt oikein niin jos tämä summa jaetaan niin se on noin yhdeksänkymmenenneljän sentin korotus per lapsi ja jos ei jaeta tarvitaan lisää rahaa jos halutaan se kymmenen euroa myös ensimmäistä lapsesta lähtien jos nyt saisi vielä tähän

ja neljännestä lapsesta eteenpäin ja meidän perussuomalaisten kanta johon myös kokoomus yhtyy oli se että korotus annettaisiin ensimmäisestä lapsesta lähtien mutta toki kuusi miljoonaa euroa on pieni rahasumma tässä mittakaavassa jaettavaksi ja kysymys onkin siitä signaalista minkä me haluamme antaa elikkä me lähtisimme korottamaan sitä ensimmäisestä lapsesta ja me myös esitimme sitä lausumaa lausumaa jolla toivomme että kiinnitetään huomiota siihen millä tavalla voidaan nostaa tuntuvasti lapsilisiä myös ensimmäisestä lapsesta lähtien meidän tulemme myös esittämään keinoja niin kuin täällä on käynyt useassa puheenvuorossa ilmi elikkä lapsivähennyksen palauttaminen joka on seitsemänkymmentä miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan on yhtenä meidän asialistallamme elikkä verotukselliset keinot ja tuki sitä kautta

arvoisa puhemies todettakoon nyt tässä vielä selvennykseksi että minäkään en ajattele niin että pelkällä rahalla tämä asia ratkeaa kun puhutaan lapsiperheiden tuesta ja ja syntyvyydestä mutta sen sijaan asenne tuki ja työelämän järkevä

varmasti niitä asioita jotka ehkä tähän tähän vaikuttavat mutta todella tässä asiassa kannattaa katsoa muihin maihin sitten kun katsotaan sekä väestöpyramidia mutta myöskin lapsiperheköyhyyttä niin siellä on ihan hyviä hyviä ajatuksia kuten totesin tuo puola muun muassa tässä lapsiperheköyhyyden vähentämisessä

tätäkin asiaa halutaan nyt maahanmuutolla sitten korjata mikä vika on suomalaisissa

arvoisa puhemies te katkaisitte tämän debattivaiheen ja kun minä olen tuossa listalla ensimmäinen minä mielelläni vastaan vähän perusteellisemmin tähän juuri esitettyyn kysymykseen minkä edustaja rantanen tässä teki

arvoisa puhemies katsotaan nyt näitä tilastoja aivan viimeisiltä vuosilta mehän olemme nähneet sen yllättävän nopeankin muutoksen suomessa että todellinen luonnollinen väestönkasvu suomessa on pysähtynyt viime vuonna meillä syntyi noin viisikymmentätuhatta lasta ja kuolleisuus oli viisikymmentäkaksituhatta eli kuolleisuus on suomessa korkeampaa kuin kuin syntyvyys edustaja rantanen oli siitä huolissaan ja toi luvun yksi pilkku neljä joka on hedelmällisyys yhdellä naisella keskimäärin tällä hetkellä ja lähti siitä liikkeelle että mielellään nostettaisiin se kolmeen minä epäilen hyvin vahvasti että se ei ole tämän salin päätöksillä saatavissa aikaiseksi totesin jo muutamassa puheenvuorossa aikaisemmin tämä on väistämätön ilmiö että väestönkasvu hakee sen optimitasonsa ja se ei siitä vaan sitten nouse jossain vaiheessa globaali järjestelmä on siinä tilanteessa että väestönkasvu yksinkertaisesti pysähtyy tämä on se luonnollinen prosessi jonka kanssa me olemme tekemisissä näissä hyvinvointiyhteiskunnissa kun meillä kuitenkin on tarvetta lapsille ja tätä tapahtuu niin globaalimitassa rajat menettävät yhä enemmän merkitystään ihmiset asuvat tällä maapallolla eri kulmissa ja nämä entiset perinteiset kansallisvaltioiden rajat eivät enää ole niitä esteitä jotka estävät sitä normaalia väestön tasoittumista sen takia maahanmuutto on suomessa juuri se ilmiö

suomessa tämä on luonnollinen upea ilmiö myöskin suhteessa siihen että me puhumme monista ongelmista jollainen tämä lapsiluvun supistuminen on ja tätä kautta tässä maahanmuutossa on tämäkin erittäin positiivinen piirre sen lisäksi että sillä on paljon muitakin positiivisia piirteitä
tässä otsikon mukaan keskustellaan sairausvakuutuslain yhdentoista luvun kymmenennen pykälän muuttamisesta

arvoisa puhemies vielä haluaisin kyseenalaistaa useasti tässä keskustelussa esitetyn huolen siitä että suomalaisten syntyvyys on on vähenemässä on vähenemässä ja että perheet eivät tekisi riittävästi riittävästi lapsia ei ole olemassa mitään sellaista objektiivista mittaria minkä verran suomessa pitäisi asua ihmisiä jos suomalaiset eivät halua tehdä enempää lapsia ja ja jos jos yhä harvempi haluaa perheellistyä niin sitten väestö täällä joko vähenee taikka kasvaa maahanmuuton seurauksena jompikumpi minun nähdäkseni se ei sinällään ole ongelma vaan sitten meillä on vain enemmän lääniä per henkilö kun ihmisiä on vähemmän sen sijaan sen sijaan ongelma on se jos meillä on yhteiskunnassa paljon ihmisiä jotka haluaisivat perheellistyä mutta joille se ei syystä tai toisesta ole mahdollista se on oikea yhteiskunnallinen ongelma oikea hyvinvointia ja ihmisten onnellisuutta laskeva ongelma josta meidän pitää olla huolissamme jos näin on ja pyrkiä löytämään siihen ratkaisua no mitä ne ratkaisut sitten voisivat olla kun tuolla maailmalla matkatessaan katsoo missä missä lapsia tehdään ja mikä niitä paikkoja yhdistää niin siellä on semmoisia ilmiöitä jotka suomessa eivät ole vielä parhaalla mahdollisella tolalla kuten se että perheellisen on mahdollista tehdä työtä eli nämä kaksi asiaa sovitettavissa tai se että aikuiset osaavat iltaelämässä käyttäytyä niin että lapset voi ottaa ravintolaan mukaan tarvitsematta pelätä että he näkevät jotain sopimatonta tai se että vanhemmilla on lähipiirissään sellaiset luontaiset sosiaaliset verkostot että perheneuvola ei ole se ainoa paikka josta voi hakea apua ja että lapsen saatuaan lapsen kanssa ei jää yksin väitän että tästä maailmasta ei just sen yksinäisempää ihmistä löydykään kuin sellainen pienen vauvaikäisen tai taaperoikäisen lapsen äiti joka asuu tuolla jossain lähiössä autoa ja joka rospuuttoaikaan syksyllä vaunujen kanssa ei pääse sieltä yhtään mihinkään liikkumaan eikä näe ketään paitsi hyvin hyvin väsyneen puolisonsa ehkä jos hänellä sellainen on iltaisin kun tämä on tehnyt liikaa ylitöitä sen takia että toinen puoliso on vielä kotona pienen lapsen kanssa

nimissä edustaja mäkelä käyttää oman puheenvuoronsa vetoan että sen jälkeen

arvoisa puhemies keskustelu kyllä osaltani liittyy siinä mielessä lapsilisään että se on kuitenkin sellainen keino millä tätä suomalaista syntyvyyttä varmaan kaikkien mielestä jollain tavalla saadaan nousemaan ja kaikki myöskin tunnustavat sen sen ongelman että syntyvyys on liian alhainen edustaja kontulalle sanoisin kommenttina että tuo esitetty on varsin erikoinen kuva suomesta joka kuitenkin tunnetaan ehkä eräästä maailman parhaista neuvolajärjestelmistä varhaiskasvatuksesta ja koulutusjärjestelmästä joka on tasapuolisin maailmassa kaikille lapsille eli en ymmärrä nyt tätä kurjuuden kuvaa joka on luotu toisaalta varsin objektiivinen mittari sille syntyvyydelle joka täällä tarvitaan että pitäisi olla tulevaisuudessakin työntekijöitä maksamaan tulevat eläkkeet ja hoitamaan vanhukset sosiaalijärjestelmämme kesto ja kantokyky vaatii sitä sen vuoksi että suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin jatkuvuus turvataan meidän pitää tehdä näitä poliittisia päätöksiä joilla perheen perustaminen tulee mahdollisemmaksi ja ihmisten kannalta houkuttelevammaksi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies nyt ehdotettu kansaneläkelain korotus kohdistuu noin kuuteensataanyhdeksääntuhanteen eläkkeensaajaan joiden kokonaiseläke on alle tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa kansaneläkkeen tasokorotus korottaa myös ylimääräisen rintamalisän määrää koska sen määrä lasketaan kansaneläkkeen määrän perusteella sekä sotilasavustuslain täyden perusavustuksen määrää joka on sidottu kansaneläkkeen täyteen määrään takuueläkkeen korotus nostaa lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen minimiansaintarajaa mikä mahdollistaa hieman nykyistä suuremman lisäansion työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle ja parantaa vaikeaan työmarkkina asemaan joutuneiden ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asemaa

arvoisa puhemies koska kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotus nostaa vähimmäiseläkkeen määrää suhteessa pieniin työeläkkeisiin sosiaali ja terveysvaliokunta piti eläkejärjestelmän kokonaisuuden ja järjestelmän kannattavuuden kannalta tarpeellisena

tärkeänä myös sitä että hallitusohjelman mukaisesti selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisemmat

arvoisa puhemies

monet muut tekijät kuten sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut maksukaton sisältö lääkkeet sekä ruuan ja energian hinta eläkeläisten perintään ohjautuneet asiakasmaksut ovat myös kasvaneet monet jättävät talousvaikeuksissa tarpeen mukaiset palvelut ja lääkkeet hankkimatta on tärkeää huolehtia siitä että jokaiselle ikäihmiselle turvataan riittävä toimeentulo asiakasmaksulain uudistamisen yhteydessä eläkeläisten tilanne tulee huomioida riittävän toimeentulon turvaamiseksi ja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi kokoomus on jättänyt valiokunnan mietintöön vastalauseen liittyen edellä oleviin perusteluihin vastalauseen lausumaehdotuksena on että eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii riittävistä työllisyystoimista eläkekorotusten rahoittamiseksi

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat huolissaan eläkeläisten toimeentulovaikeuksista eläkkeiden korotus on totta kai paikallaan verotus terveydenhuollon maksut lääkkeet ruoka polttoaineiden hinnankorotukset hallitus leikkaa jopa kotitalousvähennyksestä se totisesti tuntuu eläkeläisissä nämä päätökset vaikeuttavat ja heikentävät eläkeläisten toimeentuloa ja asemaa eläkkeisiin liittyviä aloitteita on täällä eduskunnassakin nähty ja ne ovat erittäin tärkeitä perussuomalaiset ovat kannattaneet puoliväli indeksiä eläkkeissä mikä tarkoittaa sitä että eläkkeiden arvo ei laske vaan ostovoima säilyy eläkkeissä paremmin vaikka hinnat muutkin tarvikkeet kallistuvat eläkkeellä kuitenkin saisi vähän enemmän kuin nyt olisi hyvä jos myös eläkkeet samassa suhteessa nousisivat ja ostovoima säilyisi nyt eläkeläisen euro ei ole sata senttiä on todella noloa että pääministerin lupaamaa satasen lisäystä eläkkeisiin ei tullutkaan vai tarkoittiko arvoisa pääministeri vappusatasta luvatessaan sataa senttiä ei suinkaan sataa euroa haamusataset eivät suomalaisia eläkeläisiä lämmitä edustaja juvonen toikin esille perussuomalaisten huolia ja lausumavastalauseita on pohdittu ja ne asiat mitä on pohdittu

ja asiakasmaksukattoihin liittyviä asioita eli kannatan edustaja juvosen tekemiä lausumavastalauseita

arvoisa puhemies tämän esityksen myötä pienet verorahoitteiset eläkkeet nousevat

eläkkeensaajaan joiden kokonaiseläke on alle tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa nämä ehdotukset ovat sinänsä hyviä ja kannatettavia koska monet korotuksen saajista ovat tähän mennessä joutuneet turvautumaan toimeentulotukeen joka on kuitenkin aina viimesijainen tuki jollei mistään muualta saa rahaa pakollisten menojensa katteeksi arvoisa puhemies me kokoomuslaiset valiokunnan edustajat olemme kuitenkin huolissamme tämän eläkekorotuksen pitkäjänteisestä rahoituksesta julkisen talouden menojen arvioidaan lisääntyvän tämän ehdotuksen johdosta noin satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa jo ensi vuonna kun myös eläkkeiden korotuksesta aiheutuva verotuottojen kasvu otetaan huomioon ja summa kasvaa sitä kun eläkkeellä olevien määrä kasvaa on ehdottoman tärkeää että hallitus saa työllisyysasteen nousemaan nykyisestä vajaasta seitsemästäkymmenestäkolmesta prosentista vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin muussa tapauksessa olemme entistä enemmän velkaantumisen ja verojen korotuksen tiellä tästä syystä arvoisa puhemies kannatan edustaja laihon tekemää vastalausetta sekä lausumaa joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii riittävistä työllisyystoimista eläkekorotusten rahoittamiseksi

arvoisa puhemies meillä on tärkeä lakiesitys koskien pienten eläkkeiden korotusta olemme jo kuulleet ideana on se että takuueläkettä nostetaan viidelläkymmenellä eurolla ja kansaneläkettä kolmellakymmenelläneljällä eurolla tämä on ensiaskel sillä eläketurvan kohentamisen tiellä joka hallitusohjelmaan on kirjattu osaksi sitä laajaa pakettia joka hallitusohjelmassa on ikäihmisten elinehtojen ja elämäntilanteen kohentamiseksi suomessa ensimmäisen kerran kahteenkymmeneenviiteen vuoteen

on keskeisiä useita kohtia alkaen hoivamitoituksesta ja päättyen kotihoidon tukemiseen lääkärien määrän kasvattamiseen ja myöskin vanhusasiavaltuutettuun ja ja eläketurvaan iso paketti joka on asteittain meille tulossa tänne eduskuntaan on on esillä tässä on nyt ensimmäinen askel siitä pienimpiin eläkkeisiin tulevasta korotuksesta jota täällä on kutsuttu myöskin vappusataseksi ja josta on todettu että se ei vielä tässä vaiheessa riitä ei riitäkään tämä on ensimmäinen askel yksi huomio täydestä kansaneläkkeestä ja täydestä takuueläkkeestä tänään nehän eivät ole vanhuuseläkettä vaan perusturvaa mikä eläkejärjestelmässä on tähän täytyy kuitenkin tehdä ihan saman tien koska se luo luonnollisesti lisäulottuvuuden tähän asiaan

kahdeksankymmentä prosenttia täyttä kansaneläkettä saavista eli kaikki takuueläkkeen saajat alle kuusikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä keskimääräinen täyden kansaneläkkeen saaja suomessa on tällä hetkellä viisikymmentä vuotias mieshenkilö meillä on enemmän alle neljäkymmentä vuotiaita täyttä kansaneläkettä saavia kuin yli kuusikymmentäviisi vuotiaita sehän tietysti aukaisee välittömästi keskustelun siitä mitä me teemme vanhuuseläkkeellemme eli työeläkkeelle työeläkejärjestelmähän meillä on se prosenttia yli kuusikymmentäviisi vuotiaista nauttii ja käyttää ja se on meidän lakisääteinen vanhuuseläke edustaja juvonen täällä nosti esille sen että tämä nyt ei riitä eikä tämä kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korottaminen

mutta teidän kannattaa lukea myöskin hallitusohjelma huolella siellähän on huomio että käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa siinä on se idea että me pystyisimme tuhannenneljänsadan euron eläketasolla olevien ihmisten eläkettä sillä sadalla eurolla mihin te tässä viittaatte ja nyt tullaan siihen tärkeimpään kysymykseen mikä myöskin täällä on tullut esille pääministeri rinnehän täällä viime torstaisella kyselytunnilla toi esille sen että naisten pieniä työeläkkeitä tulisi myöskin korottaa millä kompensoitaisiin

perhevapailla

eläkekertymien osalta vasta vuodesta kaksituhattaviisi eteenpäin nämä molemmat ajatukset pääministerin rinteen täällä esittämä ajatus ja tietenkin tämä kolmikantainen neuvottelu pienimpien työeläkkeiden nostamiseksi ovat arvokkaita avauksia ja ja niihinhän meidän täytyy tietysti panostaa harmi kuulla se keskustelu mikä täällä käytiin viime torstaina kun kokoomuksen sari sarkomaa erityisesti kärjessä ja kokoomusryhmä ehkä laajemminkin lähtivät yhtäkkiä ensinnäkin ylimääräistä rahaa eläkejärjestelmässä ei ole sitä ei kuulemma ole ollenkaan siellä ja toiseksi myöskin että tässä ryhdytään leikkaamaan työeläkkeitä kansaneläkkeitä tukien tämä oli täysin virheellistä harhaista harhaan johtavaa informaatiota mistä tämä keskustelu käytiin ensinnäkin joka ikinen eläkeläinen joka saa tuhat ja tuhannenneljänsadan euron välissä eläkettä näistä joka ikinen on työeläkeläinen kyse ei ole kansaneläkkeisiin siirrettävistä varoista vaan työeläkkeistä on kysymys kieltämättä tässä tulee eläkejärjestelmään solidaarisuuskomponentti ansiosidonnaisuuden lisäksi ja se on uutta mutta vielä häkellyttävämpää oli se puhe johon kokoomus on saanut tukea myöskin esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitosta vesa rantahalvari asiantuntija siellä on todennut että työeläkejärjestelmässä ei ole senttiäkään ylimääräistä ei senttiäkään ylimääräistä rahastoissa jotka

vuodesta yhdeksänkymmentäviisi viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana ovat kasvaneet kahdeksan miljardia euroa keskimäärin vuodessa tämän vuoden aikana ne ovat kasvaneet tammikuun ensimmäisestä päivästä jolloin rahastoissa oli rahaa satayhdeksänkymmentäkolme miljardia nyt jo kahteensataanyhteentoista miljardiin euroon minkä kuulimme pääministerin suusta

kolmesataa miljoonaa hintalappu jonka antti rinne antoi sille korotukselle joka menisi pienimpiin naisten saamiin eläkkeisiin oli noin kaksisataa miljoonaa eläkejärjestelmässä ei kuulemma ole senttiäkään rahaa näihin asioihin meidän on muistettava myöskin se että yksi pilkku neljä miljardia käytetään vuosittain eläkejärjestelmästä sijoitusyhtiöihin rahoitetaan ulkomaisia sijoitusyhtiöitä kun ne siirtelevät meidän eläkevarojamme vaikka tämä periaatteessa voitaisiin hoitaa sijoittamalla indeksirahastoon suoraan ilman näitä sijoitusanalyytikkoja

tiedämme myöskin hulppeista palkkioista joita eläkeyhtiöissä maksetaan ja edelleenkin puhutaan että meillä ei ole senttiäkään ylimääräistä hallintokulut suomen eläkejärjestelmässä ovat vakuutettua kohden neljäkymmentäyhdeksän euroa korkeammat kuin keskimäärin keskimäärin vastaavasti vertailumaissamme meillä on erittäin tuhlaileva hallinnollisesti tehoton järjestelmä johonka on suurimpana syynä tietenkin se että meillä on lähes kaksikymmentä eläkeyhtiötä maailmassa ainutlaatuinen järjestelmä jossa lakisääteistä tehtävää hoitavat yksityiset eläkeyhtiöt ja vielä lukumäärä on suuri yksi ainoa eläkeyhtiö olisi se oikea tapa niin kuin maailmalla kaikkialla muualla on ja säästö olisi viisisataa miljoonaa euroa ja edelleen me kuulemme että eläkejärjestelmässä ei ole rahaa senttiäkään tulla edustaja juvosen käyttämää termiä vappusatasta vastaan nämä ovat poliittisen tahdon asioita ja poliittisella tahdolla nämä asiat tietysti täytyy pystyä muuttamaan kyllä eläkkeitä on poliittisen tahdon kautta myöskin leikattu taitettu indeksi leikattiin kaksituhattaneljätoista päätöksellä

arvoisa puhemies esitetty kansaneläkkeen ja takuueläkkeen nosto ensi vuoden alussa on on hyvin perusteltu toimenpide mutta valitettavasti se ei vielä sellaisenaan läheskään riitä toteuttamaan pääministeri rinteen nykyisen pääministerin keväällä kaksituhattakahdeksantoista antamaa lupausta sadan euron nettokorotuksesta kaikkiin alle tuhannenneljänsadan euron kuukausieläkkeisiin tällaista eläkettä saavista henkilöistä valitettavasti hyvin monella tulot tämän esityksen myötä joko eivät nouse lainkaan tai nousevat vain vähän arvoisa puhemies pettyneiden eläkeläisten joukko onkin ainakin tällä hetkellä varsin suuri väliinputoajia ovat muun muassa pitkän työuran pienipalkkaisessa työssä tehneet henkilöt joiden työeläkkeet ovat jääneet hieman yli tuhanteen euroon pientä työeläkettä saavien ihmisten asemaa tuleekin ehdottomasti parantaa hallitukselta odotetaan tältä osin ripeästi konkreettisia esityksiä arvoisa puhemies monella eläkeläisellä hyvin suuri osa tuloista kuluu välttämättömiin elinkustannuksiin kuten asumiseen ruokaan ja lääkkeisiin eivätkä eläkkeet riitä aina edes niihin vakavia toimeentulo ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi yllättävä sairastuminen tai jopa kodinkoneen rikkoutuminen lisämenoja aiheutuu muun muassa sähkön siirtohintojen jatkuvasta kohoamisesta ja liikkumiskustannusten noususta näihin edellä mainittuihin seikkoihin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota kuten kuten perussuomalaiset esittävät arvoisa puhemies perussuomalaiseen vaihtoehtoon kuuluvia eläkeläisten elämää helpottavia toimenpiteitä olisivat muun muassa lääkkeiden omavastuuosuuden alentaminen omaishoidontuen säätäminen verovapaaksi tuloksi eläkkeiden verotuksen laskeminen samalle tasolle palkkatulojen kanssa sekä pienten ja keskisuurien työeläkkeiden korottaminen esittelemämme eläkemallin mukaisesti arvoisa puhemies eläkeläisten ostovoiman paraneminen sekä olisi inhimillisestä näkökulmasta tärkeää että lisäisi huomattavasti kotimaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja sitä kautta myös työllisyyttä hallituksen onkin suhtauduttava hyvin vakavasti eläkeläisten vaikeaan taloustilanteeseen ja etsittävä nopeasti sitä parantavia toimenpiteitä tämän esityksensä lisäksi

arvoisa puhemies

kuten täällä on ansiokkaasti jo useassa puheenvuorossa nostettu esiin itse haluaisin painottaa tässä myös nuorten osuutta ja muistuttaa sen tärkeydestä hallituksen esityksessä ehdotettu nuorten kuntoutusrahan sekä ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan nostaminen takuueläkettä vastaavaksi on kannatettavaa ja ennen kaikkea tarpeellista tämä edistää osatyökykyisten nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten aikuisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumista ja tätä kautta heidän parempaa työllistymistään arvoisa puhemies tämä on tärkeä toimenpide jonka avulla tavoitellaan työelämään osallisiksi juuri heitä jotka ovat todellisen syrjäytymisuhan alla
arvoisa

puhemies teimme hallituksen lakiesitykseen sosiaali ja terveysvaliokunnassa mietinnön jossa toteamme että valiokunta pitää hyvin myönteisenä näitä pienimpien eläkkeiden korotuksia keskustalle on erityisen tärkeää että voimme kohdistaa korotukset kaikkein pienituloisimpiin heikoimmassa asemassa oleviin eläkeläisiin tämähän näkyi jo viime kaudella jolloin takuueläkettä korotettiin kaikkiaan kolme kertaa noin neljälläkymmenelläseitsemällä eurolla haluaisin ehkä korjata tai tarkentaa täällä esitettyä väittämää että hallitus olisi vaalien alla luvannut joitakin eläkkeiden korotuksia eihän se ole mahdollista kun hallitus vasta vaalien jälkeen muodostettiin ja aivan kuten edustaja kiljunen totesi hallitus on ohjelmassaan kertonut tahtotilansa ja linjansa eläkkeiden suhteen siellä todetaan muun muassa aivan kuten edustaja kiljunen totesi että käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa ja osana tätä selvitystä selvitetään keinoja joiden avulla voitaisiin nostaa alle tuhannenneljänsadan euron työeläkkeitä nettomääräisesti sadalla eurolla työeläkemaksuja nostamatta on tärkeää selvitämme perusteellisesti mahdollisuudet tähän ja myöskin muihin toimiin joilla voimme eläkeläisten toimeentuloa parantaa kansaneläkettä on viimeksi korotettu kahdenkymmenen euron suuruisella tasokorotuksella vuoden kaksituhattakahdeksan alusta voimaan tulleella lailla nyt pitkästä aikaa me voimme parantaa sekä kansaneläkettä että takuueläkettä korotuksella joka tulee myönteisesti tuntumaan monen pienituloisen arjessa nyt ehdotettu kansaneläkkeen noin kolmenkymmenenneljän euron ja takuueläkkeen viidenkymmenen euron korotus kohdistuu noin kuuteensataanyhdeksääntuhanteen eläkkeensaajaan joiden kokonaiseläke on alle tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa pääministeri rinne nosti viime viikolla esiin hyvin tärkeän asian mahdollisuuden korottaa vanhempainvapaalla olleiden naisten eläkkeitä tämä on todella tärkeä ja hyvä tavoite miten se teknisesti toteutetaan siitä on hyvä nyt pääministerin avauksenkin jälkeen perusteellisesti keskustella arvoisa puhemies on hyvin arvokasta että olemme täällä salissa yksimielisiä siitä että nämä käsillä olevat eläkkeiden korotukset eivät yksistään riitä vaan tarvitaan paljon muitakin toimia eläkeläisten toimeentulon ja arjen parantamiseksi pidän erittäin tärkeänä valiokunnan mietinnön huomiota siitä että eläkeläisköyhyyden vähentäminen edellyttää kokonaisvaltaisia ja tutkittuun tietoon perustuvia toimenpiteitä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että olemassa oleva tieto eläkeläisköyhyydestä on osin hajanaista tässä keskustelussa nyt on tullut aivan oikein esille se että pelkkä eläkkeen taso ei ole ainoa määrittävä tekijä eläkeläisen arjessa vaan monet kulut ja menot vaikuttavat siihen paljonko rahaa jää käyttöön esimerkiksi asiakasmaksulainsäädäntö pitäisi uudistaa siten että palveluja käyttävien pienituloisten ihmisten maksut eivät nousisi vaan niitä voitaisiin päinvastoin alentaa hallitusohjelmaneuvotteluissa sovimme asiakasmaksulain uudistamisesta jotta voimme poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa arvoa muun muassa maksuttomuutta laajentamalla yhteinen tehtävämme on varmistaa se että suomessa on hyvä olla eläkkeellä

arvoisa puhemies kuten aiemminkin totesin niin takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotus on tärkeää mutta siihen sisältyy sellainen ongelma että varsinkin työuran loppuvaiheessa voi olla epämotivoivaa jäädä pienellä palkalla työelämään jos kokee että takuueläkkeenäkin saa kutakuinkin saman summan kuin pienenä työeläkkeenä ja on ongelma erityisesti naisten pienten työeläkkeiden kohdalla haluan todeta olevani eri mieltä kuin edustaja kiljunen joka totesi täällä että naisten pienten työeläkkeiden korottaminen olisi mahdollista tässä järjestelmässä koska siellä on runsaasti rahaa eri työeläkeyhtiöiden julkisuudessa esittämä kanta on ollut hyvin yksiselitteinen ja siinä on todettu että ylimääräistä rahaa ei ole ja jos työeläkejärjestelmän sisällä halutaan korottaa näitä pienimpiä naisten eläkkeitä niin silloin se tarkoittaisi sitä että muiden työeläkkeellä olevien eläkkeitä pitäisi pienentää ellei sitten koroteta työeläkemaksuja tämä kanta on on ollut hyvin yksiselitteinen ja ihmettelen miten tätä asiaa tulkita niin erilaisella tavalla toki eläkkeitä pitää korottaa myöskin näiltä henkilöiltä jotka nyt jäävät korotusta vaille että he tulevat paremmin toimeen omalla eläkkeellään ja pitkäaikaisella

heti välittömästi edustaja kaumalle on todettava se että työeläkeyhtiöiden roolina on ollut käytännössä niiden olemassaolon ajan puolustaa eläkejärjestelmän niin kuin he käyttävät termiä ihan oikein rahoituksellista kestävyyttä rahoituksellisen kestävyyden osalta suomen eläkejärjestelmä on aivan maailman huippuluokkaa aivan maailman huippuluokkaa sen kansainväliset vertailut kertovat suoraan myöskin hallinnon avoimuus on on hyvin tärkeätä ja se on rekisteröity sen sijaan siellä on se ongelma että sitä pidetään tehottomana koska se on kallis järjestelmä työeläkeyhtiöt puhuvat jatkuvasti siitä että ei rahaa ole eläkkeisiin ja tässäkin me puhumme kahdestasadasta viiva kolmestasadasta miljoonasta eurosta joka on sinänsä suuri summa mutta suhteessa siihen volyymiin suomen suurimpaan pääomakeskittymään ja sen kasvuun me emme puhu yhteismitallisista asioista minä juuri kerroin että ovat kasvaneet viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden

euroa joka ikinen minuutti tälläkin hetkellä me puhumme valtavasta kasvusta se on keskimäärin ollut kahdeksan miljardia euroa vuodessa eli kahdeksantuhatta miljoonaa euroa vuodessa on kasvu kolmesataa miljoonaa ikään kuin johtaa työeläkemaksupaineisiin tai että järjestelmä ei sitä kestä niin mehän emme puhu yhteismitallisista asioista nyt on vain se että näkökulma on tässä toinen ja siitä näkökulmasta jota eläkeyhtiöt edustavat eläkerahat pidetään täysin koskemattomina vaikka ne on varattu eläkkeisiin ne rahat on varattu eläkkeisiin eikä mihinkään muuhun asiakashyvityksiin vaikkapa jolloin tässä ollaan kyllä hyvinkin ristiriitaisessa tilanteessa edustaja savio te käytitte puheenvuoron ilmeisesti perussuomalaisten näkemyksestä ja edustaja juvonenkin toi esille sen että teillä on ohjelmallisesti eräitä muitakin tavoitteita eläkeläisten tilanteen kohentamiseksi kuin kuin tämä eläketurva lääkekulukorvauksiin viittasitte ja viittasitte myöskin eläkeläisten verotukseen minä haluan tässä nyt teille lukea sen mikä on teidän ohjelmanne ollut tasan neljä vuotta sitten hallitusohjelmaa tehtäessä silloin lääkekulukorvauksia pienennettiin sataviisikymmentä miljoonaa euroa se oli teidän ohjelmanne ohjelmanne eläketulovähennyksiä pienennettiin se oli neljäsataayhdeksäntoista miljoonaa euroa ja eläkkeisiin ei haluttu tehdä verotuksen ansiotulovähennystä kun se tehtiin palkkatuloihin tämä oli teidän ohjelmanne silloin kun te olitte hallitukseen menossa neljä vuotta sitten hienoa jos te olette nyt muuttaneet kantanne sitä täytyy alleviivata ja se on hieno asia että nyt olette tehneet sen mutta tietenkin minä joudun katsomaan näitä tilastoja myöskin sieltä puolelta miten te olette tehneet silloin kun te olette hallitusvastuuta kantaneet nyt meillä on hallitus joka ensimmäisen kerran tarttuu vakavasti todellakin vakavasti ikäihmisten elinehtojen kohentamiseen eläkeläisten elinehtojen kohentamiseen

olisi hyvä tietää millä tavalla teette tämän pienituloisten naisten pieneläkettä saavien naisten eläkkeen korottamisen koska siinäkin lauseessa on yksi lupaus eli millä tavalla se tehdään ja mitä tuloja tasataan ja mistä eläkevaroista nämä korotukset ollaan tekemässä edustaja aittakumpu kyllä minun nyt täytyy sanoa teille se että te olette samassa hallituksessa sdpn kanssa ja heidän heidän vaaliohjelmassaan kyllä on maininta tästä vappusatasesta ei vappusatanen nimellä mutta siitä että tuhatneljäsataa euroa tienaavalle eläkeläiselle pieneläkeläiselle tulee se sata euroa elikkä kyllä teillä on ihan sama suunta te olette siellä samassa hallituksessa elikkä kyllä me voimme puhua täällä siitä lupauksesta koska se on siellä ohjelmassa ja siitä on varmasti vaalikentillä myös puhuttu perussuomalaisten mielestä eläkeläisköyhyys on todella vakava asia ja meidän vaihtoehtobudjetissamme tulee sinne esityksiä kyllä minulla on täällä myös valtava valtava

tämä keskustelu saa taas debatin luonteen ja avataan saman tien

pienten eläkkeiden korottaminen on sinällään kannatettavaa ja olemme antaneet kannatuksen myöskin tälle käsittelyssä olevalle lakiesitykselle jättäen siihen vastalauseen liittyen sen rahoituksen epävarmuuteen mutta täytyy huomioida että siinäkin korkeimmillaan ne korotukset ovat puolet siitä mitä pääministeri rinne rinne on luvannut eli se vappusatanen on sulanut

tosi pahoillani että moni eläkeläinen on joutunut pettymään pääministerin petetyn lupauksen takia

täytyy hämmästellä täällä salissa edustaja kiljusen puheita siitä että ylimääräisiä rahoja olisi eläkkeisiin

kotona olevien naisten eläkkeiden korottamiseen tuosta vain koska sellaista rahaa ei ole niin kuin olemme kuulleet vai aiotteko te tässäkin asiassa syödä leivän lastemme suusta miten nykyiset työikäiset miten lapsemme miten nuoremme aiotaanko todella kaikki vetää puhtaaksi tilit tyhjiksi eikä heille jätetä mitään onko se reilua

pääministeri rinne on puhunut tästä sadan euron korotuksesta alle tuhannenneljänsadan euron oleviin eläkkeisiin hän on puhunut vaalikauden ajasta neljästä vuodesta eikö niin antakaa nyt meille hieman aikaa tätä asiaa hoitaa asteittain ei tätä korotusta kertarysäytyksellä ollut tarkoitus tehdäkään vaan asteittain ja minun täytyy nyt kysyä edustaja laiholta onko teillä kuullun ymmärtämisessä ongelmia useilla kansanedustajilla on kun me sanomme että eläkejärjestelmä kasvaa kahdeksalla miljardilla eurolla vuodessa ja ja sanomme rinnalle että kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa on tämä hintalappu niin kyllähän se tietysti voi olla niin että kahdeksan on pienempi numero kuin kaksisataa tai kolmesataa kyllä mutta kahdeksan miljardia on kahdeksantuhatta miljoonaa euroa se on se summa millä se kasvaa vuosittain nyt on kasvusta eikä eläkerahastojen purkamisesta kysymys ja tämä kasvu voi olla yhtä lailla

seitsemän pilkku seitsemän miljardia euroa eikä kahdeksaa miljardia emme me ole suomessa mitään

arvoisa puhemies vielä edustaja kiljuselle totesitte tuossa työeläkeyhtiöistä sen että meidän järjestelmämme on tuhlaileva muun muassa siitä syystä että näitä yhtiöitä on niin paljon siinä kohtaa tietysti voidaan pohtia sitä mikä on sopiva määrä työeläkeyhtiöitä siinä siinä asiassa olen kanssanne samaa mieltä mutta toisaalta täytyy muistaa että työeläkeyhtiöt antavat myöskin erilaisia palveluita organisaatioille ja työpaikoille muun muassa työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen täytyy muistaa että meillä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy edelleen aivan liian suuri määrä ihmisiä ja

ovat työeläkeyhtiöt olleet suuressa roolissa mutta koska näistä laskentajärjestelmistä millä tavalla näitä pieniä eläkkeitä voidaan korottaa ollaan niin erimielisiä näköjään eri puolueiden kesken niin siinä mielessä kokoomus on nähnyt tärkeäksi esittää tällaisen parlamentaarisen työryhmän pystyttämistä jotta päästään yhteisiin lukuihin ainakin siitä millaisista asioista tässä ollaan päättämässä ja ja miten sitten päästään asiassa eteenpäin

me haluamme yhdessä parantaa pienituloisimpien eläkeläisten asemaa ja aivan kuten totesin täällä meillä on hallitusohjelmassa tämä tavoite nettomääräisesti nostaa alle tuhannenneljänsadan euron työeläkkeitä sadalla eurolla työeläkemaksuja nostamatta tähän olemme sitoutuneet ja tämä on todella tärkeä ja hyvä

arvoisa puhemies nyt pyytäisin oppositiopuolue kokoomusta vielä kerran miettimään kannatatteko te tätä hallituksen valitsemaa tavoitetta pienten eläkkeiden korottamisesta jos te kannatatte niin sitten luulen että tässä tämänkin lain kohdalla on helppo päästä keskusteluyhteyteen mutta nyt tulee hieman epämääräinen viesti kun teiltä toisaalta sanotaan ja sanoitte itsekin edustaja laiho tässä että hallitus tekee liian pieniä korotuksia tällä hetkellä näihin pieniin eläkkeisiin ja toisaalta sanotaan että että keinot ovat väärät ja otetaan väärästä paikasta luulen että tämä hämää nyt ei pelkästään tätä salia vaan myöskin suomalaisia laajasti

näitten pienten eläkeläisten toimeentuloa parantamaan

arvoisa herra puhemies en malttanut olla kommentoimatta vielä näistä perussuomalaisten tekemistä edistysaskelista liittyen eläkeläisten asioihin viime kaudella kun olimme sen kaksi vuotta siellä hallituksessa ennen kuin meidät todellakin sieltä sitten ulos potkaistiin silloin muun muassa

viisituhatta yli viisi vuotta työttömänä ollutta kuusikymmentä vuotiasta suomalaista pääsi eläkkeelle silloin oli myös takuueläkkeen nostoa silloin oli myös kaikille omaishoitajille vähintään kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuussa turvattuna elikkä oli paljon hyviä hyviä ja tärkeitä esityksiä mutta maailma ei todellakaan ole valmis ja me kaikki tiedämme että eläkeläisten pieneläkeläisten asema on tukala suomessa nyt te olette luvanneet sitä korotusta myös naisille se on erittäin tärkeä pienituloinen nainen on kyllä sellainen sellainen asia suomessa että hänet pitää huomata ja hänelle pitää todella kohdentaa mistä se rahoitus sitten tulee muun muassa tela ja sttk ovat lausuneet että tämä teidän mallinne on

puhemies on melko hupaisaa kun edustaja kiljunen siteeraa täällä neljä vuotta vanhaa hallitusohjelmaa kehotan teitä lukemaan tuon perussuomalaisten sosiaalipoliittisen ohjelman siellä on paljon hyvää tavaraa ja opittavaakin minusta on mielenkiintoista että totta kai me olemme kaikki sitä mieltä että eläkeläisköyhyys on on vakava asia ja ja korotukset sinne ovat hyviä mutta toisaalta te annatte nyt eläkeläisille rahaa ja otatte heidän toisesta taskustaan sen pois näillä polttoaineverokorotuksilla sekä lämmityksen

sen lisäksi haluaisin nostaa tähän vielä nämä lääkekulut lääkekulut ja omavastuut omavastuut matkoista ja omavastuut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ne pitäisi yhdistää ja pienentää sitä kattoa se menisi juuri sinne minne pitää

puhemies kuten olen aikaisemmissa puheenvuoroissani sanonut kokoomus kannattaa tätä nyt käsittelyssä olevaa esitystä olemme jättäneet vastalauseen rahoituksen epävarmuuden takia mutta emme vastusta niitä korotuksia mitä nyt näihin pieniin eläkkeisiin on tehty

ovat antaneet vastalauseensa muun muassa sak sttk ja akava jokaisen suomalaisen on pystyttävä luottamaan siihen että kun on maksanut palkastansa eläkkeeseen menevää menevää rahaa työllänsä eläkkeensä ansainnut saa myöskin eläkettä jatkossa ja sen takia siellä niitä varoja myöskin on että jokainen sairaanhoitaja jokainen poliisi jokainen opettaja voi luottaa siihen että kun on tehnyt vuosikausia töitä niin saa myöskin sen eläkkeen eikä kukaan sitä ryöstä pois ennen kuin on oman eläkkeen aika

edustaja laiho meillä on valitettavasti sellainen eläkejärjestelmä ennen kaikkea tämä taitettu indeksi joka on vuodesta yhdeksänkymmentäviisi tehnyt sen että eläkkeensaajan ansaittu tulotaso laskee lakisääteisesti ainoa tulonsaajaryhmä suomessa jonka tulotaso laskee tämä on se faktuaalinen tilanne kun te olitte puolustamassa ihan oikein sitä että ansaittu tulotaso säilyisi

on olemassa tämä työhyvinvointipuoli jota on finanssivalvonta muuten kritisoinut niin että siinä resursseja käytetään hukkaan monissa tilanteissa en lähde yksityiskohtiin mutta mikä suomessa on täysin poikkeuksellista koko maailmaan koko maailmaan verrattuna yhdessäkään maailman maassa eivät yksityiset työeläkeyhtiöt hoida lakisääteistä ja meillä on niitä vielä monta kaikkialla maailmassa silloin kun on lakisääteisestä eläketurvasta kysymys sen hoitaa yksi eläkerahasto työmarkkinaeläkkeitä jotka ovat monissa maissa erilaisia mutta lakisääteistä tehtävää hoitaa vain yksi työeläkeyhtiö tämä on poikkeuksellista ja kallis järjestelmä
puhujalistaan edustaja kauma poissa edustaja kiljunen teillä on nyt näemmä mahdollisuus saada kaksinkertaisesti viimeinen sana

keskustelu nyt siirtyi tämän työeläkejärjestelmän suuntaan ja on sikäli tärkeää että myöskin se nostettiin tässä esille jotta me näemme että kun me puhumme tästä vappusatasesta josta on nyt lähtenyt liikenteeseen se että se menetetty korotus tulee kansaneläkkeen takuueläkkeen kautta eli valtion budjetista niin kuin se juuri tekee sen takia se on tässä vaiheessa meillä keskustelussa niin meidän täytyy avata tämä toinenkin puoli joka on hallitusohjelmaan laitettu se siellä on itse asiassa suurempi asia

komiteamietintö ensimmäisen kerran silloin kaksituhattakolmetoista kun puhuttiin taitetusta indeksistä ja siinä kolmikannassa olivat eläkejärjestöt mukana eli nelikanta muodostettiin silloin nyt on sama tilanne kun nämä neuvottelut alkavat tästä asiasta eli sinne täytyisi saada eläkeläisjärjestöt mukaan

kyllä me perussuomalaiset olemme lukeneet me olemme lukeneet sen erittäin hyvin siellä on maininta siitä että eläkettä korotetaan sadalla eurolla ja tästä teidän kolmikantaisesta työryhmästänne mutta meidän vastalauseessamme toivon että olette lukeneet perussuomalaisten vastalauseen hyvin mainitaan että toimenpiteitä lupauksen lunastamiseksi tarvitaan viivytyksettä elikkä me kehotamme ja kannustamme teitä viivytyksettä käynnistämään nämä toimenpiteet tämän vappusatasen aikaansaattamiseksi no sitten vielä toisen maininnan otan teillä on sinne hallitusohjelmaan kirjattu myös liittyen taksiuudistukseen että näitä taksiuudistuksessa olleita ongelmakohtia tulisi tulisi korjata kun se on siellä teidän hallitusohjelmassanne niin toivoisimme ihan käsi sydämellä vilpittömästi sitä että voisitte viedä sitä hallituskirjausta eteenpäin reippaasti ja todellakin korjata ja etsiä niitä ongelmakohtia joita liittyy taksiliikenteeseen ja erityisesti

niin minä vain näistä kirjauksista anteeksi herra puhemies liittyen tähän eläkeläisen asemaan elikkä liikkuminen taksimatkat kustannukset kun on paljon kustannuksia niin se vaikeuttaa eläkeläisen pärjäämistä myös tämä taksiasia on täällä meidän vastalauseessamme kerrottuna arvoisa herra puhemies toivon että hallitus vie tätä asiaa eteenpäin

arvoisa herra puhemies edustaja rantanen toi hyvin esiin sen miten hallitus tosiaan toisella kädellä antaa vanhuksille mutta toisella kädellä sitten ottaa sieltä lisäisin tähän hänen listaansa listaansa tuon kotitalousvähennyksen

minä en voi täällä puhua hallituksen nimissä mutta kun olen hallitusta puolustamassa näissä asioissa ja muissakin asioissa niin voin kertoa sen kun tiedän että hallitus suhtautuu erittäin vakavasti tähän eläkeläiskysymykseen erittäin vakavasti siihen halutaan selkeästi panostaa siihen ollaan sitouduttu että me pienimpiä eläkkeitä haluamme korottaa sen takia tämä esitys on juuri nyt tässä meillä pöydällä päätettävänä myöskin tämän jatkon osalta olen tietoinen siitä että hallitus pyrkii mahdollisimman jouhevasti pääsemään liikkeelle niihin kolmikantaisiin neuvotteluihin joissa sitten voitaisiin katsoa miten me työeläkejärjestelmän sisältä saisimme myöskin siirrettyä voimavaraa näihin pienimpiin eläkkeisiin ja kuten sanoin minä toivon että se olisikin nelikantainen että siellä olisi myöskin eläkeläisjärjestöjen edustus tiedän sen että hallitus suhtautuu vakavasti

arvoisa puhemies toivon että suhtaudutte niin vakavasti että muun muassa öljylämmitteisiin taloihin ei tehdä veronkorotuksia ja vaatimuksia vaihtaa niitä koska tämä asia nimenomaan koskettaa aika isolta osin juurikin eläkeläisiä sitten toinen asia

ruvetaankin purkamaan rahaa niille henkilöille jotka eivät

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia laivaväen työ ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta siten että lain soveltamisalan piiriin otetaan alle kaksikymmentäneljä metriset alukset siltä osin on säännöksistä jotka koskevat aluksen asuintiloja ruokaa ja ruokahuoltoa muutoksella pannaan osittain täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi lisäksi ehdotetaan että viittaussäännös hallintolainkäyttölakiin muutetaan viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin laivaväen työ ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain neljännentoista pykälän mukaan laivaisäntä huolehtii siitä että laivaväellä on työjakson aikaan mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun valiokunta toteaa että säännöstä ruoan maksuttomuudesta sovelletaan muutoksen jälkeen myös kaikilla alle kaksikymmentäneljä metriä pitkillä kalastusaluksilla sosiaali ja terveysministeriöstä saadun selvityksen mukaan tarkempia säännöksiä kalastusalusten asuintiloista ruoasta ja ruokahuollosta annetaan asetuksella uuden asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan säännöksiä sovelletaan vain uusiin esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys esittää myös vakuutuslääkärijärjestelmän korjaamiseen liittyvää ensimmäistä askelta yliopistollisille sairaanhoitopiireille ehdotetaan velvollisuutta tuomioistuinten pyytämien lääketieteellisten lausuntojen antamiseen siten että pohjois savon sairaanhoitopiiri hallinnoi lausuntojen antamista esityksen tavoitteena on turvata tuomioistuimille niiden tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saaminen uudistus liittyy vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen jonka tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmään arvoisa herra puhemies tämä on lähtöisin viime meillä oli täällä eduskunnassa käsiteltävänä kansalaisaloite joka vaati että vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreiltä on poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja sosiaali ja terveysvaliokunta linjasi silloin me annoimme siitä lausuman joka kuului näin eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä kevätistuntokaudella tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön nyt tämä pää on avattu ja tämä on se ensimmäinen askel joskaan ei saa jäädä viimeiseksi suomalaisessa vakuutuslääkärijärjestelmässä on vielä paljon tehtävää

jotta ihmiset jotka sen piiriin joutuvat saavat oikeutta osakseen ja ja saavat päätökset ajoissa ja ja saavat sitten sen kautta eläkkeen ynnä muuta arvoisa puhemies sitten tähän toiseen asiaan mikä liittyy tähän lakiesitykseen elikkä vaasan sairaalan päivystyksen palauttamiseen tähänkin liittyen meillä oli viime kaudella kansalaisaloite jota perussuomalaiset kannattivat sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiasta äänestettiin myös täällä eduskunnan salissa ja silloinhan se aloite kaatui vain äänin yhdeksänkymmentäkaksi viiva yhdeksänkymmentäyksi elikkä yksi ääni sen ratkaisi perussuomalaisten kanta tähän oli se että vaasan sairaanhoitopiiri on profiloitunut potilasturvallisuuden kehittämisessä ja alueella toimitaan pontevasti myös tämän potilasturvallisuusteeman

ympäri suomen päivystykseen liittyvissä asioissa myös korjattavaa ja parannettavaa pidetään huoli siitä että päivystysvastaanotot toimivat ja sinne ihmiset pääsevät hallituksen tavoitehan on parantaa hoitotakuuta ja lisätä sitä kautta myös lääkäreiden

arvoisa herra puhemies mistä apu kun tarvitaan lääketieteellistä asiantuntijalausuntoa niitä voidaan tarvita monenlaiseen tarkoitukseen voidaan tarvita vakuutusasioissa oikeusasioissa liikennevahingoissa käräjäoikeudet voivat tarvita tuomioistuimet ja monenlaisissa muissa asioissa aiemmin tämä lausuntojen anto ja saaminen ei ollut kovinkaan selkeää nyt se tulee mielestäni paljon parempaan parempaan kuntoon ja paremmin huomioitua huomioitua vakuutuslääkärijutut ovat kovasti puhuttaneet ja syytä syytä tietysti onkin pidän hienona että nyt tämä tehtävä on keskitetty yhdelle sairaanhoitopiirille tätä tulee jatkossa hoitamaan pohjois savon sairaanhoitopiiri tehtäviin tehtäviin voidaan nimetä myös muitakin piirejä ja siihen voidaan nimetä muitakin asiantuntijahenkilöitä on tosi tärkeää että tämä lausuntojen antaminen varmistetaan koska ihmiset voivat näitä tarvita ihan oikeasti

arvoisa puhemies kielellisten oikeuksien turvaaminen on tärkeä asia hallituksen esityksen tavoitteena on turvata päivystyspalvelujen saaminen suomen kielen lisäksi myös ruotsin kielellä nykyistä paremmin vaasan sairaanhoitopiirissä muutos parantaa vaasan sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien toteutumista päivystyspalveluissa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta ehdotetaan että velvoite järjestää päivystyspalveluja ruotsin kielellä poistetaan tällöin ruotsinkielisten potilaiden palvelut toteutetaan jatkossa samoin kuin muissa yksikielisesti suomenkielisissä sairaanhoitopiireissä tämä esitys edistää kielellisten oikeuksien toteutumista tarkoituksenmukaisesti lisäksi sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä että päivystyspalvelujen valtakunnallista toimivuutta tarkasteltaisiin myös osana koko palvelujärjestelmää niin että palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kielellisten oikeuksien toteutuminen kansalliskielillä turvataan

projekti ja ja prosessi kiitos kaikille eri puolueille ja edustajille jotka ovat tässä olleet mukana kiitos muun muassa perussuomalaisille ja edustaja juvoselle erinomaisesta puheenvuorosta

muun muassa potilasturvallisuuden osalta vaasassa ollaan oltu mamme parhaita elikkä jos ollaan suomen parhaita tai parhaimmistoa niin luultavasti myös maailman huippua muun muassa potilasturvallisuuden osalta siihen tietenkin liittyvät nämä kielet olennaisesti sekä suomi että ruotsi ja käytännössä moni muukin kieli siellä

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva lakiesitys terveydenhuoltolain ja kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamiseksi muun muassa mahdollistaa tuomioistuimille niiden tarvitsemien lääketieteellisten lausuntojen nykyistä paremman saamisen tämä esitys liittyy eräiltä osin vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen ja muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja jari ronkainen on pitänyt ansiokkaasti esillä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia ja puutteita potilaiden oikeusturvassa jo vuosien ajan arvoisa puhemies kuten edustaja juvonen tässä edellä totesi vakuutuslääkärijärjestelmässä ilmenneiden ongelmien korjaamiseksi jätettiin viime kaudella eduskuntaan myös kansalaisaloite jonka käsittelyn yhteydessä eduskunta päätti edellyttää hallitukselta lainsäädäntöehdotusta ongelmiin puuttumiseksi viimeistään ensi keväänä ja tähän on viitattu myös valiokunnan mietinnössä olen itsekin saanut tässäkin kuussa huolestuneilta kansalaisilta useita useita yhteydenottoja he odottavat lainsäätäjältä viimein konkreettisia toimenpiteitä vakuutuslääkärijärjestelmän ongelmien ratkaisemiseksi ja monet heistä ovat joutuneet odottamaan jo kymmeniä vuosia vaikeassa tilanteessa tämä lakiesitys on pieni askel eteenpäin mutta kuten edustaja juvonen jo hyvin totesikin paljon muitakin toimia tarvitaan ja eduskunta siis odottaa esityksiä viimeistään ensi keväänä arvoisa puhemies tässä salissa ei näytä juuri nyt olevan yhtään ministeriä paikalla mutta tiedustelisin osaisiko esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen kertoa hallituksen puolesta missä vaiheessa valmistelutyö vakuutuslääkärijärjestelmän uudistamiseksi mahtaisi tällä hetkellä olla
edustaja vehviläinen vastauspuheenvuoro
anteeksi vastauspuheenvuoro riittää oikein hyvin en täsmällisesti osaa sitä kertoa mutta kun tämä kansalaisaloitteen mukainen lausuma sieltä viime vuodelta on otettu ja tiedämme että tämä on tärkeä asia yli puoluerajojenkin kaiken kaikkiaan niin omalta osaltani aion tämänkin mietinnön pohjalta tätä asiaa kiirehtiä jos muistan oikein

arvoisa puhemies oikeastaan tässä edustaja savio veikin jo kaiken mitä olin olin sanomassa mutta on varmasti hyvä vielä alleviivata sitä että ensinnäkin on hyvä asia että tämä on lähtenyt eteenpäin perussuomalaiset jari ronkaisen johdolla ovat tätä kyllä hyvin hyvin jatkumona vieneet vieneet eteenpäin ja halunneet muutoksia tähän vakuutuslääkärijärjestelmään mutta todella kuten sanottua tämä on vasta ensimmäinen askel sillä se on kohtuuton ajatus että vasta tuomioistuinvaiheessa tulee mukaan tämmöinen riippumaton lausunnonantaja lausunnonantajataho tämmöisen henkilön kohdalla joka on sairastunut aika pitkälle joudutaan menemään siinä kohtaa jos jos joudutaan sinne tuomioistuinkäsittelyihin asti ja mieluusti toivoisi että nämä asiat saataisiin tolkulliselle tolalle jo ennen sitä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö käsittelee ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksujen tasoa palkansaajan ja ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä alennettaviksi yhteensä nolla pilkku neljäkymmentäyhdeksän prosenttiyksikköä lisäksi työllisyysrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi viisi pilkku nolla prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen menojen suuruisesta kuusi pilkku nolla prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi omavastuumaksussa sovellettavia palkkasummarajoja sekä yrittäjän työssäoloehtoon luettavan kuukausiansion palkkakerrointarkistusta hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina työttömyysvakuutusmaksujen alentamisen arvioidaan pienentävän työllisyysrahaston maksutuottoa noin neljälläsadallayhdeksällätoista miljoonalla eurolla maksujen alentamisen jälkeenkin työttömyysvakuutusmaksujen tuotto kuitenkin turvaa työttömyysvakuutuksen rahoituksen esitetyillä maksuilla työllisyysrahaston ylijäämän arvioidaan olevan kaksisataakolmetoista miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä suhdannepuskurin enimmäismäärän korottaminen ja muut suhdannepuskuriin ehdotetut muutokset parantavat työllisyysrahaston talouden kestävyyttä ja turvaavat työttömyysvakuutusmaksujen vakautta ja ennustettavuutta myönteisen talous ja työllisyyskehityksen oloissa suhdannepuskurin pysyvän lain mukainen enimmäismäärä on hallituksen esityksen mukaan osoittautunut liian matalaksi esityksen mukaan suhdannepuskurin enimmäismäärä kasvaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista rahassa tuhannestaneljästäsadastakuudestakymmenestä eurosta arviolta tuhanteenseitsemäänsataanviiteenkymmeneenseitsemään miljoonaan euroon vuonna kaksituhattakaksikymmentä valiokunta pitää tärkeänä että työttömyysvakuutusmaksujen taso pystytään pitämään mahdollisimman vakaalla tasolla valiokunnan mietintö asiasta on yksimielinen

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemän kautta kaksituhattayhdeksäntoista vp käsittelee maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain sadannenneljännenkymmenennenkahdeksannen pykälän muuttamista tässä pykälässä määritellään kokonaiskustannusten rahoituksen säädetyt prosenttiosuudet joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien työtapaturma ja ammattitautivakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen muutokseen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain mukaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan pakollisen tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksiin luetaan korvauskulut työturvallisuuskulut ja kohtuulliset hoitokulut kokonaiskustannukset rahoitetaan perusturvaosuudella maatalousyrittäjien ja apurahansaajien vakuutusmaksuosuudella valtion osuudella ja sijoitusten tuotolla perusturvaosuudella katetaan sellaista sosiaalivakuutuksen etuutta johon maatalousyrittäjällä olisi oikeus ilman maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmääkin mutta joka etuusjärjestelmien ensisijaisuusjärjestyksen vuoksi kautta perusturvan rahoitukseen osallistuvat perusturvan etuuksista vastaavat laitokset kansaneläkelaitos järjestelmästä säästyvien sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain mukaisten etuuksien osalta ja maatalousyrittäjäin eläkelaitos järjestelmästä säästyvien maatalousyrittäjän eläkelain mukaisten etuuksien osalta muut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän kustannukset ovat lisäturvaa joka katetaan vakuutusmaksuilla ja valtion varoin lisäksi valtio osallistuu välillisesti perusturvaosuuden rahoittamiseen koska valtio vastaa sairausvakuutuslain kansaneläkelain ja eläkelain perusteella osasta kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen etuusmenoista etuusmenoista maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen rahoittajaosapuolten rahoitusosuudet tarkistetaan määrävuosin koska etuuksissa tapahtuvat ja niihin vaikuttavat muutokset muuttavat perus ja lisäturvan suhdetta sekä rahoitusosuuksia hallituksen esityksen perusteena on viimeisin tarkistuslaskenta jonka pohjana on maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rekisteritiedot maksetuista tapaturma ja ammattitautikorvauksista sekä työeläkkeistä vuonna kaksituhattakahdeksantoista

pilkku kahdeksan miljoonan euron kokonaiskustannuksista alenee kolmestakymmenestäseitsemästä prosentista kolmeenkymmeneenyhteen pilkku kuuteen prosenttiin ja vakuutettujen ja rahoittaman lisäturvan osuus vastaavasti nousee kuudestakymmenestäkolmesta prosentista kuuteenkymmeneenkahdeksaan pilkku neljään prosenttiin kansaneläkelaitoksen osuus järjestelmän kokonaiskustannuksista alenee kahdestakymmenestäseitsemästä pilkku kuudesta prosentista

nolla pilkku viidellä miljoonalla eurolla valtion osuuden perusturvaosuudesta arvioidaan kuitenkin alenevan yhdellä pilkku viidellä miljoonalla eurolla kaiken kaikkiaan valtio osallistuu vuonna kaksituhattakaksikymmentä

noin kuudellatoista pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla mikä on noin yksi miljoonaa euroa vähemmän voimassa olevan lain mukaiseen tilanteeseen verrattuna valiokunta puoltaa rahoitusosuuksien muutosten hyväksymistä esityksen mukaisina valiokunnan mietintö on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies maamme vakavimpia ongelmia ja haasteita on tällä hetkelä se että syntyvyytemme on romahtanut historiallisen alhaiseksi se vaikuttaa siihen että joudumme yhä vakavammin pohtimaan sitä mistä saamme riittävästi työvoimaa ja millä rahoitamme esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelumme tarvitsemme tämän maan nuoret kouluun ja opiskelemaan jälkeen reippaasti töihin on hienoa että hallitus sitoo opintorahan sekä viime kaudella päätetyn opintotuen oppimateriaalilisän ja opintorahan huoltajakorotuksen indeksiin sivistysvaliokunta toteaa mietinnössään että indeksiin sitominen vähentää opintotuen ostovoiman heikkenemistä ja turvaa järjestelmän kestävyyttä sekä opiskelijoiden toimeentulon tämä on myös periaatteellisesti tärkeä asia arvoisa puhemies tarvitsemme tähän maahan lisää lapsia ja lapsi ja perheystävällisen suomen vahvistamisessa lapsiperheiden tukeminen monin tavoin on tähän liittyen on arvokasta että opintotuen huoltajakorotukseen tehdään kahdenkymmenenviiden euron tasokorotus jolloin huoltajakorotus on kaikkiaan sata euroa kuukaudessa tämä on tärkeä kädenojennus perheellisille opiskelijoille keskustanuorten ja opiskelijoiden tavoitteena oli pitkään että opintotukeen saataisiin palautettua huoltajakorotus joka poistettiin laman alkuaikoina vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi viime vaalikauden aikana tehtiin päätös ottaa huoltajakorotus jälleen käyttöön

vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen huoltajakorotusta on maksettu seitsemänkymmentäviisi euroa kuukaudessa lukuvuoden aikana noin neljälletoistatuhannelle opiskelijalle vuositasolla saajia on ollut noin kaksikymmentäkaksituhatta huoltajakorotus koskee niitä opintorahan saajia jotka ovat alle kahdeksantoista vuotiaan lapsen huoltajia huoltajakorotuksen parantaminen kohdistaa tuen kaikista tiukimmassa tilanteessa oleviin opiskelijoihin perheellisen opiskelijan mahdollisuudet käydä töissä opiskelujen ohella ovat usein haastavammat perheettömän opiskelijan opiskelijoiden toimeentuloa on tärkeää parantaa myös muilla tavoin esimerkiksi opiskelijoiden tulorajoja työssäkäyntiin työssäkäyntiin liittyen olisin valmis tarkastelemaan ja pidän tärkeänä että myös siitä voisimme tällä kaudella saada hyviä päätöksiä

arvoisa

vähävaraiskorotuksia näin etuudet seuraavat elinkustannusten kehittymistä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kouluterveyskyselyn mukaan jopa kaksikymmentäyksi prosenttia lukion ensimmäisen toisen vuoden opiskelijoista kävi palkkatöissä koulutyön ohessa tämä voi heikentää opintojen edistymistä ja kuormittaa opiskelijoita jotka kamppailevat muutenkin jaksamisen kanssa on syytä muistaa että nuorten mielenterveyden vaikeudet ovat lisääntyneet viime aikoina työssäkäyminen on kasvanut kaksi prosenttia kahden viime vuoden aikana kun kuulimme sivistysvaliokunnassa myös opiskelijoita ilmeni että monet opiskelijat kokevat opintotukijärjestelmän monimutkaiseksi yhtenä syynä pidetään edellä mainittuja opintorahan eri osia huoltajakorotuksen ja oppimateriaalilisän määrästä oli välttämätöntä säätää opintorahan tasokorotuksen sijaan erikseen määriteltynä osana opintorahaa on tärkeää että hallitus parantaa viime hallituskaudella palautettua huoltajakorotusta edelleen kahdellakymmenelläviidellä eurolla niin kuin kuulimme huoltajakorotus poistettiin yhdeksänkymmentä luvun laman alkuvuosina palautettiin seitsemänkymmenenviiden euron suuruisena viime hallituskaudella nousee sataan euroon uskon että tämä rohkaisee pieneltä osaltaan nuoria sitoutumaan ja perustamaan perheen opiskelun lomassa huoltajakorotus mahdollistaa paremmin yhtäaikaisen opiskelun ja lapsista huolehtimisen se vähentää osaltaan perheellisten opiskelijoiden tarvetta turvautua toimeentulotukeen se on myös yksi hyvä askel kohti lapsiystävällistä suomea toki toki on tarpeen todeta että tuen toimintaympäristö on monimutkainen opintotuki liittyy sekä koulujärjestelmään että sosiaaliturvaan sosiaaliturvan laajemman uudistuksen yhteydessä kannattaa ottaa tavoitteeksi järjestelmän yksinkertaistaminen opintotuki tulee arvioida myös oppivelvollisuusiän pidentämisen yhteydessä on tärkeää että myös jatkossa opintotuen vapaaehtoisten palauttamisten määräaika on tuen saajien ennakoitavissa ja että varmistetaan riittävän pitkä aika vapaaehtoiselle palauttamiselle arvoisa puhemies uskon että opintotuen parannukset vähentävät opiskelijoiden velkaantumista opiskelijat voivat keskittyä entistä paremmin opintoihinsa valmistua kohtuullisessa ajassa ja päästä leivänsyrjään kiinni ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa amisbarometrin kaksituhattaseitsemäntoista mukaan jopa kolmekymmentäneljä prosenttia perheellisistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli joutunut turvautumaan pikavippiin tai kulutusluottoon huoltajakorotuksen auttamana perheelliset opiskelijat voivat suorittaa opintonsa paremmin loppuun kun taloudellinen tilanne helpottuu

arvoisa puhemies on tietysti hyvä opiskelijoille tehdään parannuksia mutta täytyy samassa yhteydessä nyt todeta että että ensinnäkin näillä korotuksilla ja indeksiin sitomisella ei päästä siitä tosiasiasta että opiskelijan toimeentulossa on edelleen vaihtoehtona joko opintolainan nosto tai työnteko mutta työntekoa en pidä huonona asiana se nimittäin saattaa tuoda jossain kohtaa työpaikan ja toisaalta olemme täällä kuulleet että meillä on kova työvoimapula myöskin joillakin aloilla joten joten opiskelijat paikkaavat osa aikatyöllään erinomaisesti myös työvoimapulaa jos oikein kuulin edustaja aittakummun puheenvuorosta niin niin totesitte että hallitus ehkä tällä kaudella tarkastelee jopa tulorajojen poistoakin

niiden uudelleenarviointia ja se kuulostaan erinomaisen järkevältä samoin ehkä kannattaisi pohtia näitä takaisinperinnän kohtuuttomuuksia joita opiskelijoilla on nämä ovat sellaisia keinoja jotka voisivat auttaa opiskelijoiden taloutta ihan tosissaan

tietääkseni minkäänlaista päätöstä tehty mutta meillä on ollut vastikään liikkeellä lakialoite jossa toivotaan sitä ja allekirjoitin allekirjoitin tuon lakialoitteen on siis minun oma henkilökohtainen ja monen muunkin kansanedustajan toive että voitaisiin sitä tarkastella koska se on valtava ongelma tällä hetkellä niin kuin me kaikki tiedämme työssä käyvien opiskelijoiden opintotuen takaisinperintä aiheuttaa suuria ongelmia joten olisi hyvä rohkaista rohkaista ja mahdollistaa opiskelijoiden työssäkäyntiä nykyistä paremmin

tässä verrataan tilannetta neljä vuotta sitten jolloin oli myöskin uusi hallitus ja tässä salissa keskusteltiin budjetista kun sitä vertaa tähän budjettiin ja tähän sävyyn miten me tänään keskustelemme niin onhan tässä eroa kuin yöllä ja päivällä edellisellä kerralla oli leikkausta leikkausta jäädytystä ja niin edelleen tänään meillä

juuri budjettiin liittyen esillä kolme erilaista lakiesitystä joissa ollaan nyt aidosti kohentamassa haavoittuvien ihmisryhmien elämäntilannetta

me olemme puhuneet pienimpien eläkkeiden korottamisesta me olemme puhuneet lapsilisien korottamisesta ja nyt me puhumme opintotuenkin kohentamisesta kaikilla tasoilla tullaan hienosti vastaan ja kun sille kruununa tänään vielä

arvoisa puhemies en malta tässä kohtaa olla vastaamatta edustaja kiljusen ihastelevaan sävyyn tässä keskustelussa jota nyt käydään tämänkin päivän menolisäyksistä aina on hyvä asia kun voidaan auttaa heikommassa asemassa olevia mutta kyllä täytyy sanoa että totisesti toivon että hallitus pääsee työllisyystavoitteeseensa ja että ne talouden näkymät jotka nyt näyttäisivät tulevan

takia on puhuttu työllisyysasteen nostamisesta seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin jolla saadaan voimavaraa tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja myöskin näihin näihin julkisiin tulonsiirtoihin ja älkää turhaan pelätkö sitä velkaantumista ihan niin paljon ei sitä tarvitse ihan niin paljon pelätä maailman mitassa suomella on neljänneksi vähiten nettovelkaa sitä on neljänneksi vähiten kaikkien maailman maiden joukossa siellä on ykkösenä saudi arabia kakkosena norja kolmantena qatar neljäntenä suomi emun kriteereitä kun katsotaan esimerkiksi julkista velkaa emu maiden joukossa siellä on ainoastaan kolme maata jotka täyttävät emun kriteerit eli joilla tämä julkinen velka on alle kuusikymmentä prosenttia kansantuotteesta ne ovat viro luxemburg ja suomi eli meillä on myöskin varaa silloin jos me olemme vaikeassa taantumatilanteessa vaikeassa tilanteessa ylläpitää järjestelmää silloin joudutaan näitä elvyttäviä toimia myöskin hoitamaan

nämä opintotuen parannukset ovat erittäin kannatettavia olin aamulla köyhyyden kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä keskustelutilaisuudessa ja sielläkin nousi jatkuvasti esiin näitten vähempiosaisten perheitten

lasten tilanne mutta kuten täälläkin salissa on useassa puheenvuorossa kuultu myös muita uudistuksia tarvitaan kuin pelkästään nämä

arvoisa puhemies aivan lyhyesti vielä tähän näiden menolisäyksien rahoittamiseen aivan kuten edustaja kiljunen hyvin totesi hallitus on vahvasti sitoutunut siihen että meidän täytyy saada työllisyyttä tässä maassa lisättyä koko koko valtakunnassa se on edellytys totta kai sille että me voimme rahoittaa näitä näitä hyviä ja tärkeitä menolisäyksiä kyllä hallituksella on selkeä tahtotila parantaa työllisyyttä mikä tuli tänään hyvin esille siinä kun keskusteltiin tästä aktiivimallista monia toimia on ja uusia toimia toimia on tulossa muun muassa yrittäjyyden tukemiseen on tulossa hyviä hyviä toimia ja ja nyt tätä työllisyyspolitiikkaa jatketaan aktiivisesti ja ja sitä tilannetta seurataan jatkuvasti mutta kyllä esimerkiksi tämä opintotuen huoltajakorotuksen korotus tulee myönteisesti vaikuttamaan meidän maahan pitkällä aikajänteellä kun me ajattelemme että perheiden tuki vahvistaa yhteiskuntaa ja se koituu maalle myös taloudellisesti lopulta sitten hyväksi

arvoisa herra puhemies niin kuin edustaja aittakumpu tuossa äsken tämä huoltajakorotus varmasti vähentää sitä työssäkäymistä toki opiskelun aikana työssä käyminen ei ole aivan yksipiippuinen asia joillekin aloille se on hyvin luontevaa että tehdään työtä ja teoriaopinnot ja käytännön tekeminen yhdistyvät ja tekevät oppimisesta syvällisempää ja toki ammatillisessa koulutuksessahan on työssäoppimisen jaksot ja teoriaopinnot teoriaopinnot toki sitten viime vuosina leikkausten vuoksi lähiopetusta on ollut liian vähän ja nyt sitä sitten ollaan lisäämässä mutta kaiken kaikkiaan on hyvä että nuorten ei ole pakko mennä töihin ja otetaan tämä jaksaminen paremmin mutta sitten opintotukea ja järjestelmää tulee myöskin miettiä kun jatkossa katselemme tätä jatkuvaa oppimista ja ja työssäkäyvän väestön osaamisen ylläpitämistä että miten siinä tuet muodostuvat se on tulevien pohdintojen aihe

arvoisa herra puhemies haluaisin nostaa kanssa tässä esille tämän edustaja kiljusen nostaman asian siitä että on aika hieno tunnelma tällä hetkellä meillä on pitkä lista asioita joita tämä hallitus on nyt parantamassa toisin kuin viime viime kaudella kun leikattiin

eihän tämä missään nimessä riitä opiskelijoiden eikä vähävaraisten perheidenkään osalta vaan vielä lisää pitää tehdä toimenpiteitä mutta näen itse että tämä on tosi hyvä alku kaikin puolin että aloitamme nytten tämän korjauksen asiassa jota ollaan viety väärään suuntaan voisin myös nostaa esille sen että kuulun myös tähän kansanedustajien joukkoon joka on sitä mieltä että opiskelijoiden tulorajan korotusta voitaisiin harkita ja olen myös allekirjoittanut tämän hyvän

puhemies kannatan itse ehdottomasti sitä että opiskelijoiden toimeentulossa keskitytään siihen että se toimeentulo ja opintotuki mahdollistavat päätoimisen opiskelijuuden ja tässä suhteessa tämä hallituksen opintotuen korotus on aivan erittäin tärkeä asia mutta aivan kuten edustaja berg tässä aikaisemmin totesi tämä työnteko on aivan yhtä olennainen osa meidän opiskelijoiden arkea ja kansainvälisesti katsoen vaikka meillä opiskelijoiden opiskeluajat ovat verrattain pidempiä kuin muualla euroopassa niin meillä sitten toisessa suhteessa opiskelijat työllistyvät hyvin nopeasti

tämä hallituksen esitys opintotuen korotuksesta korotuksesta on hyvä asia ja siihen suuntaan meidän pitäisi mennäkin että mahdollistetaan täysipäiväinen opiskelu

puheenjohtaja kun opintotukijärjestelmiä on kansainvälisesti kehitelty niin totta kai siinä on lähtökohtana niin myöskin suomessa se että opintotuella pyritään mahdollistamaan se että ihminen voi täysipäiväisesti opiskella eli silloin se on tavallaan työhön rinnastettava panos ja tähän tähän suuntaan tietysti täytyy mennä onhan sitten toinen tilanne sellaisia opintomuotoja myöskin kun työharjoittelulle varattava tilaa mutta se on eri asia ja päälähtökohdan täytyy olla että opiskelijan ei tarvitsisi joko syödä kaurapuuroa ja hernekeittoa tullakseen toimeen ja ja pystyäkseen opiskelemaan tai mennä töihin samanaikaisesti kun hän opiskelee se joka tapauksessa tarkoittaa sitä että tehokkuus on ihan

arvoisa puhemies lakialoitteessani esitän rikoslakiin lisättäväksi pykälän onnettomuuspaikalla kuvaamisesta koskien uhreja on siis hyvä heti alkuun huomata ettei lakialoitteeni esitä sitä ettei kuvaa pakenevasta epäillystä tai onnettomuuspaikan yleiskuvaa saisi ottaa näistä voisi joskus olla jopa hyötyä muun muassa poliisille kameroilla varustettujen älypuhelinten myötä on suomeen rantautunut sellainen epätoivottava kulttuuri jossa tapahtumapaikoilla ihmiset kaivavat ensireaktiona kännykkänsä esiin lisäksi kuvattu materiaali ladataan nettiin ja sosiaalisiin viestimiin muiden katsottavaksi mahdollisimman nopeasti erityisesti tieliikenteen onnettomuudet saavat ihmiset tarttumaan hanakasti kännyköihinsä ensisijaisesti lakialoitteella yksityisyydensuojan turvaamiseen hädän hetkellä mutta myös turvallisuuteen onnettomuuspaikoilla lisäksi lain paheksua toimintaa jossa ulkopuoliset kuvaavat onnettomuuden ja rikosten uhreja hirvensalmen kaksi kuolonuhria vaatineessa liikenneonnettomuudessa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kymmenet autoilijat pysähtyivät onnettomuuspaikalle kuvaamaan tilannetta tämä viimeistään herätti julkiset toimijat ja järjestöt ottamaan kantaa onnettomuuspaikoilla kuvaamista vastaan liikenneturva aloitti vuonna kaksituhattakahdeksantoista älä kuvaa kampanjan jossa nimenomaan pyydettiin ihmisiä olemaan kuvaamatta onnettomuuspaikoilla tänä vuonna liikenneturvan auta auttajia kampanjassa pyydetään autoilijoita ohittamaan onnettomuuspaikka sujuvasti alhaisella tilannenopeudella ja turhia pällistelemättä viestiään tehostaakseen he ovat yhdessä pohjois karjalan pelastuslaitoksen kanssa julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvan nimeltä joku roti älä kuvaa vaan ohita se turvallisesti suomen punainen risti aloitti tänä vuonna ethän kuvaa onnettomuuspaikalla kampanjan spr ohjeistaa auttamaan ensin pysymään poissa ammattilaisten tieltä sekä jättämään ihmiset kuvaamatta myös turvallisuus ja pelastusalan ammattilaiset ovat ilmaisseet huolensa ilmiöstä tampereen yliopistollisen yliopistollisen sairaalan ensihoitokeskus on vedonnut sosiaalisessa mediassa että älä kuvaa toisen hätää sen mukaan älypuhelimelle on vain kaksi tarkoitusta hädässä avun hälyttäminen ja tarvittaessa paikannus viime kuussa kaakkois suomen poliisi tiedotti että parhaiten autat kun et someta onnettomuus ja rikospaikalla kuvatun materiaalin levittämisestä nyt seurata rikosrangaistuksia mutta jo kuvaaminen itsessään on haitallista se voi aiheuttaa vaaratilanteita kuvaajalle itselleen mutta erityisesti myös muille tien käyttäjille liikenteessä sivullisten toiminta saattaa sotkea onnettomuuspaikkaa ja ajoneuvojen jättäminen kuvaamista varten aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti pelastushenkilöstön mutta myös poliisin taholta on esitetty että onnettomuus ja rikospaikoilla kuvaaminen pitäisi panna mietintään sisäministeriöstä on vastattu turvallisuus ja pelastusalan henkilöstön huoleen siten että tilannetta tarkkaillaan minkä jälkeen tehdään johtopäätöksiä lainsäädännön kehittämisestä on kuitenkin selvää nyt että kuvaamista puoltavia näkökantoja on vähän jos ollenkaan ja sitä vastustavia näkökantoja on useita ja painokkaita kansainvälisesti ilmiö on sama ja sellaiset maat kuten saksa vuonna kaksituhattakuusitoista ja ruotsi vuonna kaksituhattakahdeksantoista ovat tehneet lainsäädännölliset muutokset joiden myötä onnettomuuspaikalla kuvaamisesta voi saada rangaistuksen kansalaiset itse ovat halunneet muutoksen toimintakulttuuriin onnettomuuspaikoilla tästä kertovat muun muassa onnettomuuspaikoilla kuvaaminen sakonalaiseksi adressi sekä kansalaisaloite kuvaamisen kriminalisoimiseksi onnettomuuspaikalla kukaan ei tahdo sitä että uutinen omaisen loukkaantumisesta tai jopa kuolemasta saapuu sosiaalisen median välityksellä ei ainoastaan omaisille vaan myös koko maailmalle yhdellä kertaa onnettomuuspaikalla kuvaamisen kiellosta en näe koituvan haittaa esimerkiksi suomessa media ei ole tähänkään asti julkaissut kuvia onnettomuuspaikan uhreista onnettomuuden tai tuhon laajuutta voi kuvata mediassa tai yksityisissäkin viestimissä onnettomuuspaikkakuvilla sen jälkeen kun vahingoittuneet on saatu pois paikalta tarvetta loukkaantuneiden tai surmansa saaneiden kuville ei pitäisi olla kenelläkään yksityisellä henkilöllä poliisin mukaan taannoin salon kuolonkolarissa sivulliset olivat pysähtyneet ja alkaneet kuvaamaan takaa ajossa menehtynyttä motoristia samoin kuopion kauhistuttavassa veriteossa olivat sivulliset pyrkineet kuvaamaan poliisin aseenkäyttöä sen sijaan että olisivat varmistaneet itse pääsevänsä turvaan ihmiset siis kuvaavat tilanteessa jossa hetkessä saatat itse olla nokat vastakkain miekan tai ampuma aseen kanssa varustautuneen riehujen kanssa väkivaltatilanteen juokse piiloudu taistele ohje on muuttunut kuvaa kuvaa kuvaa käytännöksi kuitenkin järkyttävin tapaus johon itse olen tutustunut on ylen juttu jossa kerrotaan auto onnettomuuteen joutuneista nuorista loukkaantuneita nuoria oli viisi ja ensimmäisenä onnettomuuspaikalle ehtinyt mies koki helpotusta huomattuaan että paikalle pysähtyi muitakin auttamisen sijaan autoilijat istuivatkin vain paikoillaan päästyään ensimmäisenä auton luo pyytämään apua mies huomasi että autoissa kuvataan maassa makaavia vakavasti loukkaantuneita nuoria avunhuudoista välittämättä ihmiset jatkoivat kuvaamista yhden onnettomuuteen joutuneen nuoren omaiset eivät enää koskaan näe tätä elossa hän menehtyi onnettomuuspaikalle arvoisa puhemies terve järki sanoo ettei kenenkään tulisi kuvata uhreja tapahtumapaikoilla mutta valitettavasti tätä ei näytä kaikilla olevan kun ongelma on lisääntymään päin lakiesitykseni pyrkii rangaistuksen uhalla ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntyä joita seuraa sivullisten kuvaamisesta onnettomuuspaikoilla se antaisi mahdollisuuden rangaista häpeämättömästä toiminnasta lisäksi esitykseni suojaisi ja kunnioittaisi onnettomuuteen joutuneiden uhrien yksityisyyttä valtiovallan olisi lainsäädännöllä hyvä lähettää viesti että toisen hädän ja elämän menettäminen ei ole kuvaamisen paikka paheksumme tätä toimintaa syvästi sekä viranomaiskentällä että poliittisessa puheessa vilahtelee usein termi toimintaympäristön muutos tämä aloite on juurikin vastaamassa yhteen asiaan joka on toimintaympäristön muutoksen aiheuttama muutos vaatii useita toimenpiteitä ja joskus lainsäädännönkin muutoksia toivon että hallitus ottaisi tämän aloitteessa esitetyn rikosten ja onnettomuuksien uhrien kuvaamisen kieltämisen tosissaan samalla vetoan että niin edustajakollegat kuin haluaisitko sinä että sinua kuvataan onnettomuuden hetkellä mahdollisesti ruhjottuna heikkona tai henkesi menettäneenä haluaisitko että lapsesi jää kuvaamaan tilanteessa jossa ihmiset ovat menettäneet väkivaltaisesti henkensä ja jossa lapsi ei tosiasiassa tiedä onko itsekin vaarassa vielä

arvoisa puhemies edustaja rantasen tekemä lakialoite ja hänen käyttämänsä puheenvuoro on poikkeuksellisen vakava ja painava jos en ole sitä allekirjoittanut toivon että olen allekirjoittanut ainakin tällä puheenvuorolla voimakkaasti kannatan teidän tekemäänne aloitetta teillä oli poikkeuksellisen huolellisesti myöskin mietitty perusteita minkä takia tämäntapainen onnettomuuksien kuvaaminen ei ole inhimillistä eikä järkevää siinä oli aivan varmasti se seikka mikä oli oikeastaan aika järkyttävä tarina kun kerroitte että ihminen kuvaa eikä auta minkä pitäisi olla se ensimmäinen tehtävä mutta yhtä lailla liian monissa tilanteissa on ollut asetelma jossa kuvataan ja häiritään jolloin avustustoimenpiteisiin tulee vaikeuksia siellä on sellaisia ihmisiä läsnä joiden ei pitäisi olla läsnä kun pitäisi nopeasti pyrkiä auttamaan tässä on se maku kun näitä onnettomuuksia kuvataan siinä pahimmillaan ikään kuin maiskutellaan toisen hädällä hirvittävällä tilanteella onhan siellä sekin tausta olemassa että joku saattaa jopa kuvitella että siitä on hänelle itselleen etua sillä tavoin jos hän saa hyvän kuvakulman jostakin hirvittävästä tilanteesta että sillä voisi olla jopa uutisarvoa jossakin asetelmassa silloin jos tämä on siinä motiivina vielä taustalla niin se on entistäkin voidaan sanoa kyynisempi suhtautuminen itse tilanteen vakavuuteen

arvoisa puhemies haluan myös kiittää edustaja rantasta erittäin tarpeellisesta lakialoitteesta ja myös niin kuin edustaja kiljunen sanoi erittäin hyvästä puheenvuorosta olen myös ymmärtänyt että ongelmia syntyy monesti onnettomuustilanteissa juuri

siitä että paikallaolijat sen sijaan että he he auttaisivat keskittyvät siihen kuvaamiseen ja sitten myös samalla aiheuttavat häiriötä sekä pelastus että hoitohenkilökunnalle siinä onnettomuustilanteessa ja niin kuin nostit hyvin esille asettavat tosiaan myös itsensä monesti vaaraan onnettomuustilanteissa

arvoisa puhemies kiitos kiitoksista itsekin näen että tämä on tämän ajan ajan asia johon on on syytä varmaan tässäkin talossa perehtyä tiedän että tämä lakialoite on herättänyt vähän kummastusta no mites onhan se jo nytkin ja ja eihän siinä tavallaan tässä on myöskin se että pelastushenkilökunnalla ei ole mitään keinoa häätää ketään sieltä pois kun kriminalisoitua tavallaan siinä on se ongelma että he tulevat poliisilla sen sijaan on toki keino aina aina kehotuksin ja tarvittaessa käskyin poistaa siitä paikalta mutta niin kauan kuin he eivät siellä ole vaan siellä on pelastus ja ja ensihoito tämä on hankalaa ja itse asiassa tämä lakialoite on lähtenyt siitä että sitä toivetta on tullut sieltä kentältä ja ja uskon että meidän kannattaa täällä tämän ajan asioihin tältäkin osin perehtyä toki toki toivon että että tätä pohditaan pohditaan tässä talossa ja ja ministeriöissä eteenpäin ennen kuin sitten pääsee sattumaan jotakin sen vuoksi täytyy nyt tässä kohtaa todeta että näin silloin sieltä kuopiosta kuvatun videon jossa jossa nuori kuvaa sitä poliisin voimankäyttötilannetta tietämättä onko siellä plus yksi tilanne onko jossain kulman takana esimerkiksi toinen tekijä ja se on se on aina äärimmäisen äärimmäisen vaarallista niin tieliikenteessä kuin tällaisissa rikostapahtumissakin toivoisin että ihmiset käyttäisivät harkintaansa ja ja malttia tämän asian suhteen ja pitäisivät itsensä ensisijaisesti turvassa työntekijät turvassa ja ja myöskin kunnioitettaisiin

esityksessä säilyy velvollisuus hakeutua koulutukseen siihen meidän tulee tukea ja kannustaa olennaista on nyt se kuinka varmistamme ihmisten aktiivisuuden jatkossakin välitön aktiivinen työnhaku on ihmisen itsensä etu tiedämme että työttömyyden pitkittyessä paluu työelämään mutkistuu hallitusohjelman mukaan aktiivimallin tilalle valmistellaan sellainen malli jossa työttömän työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteista ja palveluista kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta resurssit tähän turvataan te toimistoissa joihin tarvitaan yksilöllistä ohjausta työelämän muutos on valtavan nopeaa uusi työ syntyy näillä näkymin korkeaa osaamista edellyttäville aloille osaajapula pahenee ympäri suomen huoli osaavasta työvoimasta kasvaa koska väkemme vanhenee ja koulutustason nousu on pysähtynyt nostan esille yhdeksi lääkkeeksi jatkuvan oppimisen koko elämänkaaren aikaisen eri elämänalueille ulottuvan oppimisen meidän tulee kehittää koko koulutusjärjestelmäämme ja kaikessa tapahtuvaa oppimista saumattomaksi osaamisjärjestelmäksi meidän tulee varmistaa jokaiselle suomalaiselle riittävä perusosaaminen jonka pohjalta tällainen jatkuva oppiminen on mahdollista jotta työelämässä on edellytykset osaamisen jatkuvan kehittämiseen tämä takaa sen ettei putoa niin helposti pois työelämästä kun työelämä muuttuu nostan kaksi näkökulmaa oecdn getting skills right finland raporttiluonnoksesta ensinnäkin vaikka suomalaisten aikuisten osallistuminen koulutukseen on maailman osallistumisessa on merkittäviä eroja eri ryhmien välillä kun kuusikymmentäkuusi prosenttia työllisistä osallistuu koulutukseen kolmekymmentäkolme prosenttia työttömistä osallistuu siihen osaamisen kasautuminen syventää jo olemassa olevaa osaamisen kuilua suomen koulutusjärjestelmä on raportin mukaan inklusiivisuudeltaan eli kaikki mukaan ottavuudeltaan yksi oecd maiden heikoimmista muissa pohjoismaissa työtä syntyy sekä korkeaa että matalaa osaamistasoa edellyttäville aloille suomessa kehitys näyttää toisenlaiselta korkeaa osaamistasoa edellyttävät työt ovat lisääntyneet meillä merkittävästi ja vähäisempää osaamistasoa vaativat työt ovat lisääntyneet sen sijaan vain vähän olisi jollakin tavalla tasapainoisempaa jos kehityksemme kulkisi enemmän muiden pohjoismaiden suuntaan on toimittava myös sen puolesta että työtä syntyy myös muihin kuin korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin yksi ratkaisu on oppisopimuskoulutuksen edistäminen toinen ratkaisu on tukea reippaammin pientä ja mikroyrittäjyyttä sillä matalasti koulutettuja on paljon pienyrittäjinä jotka eivät sitten osallistu koulutukseen tämä voi olla este yrityksen laajentumiselle ja naapurin työllistämiselle uusi työ syntyy juuri pieniin yrityksiin voisimme ottaa mallia irlannin skillnet ireland mallista jossa valtio tukee alakohtaisia ja alueellisia verkostoja jotka kehittävät ja järjestävät koulutusta verkoston yritykset tekevät henkilöstölleen koulutustarpeen arvioinnin ja tämä verkostojen toiminta on yhteisrahoitteista valtion ja yritysten yhdessä rahoittamaa tällä hetkellä tuossa verkostossa on kuusitoistatuhattaviisisataa yritystä joista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on pieniä ja keskisuuria ja myös mikroyrityksiä tämä voisi olla osaltaan yksi vastaus leikkurin poistamisen korvaavaksi toimenpiteeksi näin autamme ihmisiä löytämään vahvuutensa ja voimme kannustaa heitä työllistämään itsensä ja miksei myös naapurinsa toiseksi nostan ikääntyvien osaamisen heidän osaamisensa ylläpito tulee entistä tärkeämmäksi ikärakenteen muutoksen vuoksi viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden määrä vähenee viidelläkymmenelläseitsemällätuhannella henkilöllä vuoteen

mennessä ja kahdellasadallakahdeksallatuhannella henkilöllä vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä on tarpeen huolehtia ikääntyvän väen osaamistasosta nyt ollaan aivan kuin välivaiheessa työttömyysturvan uudistaminen jatkuu tavoitteena on että työttömyysjaksot lyhenevät ja omatoimisuuteen kannustetaan työttömyysturva ei kuitenkaan ole perustulo me saamme yhdessä ja yhteistuumin kannustaa ihmisiä työhön kaikkia niitä jotka siihen kykenevät

arvoisa puhemies

kumoamista koskevan päätöksenteon enemmän he he odottavat kuitenkin uudenvuodenpäivää kaksituhattakaksikymmentä jolloin saatamme täysin käsittämättömän ja epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkureineen historiaan aktiivimalli oli järjettömyydessään tuomittu epäonnistumaan jo sen syntyvaiheissa en ymmärtänyt silloin enkä ymmärrä vieläkään mikä tarkoitusperä on rangaista työttömiä siitä että he eivät yrityksistä huolimatta onnistu työllistymään erityisen epäoikeudenmukainen aktiivimalli on ollut alueellisesti sillä ei ole sama olla työtön työnhakija harvaan asutuissa maakunnissa kuin kehittyvissä kasvukeskuksissa aktiivimalli kohteli erityisen kovalla kädellä myös pitkäaikaistyöttömiä ja henkilöitä joilla on puutteellinen työkyky heidän kohdallaan aktiivimallin edellyttämiä velvoitteita on usein ollut mahdoton täyttää on myös laskettu että aktiivimallin leikkuriin joutui jopa satatuhatta työtöntä yhden tarkastelujakson aikana tätä taustaa vasten ihmettelen mikäli jotkut täällä salissa vielä pitävät mallia onnistuneena ja työttömiä kannustavana on käynyt aivan selväksi että aktiivimalli leikkureineen on ollut vain keino säästää työttömyysturvamenoissa arvoisa puhemies aktiivimallin tosiasiallinen tarkoitus on ollut työttömien syyllistäminen heidän tilanteestaan erityisesti kokoomuksessa on omaksuttu ajatus että työtä kyllä löytyy kun on vain tarpeeksi työhalua voin omasta kokemuksestani kertoa että näin ei ole sillä uskon olevani lähes ainoa tai ainakin yksi harvoista edustajista joka on aktiivimallin leikkurin joutunut kokemaan lukuisista työhakemuksistani huolimatta en päässyt kuin yhteen työhaastatteluun onneksi aktiivinen työnhakuni tuotti kuitenkin keväällä tulosta ja pääsin kertomaan tähän saliin myös työttömien elämästä kyselytutkimuksen mukaan valtaosa te toimiston henkilöstöstä pitää aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena eikä usko tällä olevan työllistymistä edistäviä vaikutuksia erityisesti alan ammattilaiset arvostelivat sen epäoikeudenmukaisuutta ja sitä että se lisää entisestään eriarvoisuutta työttömien keskuudessa tämä ei tullut ainakaan itselleni yllätyksenä enkä usko että näin tapahtui niillekään edustajista jotka aikoinaan tämän olivat hyväksymässä aktiivimallin vaikutuksia arvioivassa vattin raportissa ei ole voitu osoittaa että aktiivimallilla olisi joitain työllisyysvaikutuksia näinpä tälle yksittäiselle järjettömyydelle ei tarvitse etsiä vastaavia työllisyystoimia vaikka hallitusohjelmassa näin on sanottu hallitus tekee ja tulee tekemään kyllä lukuisia työllisyystoimia mutta niitä ei tehdä enää työttömiä syyllistämällä vaan auttamalla mikä on huomattavasti tehokkaampi ja ennen kaikkea inhimillisempi keino tosin tämä maksaa toisin kuin aktiivimalli mikä ainoastaan toi säästöjä työttömyysmenoissa mutta tämä on hallitukselta selkeä arvovalinta me emme syyllistä työttömiä jotka ovat jo muutenkin hankalassa elämäntilanteessa vaan etsimme ratkaisuja jotta he pääsevät mahdollisuuksien mukaan työelämään takaisin arvoisa puhemies erityisesti joillekin kokoomuksen edustajista aktiivimallin purku tuntuu ottavan koville toki tämän ymmärrän sillä heillä usein ajatus että jokainen on oman onnensa seppä toisaalta ottaa varmaan koville kun näkee että omat ideologiset saavutukset haihtuvat oppositiossa istuessa voin kuitenkin lohduttaa sillä että vähävaraiset ihmiset kestävät heidän oppositiokautensa kyllä mainiosti koettakaa siis kokoomuksessakin jaksaa nyt ainakin tämä eduskuntakausi loppuun yritämme sillä välin korjata teidän epäoikeudenmukaiset ja eriarvoisuutta lisänneet päätökset loppuun muistutan myös perussuomalaisia siitä että ovat työttömät joutuneet heidänkin politiikkansa maksajiksi vaikka he yrittävät sinisillä itsensä valkopestä muistuu vain mieleen heidän aikansa hallituksessa kun ansiosidonnaisen kestoa leikattiin sata päivää ja sen lisäksi sen tasoa leikattiin tuntuvasti hienoa kuitenkin että oppositiossa ollessa työttömien hyvinvointi kiinnostaa kaikkia hienoa

keskusta säästettiin

arvoisa puhemies lokakuun lopussa julkaistiin vattin tutkimus viime hallituksen lanseeraaman aktiivimallin työllisyysvaikutuksista mallin taustallahan oli ajatus että erityisesti pitkään työttömänä olleita tulee kannustaa sanktion uhalla osallistumaan työmarkkinoille tutkimus tuo esille sen ettei tämän ihmisryhmän työllistymiseen aktiivimallilla ollut vaikutusta malli on ollut myös epäoikeudenmukainen alueellisesti aloittain ja ikäryhmittäin eikä se ole huomioinut esimerkiksi ihmisten toimintakykyä ja kuntoutuksen tarvetta kaiken lisäksi malli on ollut byrokraattinen eikä se ole tarvitsemia palveluita riittävästi pitkään työttömänä olleet tarvitsevat työhönvalmennusta rinnalla kulkemista ohjattua työn tai opiskelupaikan etsintää he eivät tarvitse rangaistuksia itse olen saanut olla mukana pohjois karjalassa työllisyyshankkeissa joiden kantavana ajatuksena on usko ihmisten tukemiseen pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksellä on ollut useampiakin työllistämishankkeita joiden tulokset ovat olleet erittäin hyviä tällä hetkellä siellä oleva niin sanottu tarmo tarmo hanke on hyvä esimerkki siitä miten pitkäaikaistyöttömiä tuetaan työhön palaamisessa keskeistä on henkilökohtainen työhönvalmennus ja työn etsintä hankkeessa erityisesti työhönvalmennuksella ja työn etsinnällä koulutuksella sekä työllistävien yhdistysten tukemisella on saatu erittäin vaikuttavia tuloksia aikaan pohjois karjalassa on myöskin honkalampi säätiön jobia hanke jonka ohjausryhmässä työskentelen sen kohteena ovat erityisesti yli viisikymmentä vuotiaat osatyökykyiset työttömät jokaiselle hankkeessa olevalle asiakkaalle räätälöidään työllistymiseen tai koulutukseen tähtäävä suunnitelma jota voidaan toteuttaa työkokeilussa tai palkkasuhteessa tässä ryhmässä on paljon pelkän peruskoulun suorittaneita minkä takia heidän työllistymisensä ilman lisäopintoja on lähes mahdotonta siksi heille työn ohessa tuettuna suoritettavat opintojen osat ja opintokokonaisuudet ovat erittäin tärkeä väylä päästä etenemään kohti työelämää omien kokemusteni kautta siis tiedän että pitkäänkin työttömänä olleet voivat työllistyä kun heille löydetään oikeanlainen tuki ja apu olenkin todella iloinen että hallitus haluaa purkaa aktiivimallin ja sen epäoikeudenmukaisen leikkurin työttömien rankaisemisesta siirrytään työnhaun tukemiseen ja mahdollisuuksien luomiseen tämä on inhimillinen ja oikea tie arvoisa puhemies pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä toimii myös työllisyyden asiakasraati jonka jäseninä ovat työttömyyttä henkilökohtaisesti kokeneet ihmiset saan heiltä säännöllisesti terveisiä tänne eduskuntaan ja esimerkiksi viimeksi saamassani viestissä luki seuraavasti tämä on lähes suora lainaus työllisyyspalveluista olemme huolissamme sähköiset palvelut ovat toki tätä päivää mutta kun ne eivät sovi kaikille erityisesti kun työttömyys pitkittyy ihminen tarvitsee henkilökohtaista tukea tulevaisuuden suunnitteluun viime vuosien työllisyyspolitiikassa ei kohtaamiselle ole ollut tilaisuuksia joutuu väkisinkin kysymään millaisessa millaisessa yhteiskunnassa elämme jos meidän täytyy haaveilla kasvotusten kohtaamisesta olemme edelleen huolissamme myös asenteista työttömiä kohtaan peräänkuulutamme sitä että työttömyys on arkinen yhteiskunnallinen ongelma jonka ei kuulu leimata ihmistä tietynlaiseksi työttömyysjaksoista ei saa antaa sellaisia merkityksiä jotka heikentävät työttömän työllistymismahdollisuuksia jatkossa näin siis suora lainaus työttömien asiakasraadin viestistä ja tämä on todella tärkeä muistutus meille kaikille monet työttömät nimittäin kokivat aktiivimallista että malli heijasteli yhteiskunnan ja päättäjien kielteisiä asenteita työttömiä kohtaan eli että rangaistuksen avulla pitää ohjata työhaluttomat ihmiset töihin pitkään työttöminä olleet kokivat tämän mallin kuitenkin haluttomuudesta on hyvin harvoin kysymys ja ja toivonkin että jos jotain hyvää pitää tästä aktiivimalliepisodista etsiä niin toivottavasti ymmärrys työttömien tilanteesta on parantunut lopuksi vielä saamani työllisyyden asiakasraadin viestin ihan vihonviimeinen loppukommentti ja sekin lähes suorana lainauksena lopuksi haluamme sanoa teille arvon kansanedustajat että työttömän aktivointi on mielestämme kannatettava idea ehdotamme kuitenkin että se jatkossa tehdään positiivisten ja ihmisläheisten palveluiden muodossa me kaipaamme tukea apua ja ohjausta me emme kaipaa keppiä ehdotamme että eduskunnassakin kuunneltaisiin yhä useammin työttömien ääntä meillä on nimittäin kokemuksia ja näkemyksiä siitä kuinka työllisyyspolulla kuljetaan askelia eteenpäin tämä oli mielestäni erittäin tärkeä muistutus meille kaikille ja toivottavasti lakiesityksiä jatkossa tehdään ja palveluja kehitetään hyödyntäen hyviä käytäntöjä joista muutaman esimerkin äsken sanoin ja toisaalta kuunnellen myös ihmisten omaa ääntä kiitos

arvoisa puhemies

työllisyyspolitiikaksi kehtaa sanoa oikeastaan se on ollut vain vaikuttavan nimen taakse verhoiltu työttömyysturvan heikennys ja kurituskeppi työttömille nyt suunta on onneksi muuttumassa hallitus esittää aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista kuten keväällä on uudessa hallitusohjelmassa luvattu aktiivimalli on suora osoitus siitä että yhtäkään lakia ei pitäisi tuoda tänne eduskuntaan päätettäväksi ilman huolellista ja kunnollista valmistelua eikä se lakia valmistelleiden virkamiesten vika vaan niiden päättäjien jotka ovat sitä työtä epäonnistuneesti johtaneet tämä virhe ei saa toistua ja tästä on kaikkien opittava epäonnistunut lainvalmistelu on johtanut siihen että monet ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomaan välikäteen ja vaikeuksiin esimerkkinä kerrottakoon että eräs lähes eläkeikäinen mies oli lähetetty yrittäjäkurssille kymmenien vuosien työttömyyden jälkeen kuulostaako tämä kohtuudelta ei se on suoranaista ihmisen kiusaamista ongelmana on aktiivimallin asettamat aktiivisuuden kriteerit ovat olleet ristiriitaisia vaikka olisi ollut poliittisesti aktiivinen kunnanhallituksen jäsen sekään ei aktiivimallin mukaan osoittanut riittävää aktiivisuutta yhteiskunnalle tai esimerkiksi vapaaehtoistyö maahanmuuttajien kotouttamisen parissa ei ollut riittävää toimeliaisuutta mutta sitten taas muutaman tunnin työ hyllyttämisessä tai kurssilla joka ei edes palvele omaa osaamista oli parempi osoitus aktiivisuudesta nyt työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että työttömyysturvan omavastuupäivien toteuduttua aktiivimallia koskevat säännökset työttömyysturvalaissa kumottaisiin tästä seuraisi että työttömyysetuuden saajan ei tarvitsisi täyttää kyseisissä kyseisissä säännöksissä säädettyä palkkatyötä yritystoimintaa tai työllistymistä edistävään palveluun tai työllistymistä tukevaan toimintaan osallistumista koskevia ehtoja säilyttääkseen työttömyysetuutensa täytenä edelleen aktiivimallin edellytysten täyttämättä jättäminen ei enää johtaisi työttömyysetuuden alentamiseen kuudellakymmenelläviidellä prosentilla muilta osin työttömyysetuuden saajia koskevat etuuden saannin edellytykset säilyisivät ennallaan esityksessä ehdotetaan myös että aktiivimallia koskevien säännösten kumoamisen vuoksi muutettaisiin työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin sisältyvää ansiopäivärahan valtionosuutta koskevaa säännöstä meillä puhutaan paljon ruotsin mallista mutta tästäkään asiasta ei olla suostuttu ottamaan mallia ihmisten ahdistelu ei johda aktiivisuuteen vaan passiivisuuteen ja sitä suomi ei tarvitse suomi tarvitsee positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen sitä että palkansaajaan luotetaan ja työttömäksi jäänti joka harvoin edes on yksilön oma vika ei ole rangaistava teko vihdoin olemme pääsemässä pois tästä kyräilyn ja vahtaamisen kulttuurista avoimeen ja positiiviseen suuntaan jossa ja työnhakija nähdään yhteiskunnan voimavarana eikä yhteiskunnan kulueränä suomi tarvitsee uutta johtajuutta ja tässä on oivallinen paikka alkaa rakentamaan luottamuksen työmarkkinoita joilla jokainen on yhtä arvokas ja jokaisella on merkitys vain luottamuksella me saamme suomen tuottavuuden nousukäyrälle ja työllisyyden kasvuun siksi tätä hallituksen esitystä on helppo kannattaa kiitos

arvoisa puhemies haluan monien muiden ohella jättää kannanoton tästä merkittävästä asiasta asiasta eli aktiivimallin purusta on hyvä että yhdeksi edellisen hallituksen koettu pienituloista rokottava ja ostovoimaa leikkaava viritys poistuu keinovalikoimasta tämä keppilinja työllisyystoimena vaihtuu kannustavaan ja työtöntä tukevaan linjaan vaalikampanjan aikana puhuttiin paljon tästä edellisen hallituksen kehittämästä ja käyttöön ottamasta aktiivimallista ja erityisesti siihen liittyvästä leikkurista se koettiin epäoikeudenmukaisena ja toimimattomana koska vaikka monet työttömät toimivat aktiivimallin ehtojen mukaisesti leikkaus saattoi silti tulla se on ollut omiaan lisäämään köyhyyttä ja sitä kautta monia muitakin ongelmia ja pahoinvointia muun muassa perheissä joissa on työttömyyttä myös lapsiköyhyyttä sdp lupasi vaalien alla että tästä aktiivimallista luovutaan jos se on meistä kiinni nyt olemme tätä lupausta yhdessä hallituksen muiden puolueiden kanssa toteuttamassa ja tämä epäreiluksi koettu malli puretaan arvoisa puhemies hallitus odotti ohjelmansa mukaisesti myöskin aktiivimallin työllisyysvaikutuksista arviointia ja sitä on täältä pyydelty myöskin opposition puolelta koska siellä on oletettu että se on ollut hyvinkin tehokas työllisyystoimi tutkimuskeskuksen raportti ei tätä näkemystä kovin vahvasti tue vaan lausuu että tutkimuksessa ei kyetä esittämään luotettavaa numeerista arviota työllisyysvaikutuksista koska aktiivimallin toteutustapa ei mahdollistanut sellaista tutkimusasetelmaa ja samaan aikaan työllisyys kasvoi voimakkaasti suhdannetilanteen vuoksi eikä suhdanteen ja aktiivimallin vaikutuksia ole mahdollista erotella toisistaan voimakas työllisyyden kasvu alkoi jo huomattavasti ennen aktiivimallin voimaantuloa raportin havaintoja oli muun muassa aktiivimalli leikkasi työttömyysetuutta reilulta kolmannekselta kaikista työttömyysetuuksien saajista ja reilulta puolelta niistä ihmisistä jotka olivat kokonaan työttömiä vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa kyselytutkimuksen mukaan aktiivimallia ei pidetty te toimistoissa työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä mallia pidettiin eriarvoistavana ja epäoikeudenmukaisena ja vääriin asiakasryhmiin kohdentuvana sen katsottiin kannustavan aktiivisuuteen joka ei perustu asiakkaiden työllistymisen tarpeisiin motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteeen vaan joka on niin näennäisaktiivisuutta jossa tavoitteena on vain aktiivimallin ehtojen täyttäminen kyselyn mukaan myös te toimistojen henkilökunta haluaa kehittää työvoimapolitiikkaa ja sen puitteissa tehtävää palvelutyötä asiakaslähtöisemmäksi positiivisesti kannustavammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi arvoisa puhemies hallitus kehittää vahvasti työllisyyspolitiikkaa palvelujen kautta suurin potentiaali työllisyyden kasvussa on erityisesti ikääntyneissä perusasteen koulutuksen varassa olevissa maahanmuuttajissa osatyökykyisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävissä nuorissa kaikissa näissä ryhmissä palvelujen merkitys on suuri siksi tulee panostaa palveluihin joilla työttömän osaamista tarvittaessa päivitetään ja työnhaussa autetaan ja opastetaan entistä henkilökohtaisemmin ensi vuonna lähtee liikkeelle jotka koskevat alustavasti noin kaksisataatuhatta työnhakijaa niistä on hyviä kokemuksia ja potentiaali palvelujen vahvistamiseen on suuri lisäksi hallitus aikoo uudistaa palkkatukea tavoitteena on sen käytön tuntuva lisääminen esimerkiksi ruotsissa palkkatukeen panostetaan moninkertaisesti suomeen verrattuna ja siellä on siitä verrattain hyviä tuloksia hallitusohjelman mukaan aktiivimallin tilalle valmistellaan malli jossa työttömän työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta arvoisa puhemies tämä on hyvä suunta

arvoisa puhemies täällä pitkän päivän illassa on tullut melko selväksi ainakin jäljellä olevan porukan mukaan

on syytä muuttaa ja luonnollisesti myös keskusta on osana hallitusohjelmaa sitoutunut esityksen tavoin arvioimaan aktiivimallia uudelleen on aika ottaa askel eteenpäin sanon silti ilman sarvia ja hampaita että edelleen aktiivisuus työnhaussa on tärkeää aktiivinen työnhaku on myös ihmisen itsensä etu tiedämme että työttömyyden pitkittyessä paluu työelämään mutkistuu ja hankaloituu hiukan siis mietityttää miten tätä aktiivisuuden tahtoa pidetään hyvällä tavalla tarpeeksi yllä täällä on hyviä puheenvuoroja käyttänyt esimerkiksi edustaja kautto oman tarinansa kautta myöskin edustaja mäkisalo ropposella oli hyvät esimerkit siitä miten positiivisella tavalla saadaan työttömiä työllistettyä ja se on tässä kaiken asian ytimenä kuten täällä on todettu hallituksella on valmisteilla malli jossa työttömän työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesti ja palveluista kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta tämä on hyvä asia ja hyvä asia siinä on myöskin se että te toimistojen resurssit tähän turvataan suurin potentiaali työllisyyden kasvussa on totta kai ikääntyvissä pelkän perusasteen varassa olevissa maahanmuuttajissa osatyökykyisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävissä nuorissa ja kaikissa näissä ryhmissä juuri palveluiden merkitys on suuri ja siksi on viisasta että juuri palveluihin panostetaan kuten hallitus tekee puhemies suomessa on edelleen ennätysmäärä avoimia työpaikkoja ja yritykset näkevät työvoimapulan keskeisenä kasvun esteenä tähän pitää reagoida juuri näillä työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä aktiivimallista on nyt suunnattava katse muihin keinoihin